päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti joten pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään tuonne ministeriaitioon ja seuraavaksi pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

edustaja urpilainen
arvoisa arvoisa puhemies neuvola on kaikille lapsiperheille tuttu palvelu neuvoloiden ainutlaatuisuus onkin juuri siinä että tavoittavat kaikki lapsiperheet riippumatta lapsiperheiden varallisuudesta tai asuinpaikasta lasten lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on todellinen tulevaisuusinvestointi tämä todettiin myös viime vaalikaudella valtiovarainministerinä teettämässäni perhepalveluita koskevassa selvityksessä siksi neuvoloista on pidettävä huolta ja niitä tulee myöskin kehittää sdp haluaa kehittää neuvoloista matalan kynnyksen paikkoja joissa on entistä laajemmin myöskin moniammatillista osaamista muun muassa digiajan kasvatushaasteisiin arvoisa pääministerin sijainen oletteko valmiit tukemaan sdpn tavoitetta ja tekemään myöskin yhteistyötä neuvoloiden kehittämisessä

edustaja urpilaisen kysymys on mitä ajankohtaisin ja tärkein neuvolatoiminta on maailmanlaajuisesti äitiyspakkauksineen siihen sivulla kulkien aivan maailmanluokan hanke ja suuri saavutus meiltä pitäisin erittäin tärkeänä että me kaikki puolueet kantoihin katsomatta vasemmalta oikealle teemme yhteistyötä tässä asiassa ja pidämme huolta että meillä on jatkossakin neuvoloita jotka toimivat jotka tuottavat korkeita palveluita matalalla kynnyksellä tämä on äärimmäisen tärkeä asia hallitus tekee osansa ja olen todella iloinen että että myös oppositio ottaa tämän tärkeän asian esiin kyllähän meidän tässä täytyy yhtä köyttä vetää että mahdollisimman hyvin nämä palvelut kehittyvät säilyvät ja turvataan
pyydän niitä lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan
arvoisa puhemies kiitos myöskin pääministerin sijaiselle tästä yhteistyövalmiudesta neuvolat ja kouluterveydenhuolto ovat lasten ja nuorten parissa tehtävää tärkeää kansanterveystyötä meillä on täällä eduskunnassa hyvin laaja yhteisymmärrys siitä että kouluterveydenhuoltoa ei yhtiöitetä vaan se tulee jatkossakin säilymään julkisena palveluna tämä on erittäin hyvä asia sen sijaan neuvoloiden tilanne on toinen hallituksen linjauksen mukaisesti neuvolat voidaan nimittäin tulevaisuudessa yhtiöittää ja tätä linjausta monet asiantuntijat ihmettelevät itse asiassa en ole löytänyt yhtään asiantuntijaa joka kannattaisi tätä hallituksen linjausta arvoisa pääministerin sijainen kysynkin teiltä miksi kohtelette kouluterveydenhuoltoa ja neuvoloita eri tavalla miksi hyväksytte sen että neuvolat yhtiöitetään eivätkö neuvolat ole teille yhtä tärkeitä kuin kouluterveydenhuolto
arvoisa rouva puhemies lasten ja koululaisten etu on tietysti meille suomalaisille päättäjille kaikki kaikessa sillä se miten he voivat ja miten he kehittyvät ja kasvavat ratkaisee miten meidät kaikki myöhemmin hoidetaan koska he kaiken tämän maksavat ja ylläpitävät sen takia on äärimmäisen tärkeätä että tässä asiassa mennään eteenpäin juuri sillä tavalla näitä palveluita kehitetään viedään eteenpäin testataan jatkuvasti kysyitte siitä käytännön järjestelystä neuvolat menevät maakuntien päätettäväksi ja minä uskon että maakunnissa olevat äänestäjät äänestävät viisaasti ja valitsevat sellaisia edustajia maakuntavaltuustoihin jotka jakavat nämä meidän yhteiset huolemme ja ottavat nämä linjaukset huomioon se on nimittäin hyvinkin demokraattinen tapa että etukäteen kaikki päättäjät

neuvolatoiminnan sisältöä sitä tekemistä ja sitä uudistumista ohjaa terveydenhuoltolain viidestoista pykälä ja asetus neuvoloista se on se sisällöllinen kehittäminen joka lainsäätäjällä on yhteistyön käsi on tässä vaiheessa paikallaan ja se on nimenomaan paikallaan siellä maakunnissa joissa sitä toimintaa tekemistä yhtäältä palvelujen sen verkon osalta missä mikäkin palvelutoiminta jatkossa sijaitsee fyysisesti ja toisekseen millä tavalla nämä moniammatilliset toimijat yhteen kootaan millä tavalla synnytetään perhekeskukset joissa on se asiantuntemus jota siellä neuvolatasolla ei edes ole tämä on avainasia ja sen yhteistyön käden on oltava tarjolla jota te edustaja urpilainen täällä tarjoatte sen on jos jossakin niin tänä päivänä oltava siellä maakuntatason tekemisessä

neuvolatoiminnan historia on pitkä ja kunniakas pitkälle on päästy ajasta jolloin arvo ylppö perusti lastenneuvolan lastenlinnan halkokellariin käytössä oli yksi iso huone ja neuvot ja hoito annettiin jokaiselle paikallaolijalle paikallaolijan kuullen yksityisyyttä ei ollut näistä lähti neuvolatoiminnan kehittäminen ja se on nykyisin kansainvälistä huipputasoa vanhempana oleminen ei kuitenkaan tänä päivänä ole helpompaa modernissa tietoyhteiskunnassa nopean kehityksen ja tiedon sekä suositusten kiihtyvän muutoksen vuoksi lapsuudenkodissa opitusta ei välttämättä voi ammentaa eväitä omaan vanhemmuuteen tämän vuoksi neuvolatoimintaa tarvitaan edelleen tulevaisuudessa jotta neuvolat voidaan jättää yhtiöittämättä on ne irrotettava sote keskuksista kysynkin ministeri rehula teettekö

puhemies toistan edellisessä vastauksessa sanomani se sisältö jota neuvoloissa neuvoloissa toimeenpannaan lainsäätäjän ja hallituksen näkökulmasta sisältyy terveydenhuoltolain neuvolatoiminnasta toisekseen vastuu siitä millä tavalla siellä arjen tasolla perheiden kohtaamistilanteissa neuvola on palvelujen tarjoajana on kiinni nyt siitä mitä siellä maakunnissa tapahtuu syyllistämättä maakuntia se ei ole maakuntien vika jos maakuntatoiminnassa on jotakin ongelmia mutta se kehittämistyö joka on välttämätöntä tehdä pitää tehdä siellä paikallistasolla säädökset antavat sille puitteet hallitus on linjannut että maakunta ratkaisee sen mikä on se neuvolan asema ja paikka hallinnollisesti ja korostan eikä voi olla korostamatta liikaa säännökset ohjaavat kaikkea neuvolatoimintaa jatkossakin

puhemies kun nyt tässä asiassa kouluterveydenhuolto on jätetty tämän yhtiöittämisvimman ulkopuolelle ja täällä oppositio ja asiantuntijat ovat myös toivoneet että neuvolat jätettäisiin tämän yhtiöittämisvimman ulkopuolelle ja sitten kun tässä keskustelussa niin pääministerin sijainen tänään kuin pääministeri edellisissä keskusteluissa ovat itse toivoneet että maakunnissa neuvolat jätettäisiin tämän yhtiöittämisvimman ulkopuolelle niin herää kyllä kysymys että jos tämä on niin yksimielinen poliittinen toive että neuvoloita ei yhtiöitetä niin minkä takia sitä ei ole alkuvaiheessa hoidettu lainsäädännöllä jotta niillä olisi sama arvo kuin kouluterveydenhuollolla ja ne olisivat tämän yhtiöittämisvimman ulkopuolella

puhemies edustaja noin neljä kertaa viittasi yhtiöittämisvimmaan ei sipilän hallituksella ole mitään yhtiöittämisvimmaa sipilän sipilän hallituksella on se tavoite että ihmiset saavat nykyistä paremmin perustason palvelut se on se tavoite se on se keskeinen tavoite toisekseen mikä autuaasti unohtuu joutuu toistamaan meillä on jatkossakin normit jotka ohjaavat sitä tekemistä siellä arjessa ihmisten palveluissa kolmas asia me olemme rakentamassa perhekeskusmallia sitä on vuosia tehty meillä on sitä varten erikseen tällä hetkellä useita kymmeniä ihmisiä eri puolilla suomea sitä rakentamassa ja varmistamassa sen että niille lapsille jotka esimerkiksi tarvitsevat tuettua apua ja jotka tarvitsevat omassa elämäntilanteessaan tukea on sitä ajallaan saatavilla yhtiöittämisvimmasta ei ole kyse

arvoisa arvoisa puhemies suomalaiset neuvolat ovat yksi parhaiten toimivista osista meidän terveydenhuoltoa ne tavoittavat yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku seitsemän prosenttia odottavista äideistä äideistä ja yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku viisi prosenttia kaikista lapsista syntymästä kouluun suomalaista neuvolajärjestelmää ihaillaan maailmalla nyt hallitus käytännössä hyväksyy sen että neuvoloita voidaan yhtiöittää eri puolilla suomea ja ainoa tapa välttää tämä yhtiöittäminen on se että ne irrotetaan sote keskuksista eli jos maakunta ei suostu irrottamaan niitä sote keskuksista silloin neuvolat on pakko yhtiöittää arvoisa ministeri rehula kun sanotte että hallituksella ei ole yhtiöittämisvimmaa niin voitteko kertoa yhden joka kannattaa neuvoloiden yhtiöittämistä kun kerran te mahdollistatte neuvoloiden yhtiöittämisen kertokaa yksi asiantuntija joka tukee neuvoloiden yhtiöittämistä

tässä salissa käytiin välikysymyskeskustelu toissa päivänä ja ilahduttavan monet seurasivat sitä keskustelua täällä sen keskustelun aikana sain useita palautteita neuvola asiasta myös sen puolesta että sote keskus on se palveluntuottaja sen palvelun tarjoajana joka on kaikkein lähimpänä ihmistä jatkossa on olemassa kaksi koulukuntaa kaksi koulukuntaa joista ei pysty sanomaan

lähtökohta se että ihminen saisi lapsiperhe saisi mahdollisimman matalan kynnyksen palvelut te tivaatte nimiä minulta löytyy lukematon määrä sähköposteja toissa päivältä joissa on käytännön asiantuntijoita käytännön neuvolatoiminnasta huolissaan olevia jotka sanovat että neuvoloiden pitää olla siellä missä on se lähin saavutettavissa oleva palvelu

puhemies eilispäivän vieraskynässä mannerheimin lastensuojeluliiton esa iivonen ja myöskin lastensuojelun keskusliiton kirsi pollari kirjoittavat että sekava valinnanvapaus uhkaa perhepalveluja he kirjoittavat että

ja myöskin moniammatillista ammattilaisten apua

olen oppinut tuntemaan teidät edustaja essayah asiallisista ja kiihkottomista kannanotoista ja kysymyksistä kai se on tämä aika joka laittaa tasaisemmatkin ihmiset hieman lämpenemään ensinnäkin ensinnäkin te kysyitte siitä onko kaksitoista vuotias valmis tekemään valintoja hallitus tulee esityksessään jonka tuomme eduskuntaan muuttamaan tuon ikärajan viiteentoista vuoteen juuri tämän vuoksi että on arvioitu että kaksitoista vuotias ei ole vielä kykeneväinen tosin esimerkiksi lastensuojelulaissa on kirjattu että kaksitoista vuotiaasta alkaen pitää pitää kuulla lasta siinäkin on oma logiikkansa toisekseen

uskotaan lakiin ja uskotaan pykäliin jos jotakin on pykälien kautta yritetty kerta toisensa jälkeen tehdä tässä työssä valinnanvapauslainsäädännön kehittämiseksi sen jälkeen kun lausuntokierros päättyi niin lisätä ja tiivistää integraatiota jos jotain on yritetty tehdä niin sitä sitten

kun se esitys on täällä toivon että niistä edustajista jotka kannattavat byrokratianpurkua kukaan ei käyttäisi puheenvuoroa että missäs on byrokratianpurku kun on yritetty integraatiota esimerkiksi rahoitusmallin kautta vahvistaa

puhemies

on aivan ensiluokkainen ja tosi tärkeä kansanterveyden tavoitteiden kannalta thln tutkijat esittivät tällä viikolla huolensa neuvolajärjestelmän pirstoutumisesta eri järjestäjien vastuulle esimerkiksi rokotekattavuus josta neuvolat neuvolat ovat todella hyvin huolehtineet on vaarassa sitä myötä heikentyä heikentyä me

uskommeko me tässä salissa niihin säännöksiin joita eduskunta säätää uskommeko me niihin alemmanasteisiin normeihin joilla ohjataan esimerkiksi sitä miten rokotusohjelmat toteutuvat jos uskotaan niihin säännöksiin niin huoli rokotekattavuuden madaltumisesta on täysin aiheeton ymmärrän että tällaisessa tilanteessa asiantuntijat ovat huolissaan niin on on ollut hallituskin huolissaan siitä että perustason palvelut eivät nykyisin toimi tavalla joka voisi tyydyttää meitä rokotekattavuuden osalta ei ole minkäänlaista huolta
arvoisa

puhemies minä en kannata neuvoloiden yhtiöittämistä maakunnissa kuten ei myöskään pääministeri tässä salissa ja olen aivan varma että ylpön perintö voidaan turvata kun tässä salissa suurin osa puolueista on ilmoittanut kannattavansa julkisia neuvoloita ei ole mitään syytä epäillä etteivätkö maakunnat näin päättäisi tarkoitus oli kysyä peruspalveluministeriltä tästä rokotusohjelmasta joka on tärkeä mutta ehkä kysyn jatkona sitä mitenkä perhekeskusohjelmaa nyt sitten viedään tässä eteenpäin neuvoloitten pohjalta
rouva puhemies annetaan nyt luotto maakuntapäättäjille annetaan nyt luotto maakuntapäättäjille siinä että maakuntapäättäjät toimeenpanevat sitä lainsäädäntöä jota eduskunta tulee tämän kevään ja alkukesän aikana säätämään luotetaan maakuntapäättäjiin on hyvä että on mielipiteitä se laittaa teroittamaan kynän siinä tilanteessa kun viimeisiä pilkkuja ja pisteitä lakiesitykseen jota eduskunnalle ollaan antamassa kirjoitetaan mutta luotetaan siihen joukkoon joka parhaiten tuntee sen alueellisen tilanteen

viimeisimpänä vesirokkorokote kyetään antamaan rokotusohjelman puitteissa luotetaan siihen että yksi rahat riittävät kaksi säännöksistä ei jää kiinni se että rokotusohjelma ja rokotteiden se kattavuus mikä meillä on kansainvälisesti korkealla tasolla voidaan toteuttaa

vierailin maanantaina kokkolassa neuvolassa joka on ihan fyysisesti sijoitettu lasten erikoissairaanhoidon yhteyteen juuri sen takia että siellä olisi mahdollisimman toimiva hoitoketju nyt kun kuuntelen tätä keskustelua ministeri rehula kyllä minulle tulee se käsitys että ainoa tapa estää neuvoloiden yhtiöittäminen on irrottaa neuvolat sote keskuksista eli se työ jota kokkolassakin on tehty on menossa tässä suhteessa valitettavasti hukkaan

hyvin pitää tulkita sitä tilannetta jossa tänään ollaan jos kokkolassa joudutaan purkamaan se toimintatapa jonka te olette sinne pystyyn rakentaneet mikkeliin toisena maakuntakeskuskaupunkina on rakennettu malli jossa samasta ovesta mennään sisään ihan perustason neuvolaan kuin sitten vaativan tason erikoissairaanhoitoon näillä on näitä esimerkkejä missään olemassa olevassa dokumentissa ei ole sellaista tekstiä ei tietoa joka edellyttäisi sitä että nämä todellakin toimivat mallit tulevaisuuden mallit pitäisi purkaa

me olemme tekemässä lainsäädäntöä siihen malliin että me luotamme siihen me uskomme siihen me tiedämme sen että maakuntatason ratkaisijat osaavat tehdä oikeat ratkaisut siihen tilanteeseen jossa kussakin maakunnassa ollaan

arvoisa puhemies olen huolissani suomalaisten pienituloisten asemasta ja köyhyydestä kun kiertää suomea moni ihminen tulee kertomaan siitä kuinka erityisesti sairastavan pienituloisen asema hallituksen leikkausten takia heikentynyt diabetes ja keliakiakorvausten leikkaukset sekä matka ja lääkekorvausten leikkaukset ovat vieneet monelta työttömältä tai pienituloiselta eläkeläiseltä jopa satoja euroja vuodessa se on lisännyt köyhyyttä ja kasvattanut leipäjonojen pituutta

arvoisa rouva puhemies hallituksen puoliväliriihen tärkein tehtävä on huolehtia siitä että velkaantumisen velkaantumisen taittuminen jatkuu vahvistetaan talouskasvua ja toimia joilla yhä useampi työtön ihminen saa mahdollisuuden ottaa työtä vastaan tämä on meidän yksiselitteinen tavoitteemme ja me hallituspuolueet olemme yksissä tuumin todenneet sen että me teemme näitä toimia niin paljon ettei meidän tarvitse enää leikata eikä sopeuttaa tähän me olemme sitoutuneet ja minusta tämä on hyvä viesti suomalaisille yksi vaikea kysymys on se että meidän pitää ratkaista työn kohtaanto ongelma meillä on tällä hetkellä kymmeniätuhansia avoimia työpaikkoja samaan aikaan meillä on työtöntä meidän täytyy katsoa mitä me voimme näiden niin sanottujen kannustinloukkujen purkamiseksi tehdä sitä työtä tehdään huolella mutta missään tapauksessa emme voi tehdä ratkaisuja joissa vähävaraisten pienituloisten ihmisten asemaa heikennetään jos me jotain muutamme järjestelmän sisällä jotta työn vastaanottaminen olisi kannattavaa niin se pitää tehdä niin että mahdollisesti jostain säästynyt raha suunnataan toisaalle näiden

arvoisa puhemies on todella tärkeä viesti että hallitus varmistaa että kannustinloukkujen purkaminen on on ihmistä nostavaa toimintaa jossa parannetaan heikompiosaisten asemaa ei raippaa tai kyykyttämistä ja tästä lupauksesta tulemme kyllä pitämään teitä kiinni ministeri orpo sitten kehysriihen aikaan

viiteentoista tuntiin viikossa johtaa juuri siihen että eniten tukea tarvitsevat nuoret jäävät sivuun oaj ehdottaa että nuorten auttamiseen ja koulutukseen pitää laittaa kehysriihessä lisää rahaa onko hallitus ja ministeri grahn laasonen esittämässä lisää rahaa kehysriihessä koulutukseen ja erityisesti amiksille ja aikooko hallitus ministeri orpo hyväksyä nämä päätökset
arvoisa puhemies nuorten syrjäytyminen on meidän yhteinen haasteemme johon meidän pitää löytää ratkaisuja se on vakava asia tiedän että aikaisemmatkin hallitukset ovat pyrkineet tähän tavoitteeseen että koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä saataisiin suomessa vähentymään ja valitettavasti näin ei ole siitä syystä hallitus on jo useita kuukausia sitten perustanut ministeriryhmän joka etsii puoliväliriihtä ajatellen uusia vaikuttavampia keinoja puuttua nuorten syrjäytymiseen ja nostaa nuoria koulutuksen ja työelämän ulkopuolelta koulutuspoluille ja työelämään se vaatii tietysti meiltä ponnisteluja työllisyyden edistämiseksi ja sitten ensi viikolla tai mahdollisesti muuten lähitulevaisuudessa niin pian kuin mahdollista annettava ammatillisen koulutuksen reformi on

arvoisa rouva puhemies tämä nuorten syrjäytyminen ja työelämän ja opiskelun ulkopuolelle jääminen on aivan valtava ongelma tässä yhteiskunnassa kuten edustaja kuvasi ja siihen siihen hallitus on todella puuttunut me olemme ohjanneet tähän jo aikaisemmin lisää rahoitusta ja tällä hetkellä kuten ministeri grahn laasonen kertoi me valmistelemme uusia toimia me olemme katsoneet hallituksessa päälinjoja pääpainopistealueita puoliväliriiheen että jos liikkumavaraa löytyy niin mihin niitä varoja käytetään tämä syrjäytyneiden nuorten tilanne yhdistää tätä hallitusta hyvin voimakkaasti ja jos liikkumavaraa on niin tässä asiassa tulemme liikkumaan valitettavasti tämän enempää ei voi sanoa ennen kuin kokonaisuus hahmottuu kun me valmistaudumme riiheen mutta painopiste ja tavoite

arvoisa puhemies näyttää vahvasti siltä että kuntavaalien vuoksi hallitus kulkee kohti kehysriiheä sammutetuin

talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi että hallituksen talous ja työllisyyspolitiikan tavoitteet eivät ole toteutumassa on hyvä että hallitus on sanonut pidättäytyvänsä uusista lisäleikkauksista mutta ihmisten suuri huoli on nyt se että heti kuntavaalien jälkeen hallitus esittää heikennyksiä eli leikkauksia ihmisten asumistukeen ja työehtoihin on hyvä että valtiovarainministeri orpo osaltaan lievensi näitä uhkakuvia mutta voitteko kertoa jotain konkreettisia ajatuksia miten pyritte edistämään työllisyyttä ja taloutta kuntavaalien jälkeen mitä ovat nämä toimenpiteet muun muassa kohtaanto ongelman ratkaisemiseksi konkreettisesti
arvoisa puhemies minulla kun on kokemusta kahdesta hallituksesta niin täytyy sanoa että tässä hallituksessa päättäväisyys talouskasvun aikaansaamiseen ja työllisyystilanteen parantamiseen on on kyllä ihailtavaa luokkaa se missä me olemme onnistuneet on se että meidän talous on lähtenyt kasvuun tälle vuodelle ennustetaan keskimäärin prosentin talouskasvua ensi vuodelle edelleen talouskasvua eli taantuma on taitettu se on se ensimmäinen avain nyt tätä pitää vahvistaa me tällä hetkellä valmistelemme tosiaan laajalla rintamalla keinoja tämä kohtaanto ongelma on yksi ilmeinen jos meillä on kerran avoimia työpaikkoja niin silloin meillä on yksinkertaisin ratkaisu löytää niihin niitä suomalaisia työttömiä ja siihen meillä on tämä kannustinloukkutyö josta äskeisessä puheenvuorossa puhuin toinen asia on innovaatiotoiminnan osaamisen vahvistaminen siellä teemme valmistelutyötä jotta me voisimme purkaa näitä pullonkauloja joita niukassa resurssitilanteessa on tämäntyyppisiä asioita me valmistelemme sen lisäksi työ ja elinkeinoministeriöllä on pitkä lista yritystoiminnan kehittämiseen ja työllistymisen esteiden purkamiseen liittyviä kysymyksiä joista varmasti

arvoisa rouva puhemies kun konkretiaa pyydettiin niin koetan nyt hieman aukaista mitä me muun muassa teemme menemättä ihan yksityiskohtiin yksi iso asia on kannustinloukkuna kymmenilletuhansille ihmisille kymmenilletuhansille ihmisille ongelmaksi koitunut ulosoton suojaosuuskysymys tai sen vaikutus tähän liittyen tulee ihan konkreettinen esitys puoliväliriiheen ja uskon että se se auttaa monia ihmisiä

on positiivisen rakennemuutoksen hallinta jotta me saamme levitettyä muualle suomeen tätä hyvää mikä on tullut länsi suomeen ja varsinais suomeen satakunnan alueelle niitä keinoja millä me edesautamme positiivista rakennemuutosta ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen tähän toimenpiteitä nämä ovat konkretiaa ja paljon muuta on jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi

arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin tärkeä asia että kaikki nuoret saataisiin mukaan koulutukseen ja työelämään meillä on hyvin paljon nuoria jotka eivät ammattikoulussa viihdy ja sieltä koulutusjärjestelmästä tippuvat hyvin nopeasti pois ne henkilöt jotka eivät koe sitä omakseen olisin kysynyt ministeriltä millä tavalla tämä ammattikoulureformi tulee tuomaan tähän asiaan lisää ratkaisuja että nuoret voisivat käydä koulun loppuun toinen kysymys on että kun ohjaamoja aletaan vahvistamaan tästähän meillä oli keskustelua myös nuorisotakuutyöryhmässä ja nyt kun ohjaamoita aletaan levittämään ympäri niin millä tavalla kolmas sektori saadaan konkreettisesti mukaan siihen siten että he myös osaltaan voisivat olla tekemässä niitä päätöksiä ja olisivat osallisia myös rahoituksesta kun he he pystyvät kumminkin toimimaan vähän pidemmälle esimerkiksi kaksikymmentäneljä kautta seitsemän periaatteella ja kunnat eivät taas niin pitkälle pysty taipumaan miten me saamme tämän kolmannen sektorin mukaan tukemaan niitä nuoria jotka tarvitsevat enemmän apua opiskeluun ja työelämään pääsemiseksi
arvoisa puhemies tarvitaan koko yhteiskunnan sitoutuminen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja siihen tarvitaan myös kolmannen sektorin apua ja tukea tämän hallituksen ohjelmassa on ohjaamo toiminnan valtakunnallistaminen ja ohjaamon idea on se että nuori saisi yhdeltä luukulta tarvitsemansa palvelun juuri sen mitä se nuori tarvitsee päästäksensä elämässä eteenpäin löytääkseen sen oman suunnan tästä on paljon hyviä kokemuksia muun muassa muun muassa lahdesta ja monilta muilta paikkakunnilta sitten ammatillisen koulutuksen uudistus joka on käynnissä painottaa sitä että tunnustetaan että jokainen meistä oppii eri tavalla ja myöskin eritahtisesti meillä on paljon nuoria jotka haluaisivat jo peruskoulun jälkeen päästä käytännönläheisemmin töihin kiinni ennen vanhaan puhuttiin mestari kisälli mallista nykyään puhutaan työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta sitä ammatillinen koulutus

arvoisa rouva puhemies hallituksen politiikka on ollut hyvin eriarvoistavaa ja monet leikkaukset ovat kohdistuneet samoihin ihmisiin esimerkiksi pienituloisiin paljon sairastaviin eläkeläisiin on kohdistunut asiakasmaksujen korotukset lääkekorvausleikkaukset niin diabetes kuin viidenkympin omavastuu kela matkat

koska nyt monet erittäin isoja ongelmia arkeen

arvoisa puhemies kiitos tärkeästä kysymyksestä juurikin eläkeläisten osalta ja laajemmassa merkityksessä tietysti kaikkien pienituloisten osalta pääministeri on perustanut tämän juho saaren työryhmän joka tarkastelee nimenomaan pienituloisten asemaa tällä hetkellä ja odotamme tämän työryhmän tuloksia omalta osaltani voin sanoa sen että en ole ainakaan puoliväliriiheen tuomassa eläkeläisille mitään lisäleikkauksia mutta tietenkin on otettava huomioon että puoliväliriihi ei ole valmis ennen kuin se on kokonaan puitu en tiedä onko siellä mitään lisää luvattavaakaan mutta

sosiaali ja terveysministeriössä työskentelee myöskin lääketyöryhmä joka nimenomaan kohdistaa toimintansa siihen mikä on pienituloisten ja paljon lääkkeitä käyttävien tilanne tällä hetkellä

puhemies toivon todella että puoliväliriihen lykkääminen kuntavaalien yli ei tarkoita sitä että hallitus suunnittelee lisäleikkauksia tai työttömien kepittämistä hallitus voisi työttömien kepittämisen sijaan tehdä toimia joilla tuettaisiin työllistymistä esimerkiksi helpottamalla uudelleenkouluttautumista ja työttömyysturvalla opiskelua toivottavasti olette tähän valmiita sosiaaliturvan leikkausten tie on nimittäin käyty jo loppuun

ja niin edelleen elikkä

hallituksen ohjelmassa ohjelmassa ja taipaleelta kahden vuoden ajalta on myöskin monia sellaisia tekoja mitkä parantavat opiskelijoiden asemaa ja pidän tärkeänä myöskin kaikkia niitä koulutusreformeja jotka meillä ovat käynnissä ja joilla turvataan sujuvat opiskelupolut kaikille meidän nuorille ja opiskelijoille
seuraava kysymys edustaja modig
arvoisa rouva puhemies haluan nostaa esiin kysymyksen joka on täällä helsingissä ehkä se suurin ongelma tällä hetkellä asumisen liian korkea hinta tämä on kaikkien kasvavien kaupunkien ongelma mutta erityinen haaste se on helsingissä meillä asumisen korkea hinta on jo este työllisyydelle kun tarjottua työpaikkaa ei voi ottaa vastaan koska siitä saatu palkka ei riitä kattamaan korkeita asumiskustannuksia toisaalta meillä sitten taas on paikkakuntia joissa asuntojen arvo vain laskee tämmöisellä muuttotappiopaikkakunnalla josta työpaikat ovat hävinneet nämä ihmiset ovat todella todella vaikeassa tilanteessa jos heillä muuten olisi halua ja mahdollisuus muuttaa työn perässä niin se voi olla mahdotonta sen takia että sitä vanhaa asuntoa ei saada kaupaksi ja samaan aikaan pitäisi pystyä muuttamaan kaupunkiin missä on yhä korkeammat asumiskustannukset kysyä ministeri tiilikaiselta mitkä ovat hallituksen keinot tältä osin millä keinoin me voimme vaikuttaa asuntojen hintakehitykseen koko suomessa niin että tämä kohtaanto ongelma ratkeaa niin että työpaikkojen ja ihmisten olisi helpompi löytää toisensa

oikeaan osunut asumisen kalleus todellakin vaikeuttaa tavallisten ihmisten elämää täällä helsingissä ja toisaalta sitten muuttotappioalueilla asuntojen hinnat vajoavat ja se vaikeuttaa ihmisten elämää tuo asumisen hinta määräytyy markkinoilla ja senpä takia hallitus on tehnyt määrätietoista työtä lisätäkseen asuntotuotantoa nimenomaan siellä missä asunnoista on pulaa tulokset aika hyvät asuntorakentamisen aloitusten määrä on kasvanut viisikymmentä prosenttia verrattuna kahden vuoden takaiseen aikaan se tietää lisää asuntoja se tietää lisää tarjontaa olemme myös lisänneet kaikkea erimuotoista valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa ja mahdollisuuksia rakentaa lisää asumisoikeusasuntoja myös opiskelija asuntojen rakentaminen on kiitettävän vilkasta paljon tapahtuu mutta tarpeet ovat myös suuret
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan edustaja modig
arvoisa rouva puhemies myös ministeri tiilikaisella on suht hyvä tilannekuva helsingin kaupungillahan on yksi merkittävä keino jolla me pystymme luomaan kohtuuhintaisia koteja se on nimenomaan kaupungin oma valtion korkotukema vuokra asuntotuotanto helsinki on suomen suurin vuokranantaja yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä asuu helsingin vuokra asunnoissa te ministeri tiilikainen olette asettanut näihin vuokra asuntoihin tulorajat uusien sopimusten osalta tätä helsingissä vastustettiin yli puoluerajojen laajasti koska me sen johtavan alueiden eriarvoiseen kehitykseen ja olevan siten vastoin meidän tavoitettamme kehittää koko helsinkiä tasapuolisesti pari viikkoa sitten me olimme ministeri tiilikainen samassa asuntopoliittisessa vaalipaneelissa ja teiltä kysyttiin että kun reaaliaikainen tulorekisteri sen sallii ollaanko ara tuotannossa eli kaupungin vuokra asunnoissa siirtymässä säännöllisiin tulojen tarkistuksiin te sanoitte silloin ja tämä on suora lainaus että kenenkään olemassa olevaan vuokrasopimukseen ei tietenkään kajota ja jatkoitte minulle vielä että ei pidä mennä ihan älyvapaisiin juttuihin

arvoisa puhemies tuon edullisimman asumismuodon helsingissä antaa ilman muuta pitkäaikainen vuokra asuntotuotanto neljänkymmenen vuoden vuokra asuntotuotanto se on vuokratasoltaan neliötä kohti useita euroja edullisempaa markkinaehtoinen senpä takia tämän pitkäaikaisen vuokratuotannon edellytyksiä myös selvitetään miten voitaisiin eduskunnan tahdon mukaisesti parantaa tuon pitkäaikaisen vuokra asuntotuotannon houkuttelevuutta edelleen maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuksissa jotka on helsingin seudun kanssa solmittu on varattu kolmekymmentä prosenttia tähän edulliseen vuokra asuntotuotantoon asetettu niin hyvä tavoite mitä tulee näihin tulorajoihin niin tuettu tuotanto on tietenkin tarkoitettu heille jotka tulojensa puolesta kipeimmin tarvitsevat asuntoa tuo yhden hengen tuloraja kolmetuhatta euroa jos tuntisitte suomalaisten tulonjakotilaston edustaja modig yli kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista tienaa alle tuon rajan ja on oikeutettu edulliseen vuokra

painetta kaupunkien on tietenkin se että ne ihmiset jotka kotiseudullaan haluavat asua ja elää sen voisivat tehdä digitalisaation myötä meillä on yhä enemmän potentiaalia siirtää töitä myös suurten asutuskeskusten ulkopuolelle jos näin haluamme ja siihen päättäväisesti ryhdymme kysyisinkin ministeri lindströmiltä mitä me olemme tekemässä näiden esteiden poistamiseksi esimerkiksi alueittain edelleen heikon verkon työnantajien asenteiden ja sellaisen työaikalainsäädännön suhteen joka asettaa esteitä etätyöskentelylle

arvoisa rouva puhemies kyllä tästä asiasta on hallituksen sisällä keskusteltu millä tavalla me pysymme mukana näissä uusissa työn tekemisen muodoissa meillä on lainsäädäntö joka mahdollistaa eikä estä tästä on keskusteltu ja totta kai tämä vaatii tietysti vielä tutkimista mitä se uusi työ alustataloudesta ja kaikki tietävät mistä siinä on kysymys mutta tietävätkö sitä mitä meidän lainsäädäntömme vaatii että se mahdollistuu siinä on tavallaan pitkän pohtimisen paikka ja tätä työtä tietenkin tehdään koko ajan työ ja elinkeinoministeriössä jossa mietitään sitä mitä tämä vaatii muun muassa lomien työaikalain ja verotuksenkin osalta tämä on sitten taas vmn asia kyllä näistä asioista on puhuttu mutta edelleen tiivistäen sanon näin että meillä pitää olla lainsäädännön sellainen että se mahdollistaa nämä uudet työn tekemisen muodot

rouva puhemies elinkeinoministeriössä olen laittamassa juuri liikkeelle työryhmää joka tulee tekemään suomeen tekoälytoimenpideohjelman tekoäly on tällä hetkellä maailmalla ehkä isoimpia trendejä joka on menossa ja joka meidän pitää valjastaa käyttöömme itse uskon vahvasti siihen että tekoälyn hyödyntäminen tulee muuttamaan suomalaista työelämää työn tekemisen muotoa poistamaan etäisyyksiä enemmän kuin mikään aiempi mikä on tapahtunut tämä työryhmä tullaan lähipäivinä nimeämään ja sen jälkeen he tekevät toimenpideohjelman ja se laajennetaan sitten tekoälyn strategiaksi

värderade talman pohdittaessa rakentamisen kustannuksia nostetaan usein esille normien purku joka on hyvä asia mutta normien purkua ei kannata tehdä silmät ummessa arvailujen pohjalta yksi työkalu tässä voisi olla koerakentaminen säännöllisin väliajoin on suomessa etsitty uusia rakentamisen ratkaisuja asuntoreformikilpailun kautta olisiko nyt syytä tehdä samoin olisiko suomi sata juhlavuoden kunniaksi syytä käynnistää suunnittelukilpailu jolla etsitään tulevaisuuden asumisratkaisuja

tämän pohjalta ryhdymme siten normien purkuun tutkitun kokeillun tiedon pohjalta arvoisa ministeri tiilikainen

kokeilujen tekeminen on yksi sipilän hallituksen perustavaa laatua olevia ajatuksia kokeiluja voidaan tehdä monella monella hallinnonalalla esimerkiksi itse näkisin että kirkkonummi on hyvä paikka mutta aivan loistavat mahdollisuudet tuohon östersundomin alueelle lähteä toteuttamaan puukerrostalorakentamisen kokeilualuetta aivan upeaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuista puukerrostalo ja pientalorakentamisen aluetta ekologisesti ja tehokkaasti ja saada huikea määrä hyviä asuntoja

vain yhdeksän prosenttia asukkaista kuuluu kahteen korkeimpaan tuloluokkaan eli sitä ongelmaa mitä olette ratkaisemassa ei ole olemassa nämä tulorajat ovat sen takia huono asia että ne johtavat talojen alueiden eriarvoistumiseen ihmiset ovat voineet asua tässä kaupungin vuokra asunnossa kaksikymmentä vuotta he ovat osa sitä yhteisöä ja yhtäkkiä te olette siirtymässä säännöllisiin tulorajatarkastuksiin mikä tarkoittaa sitä että kun perheessä jonkun tulot nousevat he ovat vaarassa menettää kotinsa siitä muodostuu uusi kannustinloukku voisitteko vielä vastata minulle ministeri tiilikainen miksi te kaksi viikkoa sitten sanoitte että kenenkään olemassa olevaan vuokrasopimukseen ei tietenkään kajota ja ympäristöministeriön sivuilla on luettavissa että te tilaatte selvityksen jossa te selvitätte sitä että säännöllisin väliajoin tuloja tarkistetaan eli kajotaan

arvoisa puhemies edustaja modig sanoin kaksi viikkoa sitten sillä tavoin kuten asia on sanoin että kenenkään olemassa olevaan vuokrasopimukseen ei kajota tuo hallituksen asettama tuloraja koskee ainoastaan uusia ara vuokrasopimuksia

tuo hallituksen asetuksessa asettama tuloraja koskee ainoastaan uusia vuokrasopimuksia tällä hetkellä sen lisäksi teemme selvitystä mitä vaikutuksia olisi jos tämänkaltaista määräaikaistarkastelua tehtäisiin mutta selvityksessä selvitetään hyviä puolia huonoja puolia tällä hetkellä tilanne on juuri se minkä sanoin vain uusissa sopimuksissa tulorajoja tarkistetaan kahdeksankymmentäviisi prosenttia ja helsingissä näköjään peräti yhdeksänkymmentä prosenttia ihmisistä saa tulorajoista huolimatta hakea kaupungin vuokra asuntoa hieno tilanne

seuraava kysymys edustaja blomqvist

arvoisa puhemies tänä talvena teiden huono talvikunnossapito on on aiheuttanut aivan liian paljon paljon vaaratilanteita ja jopa onnettomuuksia joka talvi ja kevät teiden ylläpito on vaikeaa muuttuvien kelien takia se on selvä mutta tänä vuonna tilanne on ollut erityisen vaikea kysynkin siksi vastaavalta ministeriltä mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen kunnossapidon laatuvaatimukset sekä vähentääkseen haittavaikutuksia myös alemman tieverkoston osalta
arvoisa rouva puhemies kiitoksia kysymyksestä teiden yleinen kunnossapito hoituu ely keskusten kautta tällä hetkellä teemme itse asiassa arviota siitä

joka tapauksessa me joudumme tätä kysymystä nyt analysoimaan tarkemmin kun tulevaisuudessa maakunnat tulevat vastaamaan perusväylänpidosta ja tässä kohtaa on syytä myöskin arvioida millaisin kriteerein ja millaisin perustein tätä tullaan tekemään resurssit ovat tässä kaiken aikaa tiukkoja mutta tässäkin kysymyksessä digitalisaatiosta on hyötyä ja pyrimme analysoimaan entistä enemmän missä kunnossa meidän väylät ovat millaista tienpitoa tulee tulevaisuudessa olla ja miten sitä voitaisiin kehittää paremmaksi

päätöksentekoketju teiden ylläpidossa vaikuttaa olevan aika pitkä ja vastuunjako teiden ylläpidossa ei ole aina selvää destia on monessa tapauksessa vain tilaaja jolla on useampi alihankkija

juurihan tätä kysymystä nyt tullaan aika merkittävässä määrin maakuntauudistuksen yhteydessä muuttamaan ely keskusten l vastuualueet siirtyvät osaksi maakunnan tehtäviä ja tulevaisuudessa maakunnat järjestävät näitä on totta että ketjut ovat pitkiä ja siellä on paljon alihankintaketjuja olemassa mutta entistä enemmän tulee tärkeämmäksi se että saadaan pitkäjänteisyyttä meidän teidenpitoon ja myöskin meidän korjausvelan hoitoon vaikuttaa se missä kunnossa meidän tiet perustavalta laadultaan ovat ja miten sitten voidaan parantaa mutta tämän hallituskauden aikana nytten teiden korjausvelkaan laitetaan lähes miljardin euron panostus joka toivottavasti vaikuttaa myöskin siihen että teiden ylläpitoon ja kunnossapitoon saadaan parempaa vaikuttavuutta

arvoisa puhemies teiden kunnon heikkeneminen tämän talven aikana mielestäni osoitus siitä että korjausvelka on kasvanut kuluvina monina vuosikymmeninä oikeastaan niin suureksi että nyt ne näkyvät yhä useampina monttuina kun tässä esitettiin kysymys miten teiden kunnossapito auraamiset ynnä muut vaikuttavat tähän niin tämähän on perusväylänpitomomentin alla tapahtuvaa asiaa minä tahtoisin nyt tässä vaiheessa kysyä ministeriltä vaikka

huonossa kunnossa niin tämä hallitus on tosiaan panostanut teiden kunnossapitoon ja perusväylänpitorahoitukseen voisitteko vielä ilmoittaa vähän lukuja kuinka paljon tämä hallitus on panostanut ja puuttunut tähän

arvoisa rouva puhemies edellisen kauden korjausvelasta tehtiin selvitys parlamentaarisena työnä ja siinä todettiin että meidän korjausvelka teissä on yhteensä kaksi pilkku viisi miljardia euroa tällä hallituskaudella olemme laittaneet lisäpanostuksen kuusisataa miljoonaa korjausvelkaan tämän lisäksi olemme kehittämishankkeista siirtäneet korjausvelkaan elikkä perusväylänpitoon niin kuin toteatte kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa mutta meidän korjausvelka myöskin kasvaa sata miljoonaa per vuosi ja jotta meidän kaikki infran korjausvelka olisi hoidettu vuoteen kaksituhattakaksikymmentäseitsemän mennessä tarvittaisiin kolmesataa miljoonaa per vuosi korjausvelkaan jotta meidän tiet olisivat

on tärkeätä että investoidaan korjausvelkaan mutta totuushan on kuitenkin se että talvikunnossapitokriteereitä talvikunnossapitokriteereitä on höllennetty ammattiautoilijoilta tulee hyvin paljon palautetta siitä että teitä ei aurata vasta kuin seuraavana päivänä että tiet urautuvat tulee vaaratilanteita voitteko te tässä eduskunnalle luvata että kun ensi talvi nyt taas toivottavasti tulee niin

ylläpidon näkökulmasta teemme arviota tällä hetkellä siitä mikä on aidosti tämän rahan vaikuttavuus ja miten meidän teiden talvihoito ja ylläpito tuottavat tulosta tämän pohjalta sitten arvioimme sen millaisia kriteereitä tullaan tarvitsemaan ja miten tätä työtä voitaisiin tehokkaammin ohjata tulevaisuudessa se on ilman muuta työtä jota tullaan tekemään ja sitä työtä valmistellaan tällä hetkellä liikennevirastossa

tämä aliurakoitsijat on niin tiukille vedetty näissä kontrahdeissa että ne eivät välttämättä hoida tarpeeksi hyvin niitä lisäksi tuli huoli siitä mitenkä sitten kun meillä oikein iso pyörä lähtee liikkeelle tässä biotaloudessa ja äänekoski valmistuu ja kaikki muutkin tehtaat tiestö kestää nämä valtavat isot rekat kun siellä on mennyt jo ihan rakenteisiin näitten teiden huono kunto se ei ole enää pinnoissa vaan se on rakenteissa

käyttö nimenomaan tulee

paljon tästä biotaloudesta kulkee yksityisteitä pitkin ja tällä hallituskaudella on korotettu kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla yksityisteiden valtionosuuksia tältä näkökulmalta pyritään myöskin vaikuttamaan siihen että meillä olisi edes tämän verran mahdollisuus tukea sitä työtä jota yksityisteiden kunnossapitoon liittyy

ehditään ottaa vielä yksi kysymys

kaikki me tiedämme että yrittäjyydellä ja riskinotolla suomi nousee kaikki me yrittäjätaustaiset kansanedustajat myöskin tiedämme vallan hyvin että yrittäjyyteen liittyy riskejä pahimmassa tapauksessa myöskin konkurssiin liittyvä riski nythän tilanne usein on se että konkurssin seurauksena monet yrittäjät ovat myöskin joutuneet pitkään todella pitkään velkavankeuteen omien vastuidensa takana jopa niin pitkään pitkään että mitään edellytyksiä yrittämiselle ei jatkossa enää ole eli velkavankeus kestää pahimmillaan jopa vuosikymmeniä voi väittää kuitenkin että me menetämme ihan huikean määrän yrittäjäkapasiteettia sen seurauksena uutta alkua ajattelevat yrittäjät eivät pysty aloittamaan uudestaan kysynkin arvoisalta oikeusministeriltä onko hallitus suunnitellut jonkinlaista selvitystä ainakin ja jopa toteutusta siitä millä keinolla voitaisiin edistää konkurssin tehneiden yrittäjien aitoa uutta alkua ja sitä kautta uutta voimaa suomelle

arvoisa rouva puhemies kyllä kyllä hallitus on suunnitellut toimenpiteitä ja tämä tulee myös tuonne puoliväliriiheen keskusteltavaksi itse pidän kyllä tosi tärkeänä kun sen riskin ottanut niin eihän hän nyt ole mihinkään rikollisuuteen siinä syyllistynyt meillä on meillä on liikaa liikaa näitä kohtaloita ja tähän asiaan pitää pystyä puuttumaan minä uskon että on tässä asiassa hyvä yhteisymmärrys ja että me löydämme varmaan keinot auttaa näitä yrittäjiä siihen uuteen alkuun tietysti kun eusta on direktiivi tullut asiasta sen

vastauspuheenvuoropyyntöjä tuli nyt sen verran että pyydän että varaatte puheenvuorot viidennellä painikkeella niin kaikki tulevat huomioiduksi

arvoisa rouva puhemies liikennevaliokunta tosiaan teki paljon työtä laeissa liikenteen palveluista ja mietinnössä on hyvin havaittu myös ne riskit mitä muutokset aiheuttavat harmaata taloutta torjuttiin jo etukäteen kun niin sanottuun kymppitonnin rajaan asti verovapaana tienaavat eivät ole mukana tässä tässä laissa on paljon uutta tulevaisuuden ajattelua digitalisaatio matkaketjut lippujärjestelmien yhteensovittaminen ne ovat kaikki hyviä asioita ovatko keinot oikeita taksien osalta se tullaan näkemään sitten kun alalle pääsee helpommin ja totta kai sitä pitää seurata niin kuin näissä lausumissa on tätä tähdennetty mutta ei kannata myöskään dramatisoida asiakas päättää mitä tilaa hänen ei ole pakko tilata esimerkiksi mopotaksia taksien turvallisuus ja hinnoittelun oikeudellisuus taksin tulee ilmoittaa hinta etukäteen eivätkä taksitkaan halunneet loppujen lopuksi irrottautua tästä laista vaan taksiliiton hallitus hyväksyi tämän lakiesityksen kuitenkin vaikka tässä on heidän kannaltaan tietysti muutamia duubioita kuljettajakoe on saatu mukaan ja se on hyvä asia taksien tunnistettavuus taksivalaisin ja taksamittari tai vastaava laite pitää olla

laki liikenteen palvelusta vie meidät liikenteen palveluissa kaksituhatta luvulta eteenpäin on haluttu purkaa normeja ja tasoittaa mahdollisuutta tulla tekemään uusia liikenteen palveluita nyt henkilö ja tavaraliikennettä on uudistettu ja lainsäädäntöä yhtenäistetty digitalisaatiota ja matkaketjuja on parannettu ja yhteistä lippujärjestelmää odotetaan kaikkiin erilaisiin liikennevälineisiin

lakien on muututtava eteenpäin tämä on yksi osoitus

arvoisa puhemies minulla on tässä kopio valiokunnan puheenjohtajan ari jalosen haastattelusta lehdessä jossa hän kertoo että nykyisen taksijärjestelmän pohjalta taksit pystyvät parhaiten kehittämään toimintaansa vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden ja muuttuvan yhteiskunnan tarpeita ja ja kuinka luotettava on suomalainen taksi ja ja muuta hyvää tälle meidän nykyiselle taksijärjestelmälle me sosiaalidemokraatit olemme sitä mieltä että suomalainen nykyinen taksijärjestelmä on maailman paras se on luotettava turvallinen se on aina ja kaikkialla saatavilla ja me emme kerta kaikkiaan ymmärrä mitä varten maan hallitus haluaa romuttaa tämän nykyisen järjestelmän

rouva puhemies vuonna kaksituhattaviisitoista vähän ennen eduskuntavaaleja edustaja alatalo te totesitte lehdessä lehtitietojen mukaan turisti on saattanut ruotsissa maksaa taksimatkastaan jopa kymmenentuhatta kruunua eli yli tuhat euroa kymmenen kilometrin matkalta sitten te jatkatte kun suomeen kaavaillaan uusliberalistista vapautusta taksialalle pitäisi tajuta miten esimerkiksi ruotsissa kävi tätäkö meillekin halutaan tämä jatkuu niin että alatalo kertoo että ruotsissa taksiasiakkaita huijataan päivittäin ja harmaa talous rehottaa vapaassa kilpailussa taksipalvelut keskittyvät väkirikkaimmille alueille ja syntyy ylitarjontaa tällä hetkellä määräsääntelyyn perustuvat taksikiintiöt takaavat päivystyksen myös kannattamattomaan aikaan syrjäseuduilla

todellakin olen kiinnittänyt huomiota mitä ruotsissa kehitys on ollut siellähän hallitus puuttui siihen että että hinnoittelu ei saa olla liian kovaa ja totta kai myös tallinnassa on kahdenlaisia takseja minä näen tulevaisuuden niin että se on brändi kun on luotettava taksi jossa on myös taksitunnus oma väri ruotsissa taxikuririn tai taxi stockholmin taksia en käytä juuri niitä jotka hinnoittelevat yli tämän homman tässä lakiesityksen mietinnössähän ollaan tehty paljon

on vaadittu että hinta pitää ilmoittaa etukäteen tässä on paljon parannettu sitä ja minä uskon siihen että nämä lausumat myös markkinahäiriöiden ja harmaan talouden osalta ovat tärkeitä voidaan myös korjata se jos ilmenee tällaista vääryyttä että ihmisiä kohdellaan huonosti joka tapauksessa me elämme nyt sellaista aikaa että muutosta on tehtävä myös maaseudun osalta siellä ei kerta kaikkiaan enää kohta ole takseja meidän täytyy yhdistää kyytejä ja kelakin haluaa säästöjä eli tässä on pakko myös näitä uusia keinoja käyttää

puhemies kun liikennekaaresta käytiin lähetekeskustelua lokakuussa silloin te edustaja alatalo totesitte mutta erityisen tärkeää on tietysti myös se että asemapaikka ainakin pääasiallisesti säilyy että siellä on myös päivystysvelvollisuutta olisinkin olisinkin tässä kysynyt että näinköhän on mutta nyt kun asemapaikkaa ei kaikkien osalta sitten uhkaa se ettei sieltä takseja esimerkiksi yöaikaan niin helposti saa tähän liittyy harmaa talous jonka myöskin ari jalonen tässä kovasti on esille ottanut jos asiakkaalla ei ole tietoa

tai varmuutta siitä hinnasta pyydetään pyydetään helpommin apuun vaikka naapurin timppaa tyyliin vaihdetaan kyyti porkkanoihin kyllä tässä on suuri riski että harmaa talous kasvaa mitä tähän hintaan tulee niin täällä muun muassa ari jalonen lupasi lähetekeskustelussa että myös hintasääntelyyn tulee muutoksia ei tullut

puhemies tässä on nyt niin monta syytöstä ollut jo että joo ja oikeastaan väärää viestiä siis jos edustaja kymäläinen ei ole huomannut niin nimenomaan valiokunnassa on säädelty siitä että hinta on oltava tiedossa etukäteen ja samoin pääsääntönä asemapaikka on oltava elikkä nyt nyt kehotan tarkkaavaisuuteen nyt perussuomalaisena vastaan kiitos edustaja taavitsaiselle että nostitte minun haastatteluni esille olen edelleen sitä mieltä ja jos perussuomalaiset tai minä olisin saanut tämän lain muodostaa niin se ei olisi kaikilta osin tämmöinen mutta kun kun täällä onneksi demokratia vallitsee niin silloin joudutaan tekemään kompromisseja ja tämä on kompromissina niin hyvä kuin

arvoisa puhemies siinä se tuli todistimme juuri että että edustaja jalonen täällä totesi että tässä asiassa perussuomalaiset ovat kääntäneet takkinsa täydellisesti hän tunnusti että tämä lakiesitys olisi erilainen ja on kuvaavaa että huomenna kaksi päivää ennen kuntavaaleja tästä asiasta äänestetään ja kun näitä sitaatteja tässä käydään niin on jäänyt käymättä kyllä tämä soinin osuus läpi vielä silloin kun hallitus neuvotteli soini totesi ilta sanomissa en lupaa mitään muuta kuin pitää puolueen linjasta kiinni ja täällä hän perustelee miten takseja ei vapauteta minä uskon että on totta se mitä alatalo sanoi taksiliiton osalta mutta uskon että aika moni taksimies joka täällä mielenosoituksessa kävi saattaa olla vähän eri mieltä siitä onko edustaja jalonen mukaan lukien edustaja soini ja koko perussuomalainen puolue tästäkään vaalilupauksesta pitänyt kiinni ei ole

puhemies perussuomalaiset eivät ole kääntäneet takkiaan suomen taksin etuja on ajettu ja perussuomalaisten ja taksiliiton näkemykset ovat sattumoisin olleet koko ajan toisiaan vastaavia joten taksin etuja on ajettu minä haluan nyt korostaa sitä että taksiliitto näki äärimmäisen tärkeänä kuten perussuomalaisetkin että taksi on mukana tässä lainsäädännössä koska jos se ei ole siinä mukana se vaarantaa sen että taksi pystyisi olemaan mukana tulevissa liikennepalveluissa liikenneketjuissa ja että taksi olisi välttämättä tulevaisuuden kela palveluiden piirissä joten jos tämä teidän vastalauseenne menisi läpi jostain syystä se vaarantaisi taksin taloudellisen aseman koska liikennekaari on mahdollistava ja muut ajaisivat silloin ajot

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin haluan kiittää valiokuntaa siitä työstä jonka se on tehnyt liikenteen palveluiden lain äärellä kysymyksessä on aivan valtavan kokoinen uudistus me olemme täällä salissa keskustelleet sote palveluiden uudistamisesta moneen kertaan siinä meillä on ollut kuitenkin yksimielinen näkemys hallitus oppositio rajan yli että on välttämätöntä yhdistää saumattomia palveluketjuja kansalaisille ja sitä kautta myöskin mahdollistaa sitä että ihminen pääsee mahdollisimman yksinkertaisesti ja ja hyvillä palveluilla paikasta a paikkaan b

valiokunnan puheenjohtaja tässä totesi että kun me teemme saumattoman palveluketjun se sisältää kaikki liikennemuodot ja että silloin myöskään yksittäiset liikennemuodot eivät jää sen ulkopuolelle varsinkin silloin kun jokin palvelu saa merkittävästi yhteiskunnalta rahoitusta kuten esimerkiksi taksiliikenne saa tästä näkökulmasta meidän on kuitenkin se että me ennen kaikkea mahdollistamme yhdistelmäkuljetuksia uudenlaisia palveluinnovaatioita ja että myöskin tässä kehitys menee ihan jatkuvasti kaiken aikaa eteenpäin on myöskin kysymys siitä että tätä asiaa on nostettu esille jo aikaisemmin esimerkiksi vuonna kaksituhattayhdeksän julkaistussa lähilogistiikkayrittäjyysprojektin selvitysraportissa on todettu

rakenne esteiden poistaminen toimintatapojen uudistaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen työryhmä totesi että niitä lainsäädäntöjä joita tulisi tarkastella ovat taksiliikennelaki tavaraliikennelaki joukkoliikennelaki ja erilaiset ajoneuvosäädökset sekä tieliikennelaki lisäksi tulisi ottaa huomioon liikenneturvallisuuskysymykset sekä kuljetuksissa että pysähtymispaikoissa tätä tässä kokonaisuudessa nyt merkittävissä määrin tehdään samalla pyritään myöskin huolehtimaan että esimerkiksi maaseudulle voidaan mahdollistaa parempaa ja monipuolisempaa palvelutarjontaa yhdistämällä eri tahojen kuten elintarvikekaupan nettikaupan kunnan eri viranomaisten ja postin kuljetuksia aiempaa tehokkaammin samalla voidaan merkittävästi laskea lähikuljetusten kustannuksia ja turvata se että kuljetukset kohtuuhintaisina toinen keskeinen kokonaisuus paitsi että voidaan tuottaa yhdistelmäkuljetuksia on se että tällä lailla ehdotetaan avattavaksi liikkumispalveluita koskevat olennaiset tiedot tiedolla on aivan ratkaiseva rooli liikenteessä on olennaista että tiedot ja tietojärjestelmät ja myös lippu ja maksujärjestelmät ovat yhteen toimivia ja se turvataan tässä kokonaisuudessa kolmanneksi haluan tuoda esille myöskin sen että tämän lain ehdoton vaatimus on ollut harmaan talouden estäminen on erittäin tärkeää että harmaata taloutta valvotaan ja torjutaan ja digitalisaatio on tähän erinomainen työkalu harmaata taloutta torjutaan entistä tehokkaammin sähköisillä palveluilla ja maksuvälineillä jatkossa takseissa vaaditaan edelleen taksamittari tai vastaava teknologianeutraali laite kun hinta perustuu tai ajan mittaamiseen laki edellyttää uutena vaatimuksena että välityspalvelun tarjoajalla on velvollisuus seurata ja ilmoittaa maksamansa korvaukset taksisääntelyn kehittäminen on noussut tässä keskustelussa keskiöön mutta on myös aivan keskeistä muistaa että tässä nimenomaan pyritään turvaamaan se että meillä palvelut säilyvät me pyrimme huolehtimaan siitä että palveluiden tuottaminen olisi koko ajan entistä kilpailukykyisempää itsepalvelun kanssa ja että me aidosti pystymme huolehtimaan siitä että meillä säilyy mahdollisuus vähentää päästöjä mahdollistaa paremmin tiedon hyödyntämistä teknologianeutraaleja mahdollistaa innovaatioiden kehittämistä tukea yrittäjyyttä luoda työllisyyttä ja sitä kautta koko maassa kaikille liikennemuodoille yhteensopivalla tavalla se on tämän lain lain henki ja tavoite ja se että siihen tarvitaan kaikki mukaan on toivottavasti hyvä asia eikä niin että suljemme osan pois kiitos
jatketaan debattia

arvoisa rouva puhemies kymmenen vuotta sitten liikennekaarta ei olisi voinut esittää silloin

mutta vastaavalla tavalla kun nyt meillä on mahdollisuus tietää missä autot liikkuvat ja missä ihmiset liikkuvat ja me voimme tehdä tästä aivan toisella tavalla älykästä ja ennen kaikkea resurssitehokasta ja painaa kustannuksia alas niin niin kuin ministeri juuri sanoi palvelut kilpailevat sen yksityisautoilun kanssa ja me liikumme huomattavasti helpommin ja edullisemmin tulevaisuudessa kuten täällä on mainittu aikaisemmin kyse on ajattelutavan muutoksesta kuvaavaa on ehkä se että kun taksikuskilta kysyttiin tolpalla mitä mieltä hän on liikennekaaresta hän vastasi että kamalaa eihän tässä että tässä taksit seisoo tolpalla eikä näille ole kysyntää mutta samassa kuvassa taustalla näkyi kuinka paljon liikennettä on kuitenkin liikkeellä ihmiset liikkuvat kun me saamme tähän lisää dynamiikkaa aitoa kilpailua ja sen että myös taksien hinnat voivat vaihdella sen mukaan kuinka paljon kysyntää on me emme enää liiku omilla autoilla vaan me

rouva puhemies olemme tässä valiokunnan puheenjohtaja jalosen suulla ja ministerin suulla saaneet kuulla syyt miksi tätä lakiesitystä on tehty ja tämä on tarpeen maailma muuttuu ja menee eteenpäin meidän lainsäädäntömme on junnannut paikallaan ja muutokset ovat tarpeen edustaja taavitsainen totesi tuossa keskustelussa asian että suomessa on maailman paras taksijärjestelmä voi voi varmaan näin olla mutta ei sillä kyllä kukaan elä en ole tavannut yhtään taksiyrittäjää tämän käsittelyn aikana en ole tavannut yhtään taksikuskia joka olisi sanonut että töitä on riittävästi tämä on hyvä bisnes ja tällä elän kaikki puhuvat ettei töitä ole tarpeeksi pitäisikö meidän jäädä jumiin sitten tähän eikö ole parempi nyt muuttaa järjestelmää jotta töitä riittää yrittäjille ja kuskeille edelleen edustaja kymäläinen puhui poistamisesta että kyydit sen myötä kyliltä katoaisivat

arvoisa rouva puhemies edustaja kopra miten se työmäärä nyt nykyisillä taksiyrittäjillä lisääntyisi ja toimeentulo parantuisi jos nyt sitten tästä määräsääntelystä luovutaan nythän se tarkoittaa sitä että taksien määrä voi triplaantua ja siinä vaiheessa nämä olemassa olevat yrittäjät ovat todella ahdingossa kysyn vain teiltä arvoisa edustaja miten tätä perustelette olen itse keskustellut useiden taksiyrittäjien kanssa joista yksikään ei ole tätä esitystä ei yksikään he eivät pelkää kilpailua mutta ovat oikeutetusti huolissaan epäreilusta kilpailusta ja mahdollisista pimeistä markkinoista olemme vasemmistoliitossa todella huolissamme siitä mitä nyt käsittelyssä oleva lakiehdotus tarkoittaa taksijärjestelmämme tulevaisuudelle sen saatavuudelle erityisesti syrjäseuduilla hinnoittelun ennustettavuudelle ja taksiyrittäjien toimeentulolle miten te ministeri vastaatte niille tätä keskustelua seuraaville lukuisille huolestuneille taksiyrittäjille jotka pelkäävät oman elinkeinonsa jatkon puolesta mitkä ovat ne konkreettiset keinot joilla estämme epäreilun kilpailun ja harmaan talouden syntymisen kun taksamittaria ei enää välttämättä tarvita ja asemapaikka määrä ja hintasääntelystä

arvoisa rouva puhemies on yleinen taloustieteellinen tosiasia että kun kilpailu vapautuu se vaikuttaa hintoihin se vaikuttaa laatuun se vaikuttaa saatavuuteen on perusteltua olettaa että että yritystoiminnan dynamiikka taksi ja liikennepalvelualalla muuttuu kun se vapautuu ja kyydit mahdollisesti jopa halpenevat tämä sama ilmiö on nähty rautatieliikenteessä tämä sama ilmiö on nähty linja autoliikenteessä ennustan että se tullaan näkemään myös taksi ja muussa liikenteessä ja ennustan että hyvin hommansa hoitavat yrittäjät tulevat pärjäämään hyvin töitä tulee olemaan enemmän ihmisten liikkumistarve lisääntyy koko ajan ja samoin tavaroiden tämä esityshän koskee myös tavaraliikennettä

perussuomalaisena kansanedustajana että tämä hallituksen esitys ei tyydytä teitä mutta keskustapuolue on painostanut teidät tämän hyväksymään sitten te te sanotte että taksiliitto on tämän takana tänä tänä päivänä me saimme pääkaupunkiseudun taksiyhdistysten avoimen kirjeen kansanedustajille suuren vetoomuksen siitä että tätä hallituksen esitystä ei hyväksyttäisi kaksisataa taksaria ajoi viime perjantaina mielenosoituksessa tässä eduskuntatalon ympärillä ja osoitti mieltään tätä ehdotusta vastaan kaksi päivää kunnallisvaaleihin te sanoitte että keskusta on teitä painostanut

puhemies keskustapuolue ei ole painostanut yhtään eduskuntaryhmää tässä liikennekaariasiassa tämä on koko hallituksen yhteinen esitys ja ministeri on vienyt tätä omalta osaltaan määrätietoisesti eteenpäin

paljon tästä asiasta keskusteltu ja on lähes yksimieliseksi saatu se missä on oltu eri mieltä on että sdp on halunnut erottaa taksit taksit taksiasian kokonaan pois tästä liikennekaariasiasta omasta mielestäni on hyvä että kaikki liikennemuodot ovat mukana tässä liikennekaaressa tai oikeastaan laissa liikenteen palveluista miten te sdp

olisi hyvä että täällä hallituspuolueen jäsenet myös lukisivat tämän meidän jättämämme vastalauseen kun täällä tulee väitteitä siitä että haluaisimme jättää kokonaan tämän taksin pois tai emme haluaisi kehittää täällä lukee

että esitetty täydellinen vapautus markkinoiden varaan ilman vakuuttavia ohjauskeinoja ei ole paras tapa uudistaa taksipalvelujen tarjoamista me emme näe että vastustaisimme taksiliikenteen kehittämistä mutta emme voi tässä muodossa mitä hallitus nyt missään tapauksessa tätä hyväksyä poikkeuksellisen laajaa on ollut valiokunnan keskustelu ja myöskin ne kirjaukset sinne perusteluteksteihin ja juuri sen takia olemme jättäneet vastalauseen koska te te olette kirjoittaneet perusteluteksteihin tuotuja huolia ja toiveita valvonnasta markkinavaikutuksista ja harmaan talouden torjunnasta juuri tämän vuoksi emme halua tällaista lainsäädäntöä koska ne vaikuttavuudet ja valvonnat tehdään pykälissä ei perusteluteksteissä

tästä täydestä vapauttamisesta sosiaalidemokraattien suunnalta on kyllä tätä niin sanottua luovaa totuuden käyttämistä niin kuin täällä jo aikaisemmin ollaan todettu se ei kyllä vapaudu ollenkaan täydellisesti elikkä siinä jää tämä luvanvaraisuus ja lupien määräaikaisuus ja monet muut asiat joita esitykseen verrattuna ollaan saatu aikaan mutta olen samaa mieltä edustaja torniaisen kanssa siitä että tämä sdpn vastalause on varsin kunnianhimoa vailla mielestäni se on vähän sellaista ei politiikkaa että kun taksi ala erotettaisiin kokonaan tästä lakiesityksestä niin mitä sitten teidän mielestänne pitäisi tehdä takseille mitä pitäisi tehdä sille että maassa on satoja taksilupia joita kukaan ei hae että käytännössä liikenteessä on kuljettajia joilla ei ole aitoa riittävää paikallistuntemusta ja joiden suhteen on epäilys makseta myöskään asianmukaista palkkaa mitä pitäisi tehdä taksijärjestelmälle jollei sitä mitenkään uudistettaisi onko se hyvä nyt tällaisena kuin äsken mainitsin

arvoisa puhemies itsellä on ollut ilo keskustella lahden seudun taksiyrittäjien kanssa ja ei sieltä kehuja tälle esitykselle ole tullut päinvastoin niin kuin tässä keskustelussa on esiin tullut on tullut enemmänkin palautetta siitä että taksiyrittäjät ovat huolissaan siitä pysyvätkö hallituspuolue perussuomalaisten napit kiinni liiveissä mutta niin kuin tässä edustaja edustaja jaloselta kuultiin niin ei ole pysynyt takki on pyörinyt päällä edustaja vartia tässä kehui tätä esitystä tässä esityksessä on kiistatta ihan hyviäkin asioita niin kuin on tähän digitalisaatioon viitattu mutta nyt on katsottava suomea kokonaisuutena me ymmärrämme edustaja vartiaa joka täällä pääkaupunkiseudulla pyörii tässä helsinkiläisessä kauniisti sanottuna hipsterikuplassa täällä tekniikka varmasti toimii ja palvelee asiakasta mutta miten koko suomessa ja yksi asia johon ministeri viittasi tuetaan yrittäjyyttä kyllä mutta tuetaan suomalaista rehellistä yrittäjää eikä vapauteta kilpailulle sellaiselle kilpailulle jossa epärehelliset pärjäävät mutta suomalainen rehellinen yrittäjä ei

jos me ajattelemme harvaan asuttua aluetta niin parhaat mahdollisuudet ihmisillä on saada kyyti kun tarjontaa on riittävästi se tarkoittaa sitä että mitä useammalla ihmisellä on oikeus ajaa taksia niin sitä enemmän siellä on myös niitä jotka ja nyt kun meillä on nämä sovellukset olemassa siellä se henkilö joka tarvitsee sen kyydin voi painaa nappia ja sanoa että minä tarvitsen kyydin ja kertoo todennäköisesti vielä etukäteen minne menee mutta silloin kun siellä on enemmän niitä jotka voivat tarjota sen kyydin hinta laskee saatavuus paranee se päivystysvelvoite ei takaa sitä että siellä on aina auto saatavilla jos ne autot ovat jo sillä hetkellä ajossa ja jos se päivystysvelvoite kuitenkin halutaan säilyttää niin se mahdollisuushan säilyy kunnilla että ne maksavat siitä palvelusta tämä parantaa saatavuutta ei heikennä sitä ja erityisesti kun se laskee liikkumisen hintaa niin se jos mikä tuo nämä palvelut ihmisten saataville
arvoisa puhemies tässä esityksessä on paljon hyvää ja liikennesääntely kaipaa uudistamista kun maailma muuttuu olen kuitenkin erittäin huolissani taksien enimmäishintasääntelyn poistamisesta sääntelyn poistaminen jättää erityisesti syrjäseutujen asukkaat vaikeaan asemaan kun taksi voi laskuttaa yksittäisestä kyydistä melkein eikä kansalainen voi tarjonnan puutteen vuoksi aina äänestää jaloillaan olen erityisesti huolissani vanhusten asemasta sillä trafin yleisen hintatason seuranta ei riitä estämään ryöstöhinnoittelua yksittäistapauksissa vanhukset eivät osaa käyttää näitä sovelluksia eivätkä he aina ymmärrä edes rahan arvoa mutta arvoisa puhemies nykyisin taksi ei voi kieltäytyä ottamasta asiakasta kyytiin muutoin kuin työturvallisuussyistä uusissa pykälissä tätä säännöstä ei ole kuljettajat voivat siis jatkossa kieltäytyä ottamasta asiakasta jos vaikka hänen naamansa ei miellytä voiko tämä todella olla näin

on todellakin suuri ihme että oppositio oppositio näkee kaikissa asioissa suuria mörköjä kun lähdetään uudistamaan maailmaa mitä edustaja sarkkinen mainitsi maaseudun takseista niin kyllä minä suuresti ihmettelen sitä se ammattikunta mikä siellä tekee tänäkin päivänä äärimmäisen hyviä loistavia ihmisiä jotka ovat palveluhaluisia ammattitaitoisia ja tämä uusi liikennekaarimahdollisuus monipuolistaa heidän palvelumahdollisuutensa monin verroin se antaa siihen mahdollisuuden että voi tehdä monta muuta palvelua sen taksipalvelun yhteydessä ja kunta voi joustavasti käyttää palvelua toisinpäin ja siihen on aitoa tarvetta ei meillä ilomantsin olosuhteissa esimerkiksi tänä päivänä arvoisa puhemies ole enää linja autoliikennettä se on nyt äärimmäisen vähäistä kun koulukyydit ovat menneet linja autoja ei näe taksi on ainoa vaihtoehto älkää hyvät ihmiset vastustako älkää hyvät ihmiset vastustako kehitystä metsäpuolella olen kokenut sen saman kehityksen aikanaan tehtiin lyijykynällä ja paperilla kaikki hommat nyt ne tehdään tietokoneella ja kaikki pelaa ei ole mikään muuttunut maailmassa pahaksi älkää unohtako että maailma on kehittynyt

puhemies nyt täytyy kyllä vieruskaverilta edustaja hoskoselta kysyä sitä että kun asemapaikkavelvoite poistuu niin millä siellä ilomantsissa ne taksit pysyvät koska onhan paljon kannattavampaa lähteä hakemaan niitä kyytejä joensuusta ja jättää jättää se ilomantsi tyhjäksi

vaikea nähdä että sillä seudulla arki iltaisin iltaisin olisi yhtään ketään päivystämässä missään koska ei ole asemapaikkavelvoitetta eikä niillä kunnilla ole rahaa maksaa siitä että siellä joku sitten vielä taksitolpalla olisi elikkä kyllä lähdetään hakemaan ne asiakkaat sieltä missä ne ovat ne menevät kuopioon ne menevät joensuuhun määräsääntelyn ja enimmäishintasääntelyn yhtäaikainen poistaminen varmasti heikentää maaseudun

puhemies kiitoksia edustaja essayahille hyvästä kysymyksestä ja lämpimästä myötätunnosta ilomantsilaisia ihmisiä kohtaan kuten tässä olemme kuulleet jo aikaisemmin niin pääasiallinen määräpaikka asema taksimiehillä ja taksiyrittäjillä säilyy edelleen elikkä kyllä siellä takseja on ihan varmasti saatavilla nyt tämä järjestelmä joustavoituu jos aikaisemmin oli sellaisia ongelmia ja minä tiedän sen että reuna alueilla taksilla on ollut vaikeuksia ja kuitenkin tähänkin päivään mennessä taksit ovat palvelleet kiitettävän hyvin ja nyt joustavoitetaan ja annetaan mahdollisuuksia palvella paremmin erilaisissa tehtävissä ei olla enää siinä samassa kaavassa maailma on muuttunut aivan valtavasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ja toivoisin että te arvoisat opposition edustajat panisitte myös tämän merkille emme me voi enää elää metsäpuolellakaan siinä siinä lintukodossa mikä kaksikymmentä vuotta sitten oli digitalisaatio on tullut sillekin puolelle rytinällä läpi ja sille me emme vain mahda mitään onko se parempi että

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin olen ilahtunut siitä että suomessa tehdään maailman edistyksellisintä liikennelainsäädäntöä tosin tämä kuilu edistyksen ja taantumuksen salissa on miltei käsin kosketeltavissa kun puhutaan siitä että tässä salissa ollaan usein myös huolissaan työn määrästä ja työn määrän vähyydestä ja siitä miten suomeen saataisiin lisää työtä tämä lainsäädäntö ulottaa vaikutuksensa myös siihen kysymykseen että kun muutamme sitä ajattelutapaa johon itse asiassa edustaja vartiakin tässä viittasi silloin tulee myös uusia mahdollisuuksia joita voimme käyttää nämä yrittäjät voivat luvat vaatimukset täyttäessään kuljettaa sekä ihmisiä tavaroita että erilaisia palveluita niin niillä harvaan asutuilla syrjäseuduilla kuin sitten täällä tiiviimmin asutuissa kaupunkikeskuksissa tämä tuo varmasti toteutuessaan paljon enemmän hyvää kuin kukaan osaa

puhemies tässä liikennekaarilakihankkeessa on paljon hyvää ja mihin tällä pyritään on helppo yhtyä mutta kyllä minun oma huoleni kohdistuu siihen miten käy syrjäseutujen taksiliikenteen

ajatus siitä että avataan markkinoita on hyvä mutta jos ollaan alueella jossa markkinoita ei ole niin se ei oikein toimi itse olisin nähnyt kyllä hyvänä sen että tässä kohtaa olisi maakunnille annettu mahdollisuus valita avataanko näitä markkinoita vai ei

joo yksi maa mutta hyvin erilaiset olosuhteet eri puolilla maata tässä on puhuttu siitä että kunta voi rahalla sitten ostaa mutta me tiedämme että nämä syrjäseudun kunnat ovat yleensä taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa tässä on kerrottu että kun linja autoliikenne vapautettiin niin hinnat alentuivat kyllä siinä

puhemies kiitoksia siitä että maaseudun palveluista ollaan yhä huolissaan mutta minä maaseudun asukkaana oikein syrjäisimmän maaseudun asukkaana sanon että kiitos tästä esityksestä kiitos siitä tulevasta postilakikokonaisuudesta ja muistakin tästä liikennekaarikokonaisuudesta nämä laajentavat mahdollisuuksia maaseudun monielinkeinoyrittäjyydelle

saatu monesta eri palasesta ja nyt on järkevää että jatkossakin voidaan kuljettaa palveluita tuotteita ihmisiä kaikkia näitä sitten kun sanotaan että voi voi kun maaseudulta on joukkoliikenne poistunut niin tietenkin se on poistunut koska joukkojen kuljettamiseen tarvitaan joukkoja ja

jos ette oppositiota usko niin uskokaa alan toimijoita elikkä me olemme saaneet postia ja yhteydenottoja että taksiyrittäjät ja kuljettajat ovat tavanneet tätä liikennevaliokunnan mietintöä ja ovat edelleen sitä mieltä että kun alalle tuloa ei käytännössä mitenkään säännellä ja hinnoittelu vapautetaan eikä takseissa enää vaadita taksamittareita lopputuloksena harmaan talouden kasvu ja huijatuksi tulleita asiakkaita ja että on myös selvää että taksien saatavuus tulee kaupunkien ulkopuolella romahtamaan kun päivystysvaatimuksista ja autojen sijainnin varmistavasta asemapaikasta ollaan tosiasiallisesti luopumassa he jatkavat myös sanomalla että nyt päätettävä uusi lainsäädäntö johtaisi suomessakin järjestelmään jonka ongelmat ovat tuttuja tukholmasta ja tallinnasta tätäkö me ihan oikeasti haluamme sitten täällä on puhuttu siitä että ministeri totesi tuetaan yrittäjyyttä edustaja koskesta lähes fantastinen ihana lakiesitys tuo työtä lähetekeskustelussa

täällä aikaisemmin kysyttiin onko luettu demareitten vastalausetta kyllä on ja minä olen sinänsä vähän huolissani huolissani siitä että teillä ei nyt välttämättä ole ollut ihan ymmärrystä siitä mihin johtaisi kun täällä edustaja kymäläinen toi esimerkin että kyyti maksetaan porkkanoilla niin nimenomaan tuo teidän vastalauseenne tekisi sen tilanteen että näillä porkkanoilla naapuriapuna maksettu kyyti vaatisi taksiluvan joten tämmöinen tavanomainen sosiaalinen kanssakäyminen teidän vastalauseenne perusteella ei olisi mahdollista toinen asia kun täällä on mainittu tämä suomen suomen paras

mikä on edelleenkin hyvä niin minun mielestäni tämä olisi siinä alkuvaiheessa pitänyt tehdä sen ympärille koska nyt tämä on mahdollistava laki ja jos nyt tästä mahdollistavasta laista otetaan ulos ulos tämä taksi niin se vaarantaa sen että taksi on mukana kela kyydeissä

arvoisa rouva puhemies kyllä tämä keskustelu tässä salissa hallituspuolueen jäsenten osalta on perin liikuttavaa toivotaan toivotaan osastoa kun kuitenkaan itse pykälissä näitä huolia ja toiveita ei ole otettu huomioon kun taksikentille syntyy tämän teidän uudistuksenne jäljiltä kaaos toteatteko että tämä tiedettiin ja siksi kirjattiin perusteluteksteihin tarkasti ja kuten edustaja jalonenkin totesi esittelypuheenvuorossaan että että sitten lakia voidaan muuttaa että on tärkeää että tätä seurataan niin todetaanko sitten että että kyllä me toivoimme ettei kaaosta syntyisi

puhemies kyllä suomalainen taksi on huolissaan omasta tulevaisuudestaan ja minusta ihan perustellusti nämä lakiesityksen muutokset ovat uhka tietenkin nykyjärjestelmälle mutta kun maailma muuttuu niin suomalainen taksikin haluaa olla muutoksessa mukana ja siksi on lähtenyt esittämään omia toiveitaan tähän lakiesitykseen kovasti ihmettelen täällä valiokunnan jäsenen ja opposition sekä hallituspuolueitten edustajien tietämättömyyttä tästä asiasta esimerkiksi tämmöinen asia että joillain porkkanoilla maksetaan kyytiä ja ja se minusta ammattikunnan halventamista ja ja pidän sitä tosi epäsopivana vertailuna miten suomalaista hyvää taksijärjestelmää arvioidaan täällä salissa taksiliikenteen rahoitukseen on muun muassa täällä puututtu yhteiskunta tukee suomalaista taksia neljällätuhannellakahdeksalla eurolla hankintavaiheessa kaikki muu raha pitää taksin itse suorittaa ajaa jotta sitä yhteiskunnan niin sanottua kela rahaa tulee ei sitä mistään ilmaiseksi suomalaiselle taksille tule toivoisin että tällaisia

arvoisa puhemies edustaja pakkanen varmasti taksikuskina tietää ettei nykylainsäädännössä porkkanoita annettaessa vaadita taksilupaa se on täysin näin mutta tämä demarien vastalause vaatii sen se muodostaa tilanteen jossa ollaan mahdollistavan lainsäädännön kautta mahdollistamassa muitten ja sitten taksi otetaan siitä erikseen silloin se naapuriapu missä annetaan porkkanoita korvaukseksi johtaa siihen että se vaatii taksiluvan koska se on maksu ja ansaintatarkoitus on otettu pois se tekee tämän vaikka sitä porkkanaa ei ole mainittu tietenkään siellä poikkeuslistalla ja tämä epäily että

arvoisa rouva puhemies koulutus ja ammattitaito ovat joka ammatissa tarpeellisia ja suomalainen taksi on ollut tähän saakka turvallinen ja siihen on voinut kaikissa olosuhteissa luottaa toivottavasti se on sitä jatkossakin

jonkunmoisen kuljetuksen ja hädänkin sattuessa jopa yöaikaan onko ministeri näin että me kuitenkin tulemme seuraamaan vaikka kunnilla kuinka on oikeus ja ehkä jopa jonkinasteinen velvollisuus huolehtia että tämä kuljetustouhu sitten pelaa eri vuorokaudenaikoina ja

viranomaisten toimesta tästä pitää pitää huoli ja mitään epäselvyyttä ei saa siihen tulla että joku osa suomesta jää täysin ilman liikennepalveluja
ministeri berner sopiiko kolme minuuttia tähän
puhemies liikenne on kotitalouksien toiseksi suurin yksittäinen kustannus kotitalouksilta menee yhteensä noin yhdeksäntoista miljardia euroa liikenteen kulujen kattamiseen me puhumme siis merkittävästä kokonaisuudesta jolla on aitoa vaikutusta tämän lisäksi tämän tämän lakikokonaisuuden tehtävä on nimenomaan huolehtia siitä että me lähdemme asiakas edellä palvelut edellä jotta jokaisella olisi mahdollisuus järkeviin kustannustehokkaisiin palveluihin tässä on puhuttu paljon harmaasta taloudesta uudistus ei edistä harmaata taloutta ja taksitoiminta on jatkossakin viranomaisten kontrollissa me emme myöskään tällä lainsäädännöllä vero tai työlainsäädäntöön vaan ne velvoitteet ovat edelleen voimassa digitalisaatio edistää harmaan talouden kitkentää se mahdollistaa sen että kaikille välittäjille toimittaa tietoa viranomaisille maksusuorituksista joita sen kautta kulkee tilaajavastuu on edelleen voimassa ja jatkossakin vaaditaan taksamittari tai luotettavuudeltaan tietosuojaltaan vastaava laite tämän lisäksi haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne verohallinnon valiokunnalle antamaan lausuntoon jonka mukaan taksamittari antaa mittaridataa jota verohallinto pystyy vain vertailemaan sille toimitettuihin tietoihin se ei kerro vastaavatko ajettu matka ja mittarin tuottama tieto toisiaan verohallinnon mukaan pitäisi mennä kohti ruotsin mallia jolloin vertailutietoa saataisiin nykyistä laajemmin ja yhtenäisemmin tässäkin pyritään nimenomaan edistämään sitä että meillä syntyy vertailutietoja ja lähdetään kehittämään sitä mallia jolla jolla kehitetään taksien läpinäkyvyyttä ja myöskin markkinoiden toimivuutta se on myöskin selvää että jos emme tee mitään niin silloin maaseudun liikenteen palvelut jatkavat näivettymistä on myöskin erittäin tärkeätä että tässä syntyy myös uutta liiketoimintaa ja uutta yrittäjyyttä kaiken kaikkiaan kysymys ei ole siitä että nyt syntyy mahdollisuus ryöstöhinnoittelulle vaan taksipalvelut ja kaikki liikennepalvelut ovat samanlaista palvelua kuin mikä tahansa muukin palvelu hinta ja sen määräytymisen perusteet on ilmoitettava etukäteen uudet digitaaliset palvelut ovat muutenkin lisääntyneet ja se mahdollistaa entistä enemmän asiakkaille sen tilan selvittää hintaa ja myöskin vertailla eri hintoja keskenään jos vielä halutaan katsoa miten ruotsissa tulot ovat kehittyneet niin siihen joudun varmaan palaamaan sitten seuraavassa puheenvuorossa mutta ihan niin yksiselitteistä tämä ei ole kuin annetaan ymmärtää että ruotsissa kehitys on on ollut vain negatiivista päinvastoin

debattikierroksen edustaja mäkisalo ropponen
arvoisa puhemies nyt käytän hiukan toisenlaisen puheenvuoron muistiliiton puheenjohtajana olen nimittäin erittäin huolissani ikäihmisistä muistisairaista ja paljon apua tarvitsevista taksien asiakkaista heidän on hyvin vaikea vertailla palvelujen laatua tai hintaa kuljettajien koulutuksesta luopuminen on heidän kannaltaan todella huono asia tämmöinen pelkkä kuljettajakoe ei anna valmiuksia auttaa apua tarvitsevia asiakkaita eli kuljettajakurssista ei pitäisi missään tapauksessa luopua monille sosiaali ja sosiaali ja terveyspalveluiden asiakkaille vammaispalveluiden asiakkaille sekä ikäihmisille ammattitaitoiset kuljettajat ovat turvallisuustekijä mielestäni liikenneluvan haltija ei ole riittävä taho varmistamaan kuljettajan turvallisia turvallisia auttamis ja vuorovaikutustaitoja nämä valmiudet pitäisi jatkossakin varmistaa riittävän laadukkaalla koulutuksella eli olen huolissani siitä miten käy ikäihmisille ja ja paljon apua tarvitseville asiakkaille jatkossa

on käsittämätöntä että sosiaalidemokraatit ja vasemmisto tällaista kaaosta ja villin lännen meininkiä nyt kaavailevat taksialalle taksit ovat mukana liikennekaaressa laissa liikenteen palveluista jota te itsekin kannatatte ja se tarkoittaa silloin sitä että kaikki tavara ja henkilöliikenne on yhden lain ja yksien kansien välissä te ette esimerkiksi esitä koko lain hylkyä mikä olisi sitten tälle liikennekaarelle rastit päälle minäkin olen huolissani ja valiokunnassakin on otettu huomioon taksien luotettavuus me jatkossakin haluamme että taksiautoilulta vaaditaan taksilupa ajolupa ja ajoneuvolta niitä kriteerejä mitä me olemme sinne vaatineet kuljettajalla tai tai harjoittajalla ei ei pidä olla rikostaustaa

pitää olla hyvä vakavaraisuus ja toimipaikka suomessa pätevyysvaatimuksia on listattu todella paljon ei tämä ole mikään villi länsi takseille

puhemies olin yhteydessä alueen taksiyrittäjään ja taksiyhdistyksen vetomieheen ja kysyin häneltä mitenkä heistä näyttää tämä tilanne ensinnäkin tuohon asemapaikkavelvoitteen poistumiseen hän oli sitä mieltä suoraan että maaseudun palvelutaso heikkenee kun yrittäjällä ei ole velvoitetta toimia taksitolpalla toiminta alueeksi voi ilmoittaa vaikka useamman kaupungin utsjoen ja helsingin välillä ja olla siellä missä on niitä taksikuljetettavia taksiluvan saanti helpottuu samoin maksuliikenne ja laskutus muuttuvat se mahdollistaa käteiskaupan ja vaaran harmaaseen talouteen nykyiset maksukuitit sekä menee suoraan verottajalle se

hänen mielestään romuttuvat sitten kysymys vielä ministerille kun tässä on puhuttu näistä taksikuljetuksista ja taksojen karkaamisesta miten varmistetaan myös että kela kuljetusten maksut eivät pääse karkaamaan käsistä
arvoisa

puhemies täytyy hieman nykysysteemejä arvioida ensin kun lähtee arvioimaan tulevaisuutta ainakin itse aika paljon olen käyttänyt taksipalveluja ja kyllähän ne ovat korkeatasoisia suomessa ja minusta tämä luotettavuus turvallisuus ja ennen kaikkea tietoisuus siitä mitä tämä kyyti maksaa eikä tarvitse tinkiä eikä huolehtia siitä ovat aika suuria arvoja ja niille pitää antaa myös arvo toinen mihin kiinnittäisin huomiota asiakkaana on myös tämä autojen kohtalaisen korkea laatu suomessa että kyllähän nämä taksiautot ovat hyviä nyt pidetään huoli sitten siitä että jos tämä uudistuu ja toteutuuhan tämä niin tämä laatu ei kärsi missään suhteessa jo tänä päivänä joutuu joskus helsingissä ihmettelemään minkä kurssin taksinkuljettaja on käynyt jos ei takapenkiltä ohjaus oikealle vasemmalle toimi tämäkin täytyy ihan rehellisesti sanoa että emme me me voi semmoiseen tulevaisuuteen mennä jossa ammattitaitoa poljetaan ja kalustoa poljetaan ja kaikkea ja kyllä siitä joku raha täytyy sille kuljettajallekin jäädä ja liikenteen verotus on

niin kuin monessa puheenvuorossa on tullut esille tuntuu että tässä tämmöinen vastakkainasettelu stadi vastaan lande tahtoo nyt toteutua tässä on paljon sellaisia asioita joitten kohdalla ajattelee että kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla tämä varmasti tulee parantamaan ja tämä varmasti tulee olemaan monella tavalla eteenpäin vievää mutta sitten on maaseutu

kunnille katsottavaksi ja kun me tiedämme kuntatalouden tilanteen että tuskin siellä sitä rahaa on niin millä me estämme taksien karkaamisen pelkästään niihin kasvukeskuksiin

arvoisa puhemies onhan tämä huomattava parannus siitä mistä tämä liikennekaari lähti liikkeelle varsinkin tämän tästä todistaa myös se että taksiliitto on itse hyväksynyt tämän esityksen ja ollut sitä mieltä että tämä on riittävä toki tässä on paljon haasteita itse olen sitä mieltä että kyllä meidän täytyy erilaisia monopoleja purkaa ei tässä yhteiskunnassa enää yhdenlaisia monopoleja voi olla oikeastaan kenelläkään mutta se miten ne purkamiset tehdään on ihan aiheellinen kysymys oppositiolta minä olen ihan samaa mieltä olen itsekin

mainitsi ovatko taksit tulevaisuudessa luotettavia paikkoja ja ja onko myös laadukkaita kulkuvälineitä niin että siellä ei millä tahansa traktorilla tulla hakemaan lentoasemalta kun tullaan lentokoneesta siinä mielessä olisin kysynyt ministeriltä millä tavalla voidaan varmistaa taksien laatu ja luotettavuus jatkossakin koska varmasti seuraavaksi pohditaan esimerkiksi sitä tuleeko

että saa uusia takseja ostaa ja harmaan talouden kitkeminen on äärimmäisen tärkeä homma se taksamittari pitäisi olla aina vaikka ei olisi kysymys matkan pituuden mittaamisesta vaan

puhemies viime vuonna maan hallitus ministeri soinin johdolla poisti suomesta kansalliset kabotaasimääräykset vaikka olisi pitänyt taistella näistä meidän omien kuljetusyrittäjien puolesta no nyt sitten tässä lakiesityksessä on taksien lisäksi erittäin haitallinen kuljetusyrittäjiä koskeva asia eli se että enää ei vaadita liikennelupaa ollenkaan alle kolme pilkku viisi tonnia painavilta autoilta nyt se raja on ollut eli tämä tarkoittaa sitä että tulee todella paljon pakettiautoja ammattimaisen kuljetustoiminnan markkinoille ja tulee kahdet markkinat ne jotka kuljettavat kuorma autoilla tavaroita joilta vaaditaan kaikki verot liikenneluvat kaikki asialliset hoitamiset ja sitten nämä alle kolme

puolitoista viikkoa sitten puhumassa hämeen taksiyhdistyksen kuusikymmentä vuotisjuhlissa juhlapuhujana ja kyllä he ymmärsivät että ei tämä maailmanloppu ole mutta toki huolta on varmasti siitä miten harmaa talous torjutaan ja siitä että se on asiakkaan valinta millaisen taksin haluaa kerroin ihan tarkkaan miten tämä mietintö menee ja ilman muuta siellä oltiin tyytyväisiä siihen että taksamittari tai muu vastaava laite pitää olla kuitinantovelvollisuus on toisen lain pohjalta tunnettavuus on takseilla tärkeä monet haluavat jopa brändätä nyt sen oman luotettavan taksinsa ja todellakin poliisi tulli rajavartiolaitos ja ylimpänä trafi tulevat seuraamaan myös ja trafi seuraa hintakehitystä eli kyllä tässä aiotaan puuttua siihen sitten jos siellä tällaista ryöstöä tapahtuu maaseudulla minä luulen tulee erilaisia yhdistelmäkyytejä halutaan autot täyteen tämä tulee olemaan se tulevaisuuden kehitys joka tapauksessa ja ihan ihan siihen ei enää päästä että esimerkiksi kela kyydissä on vain yksi ihminen kyydissä

arvoisa herra puhemies tämä on iso uudistus eikä mikään tietenkään ole täysin ja ennalta nähtävissä siksi valiokunta on rajannut tätä esitystä tehnyt sinne merkittäviä rajauksia kolme lausumaa joilla suitsitaan ja kontrolloidaan uudistuksen vaikutuksia ja jätetään perusteet joilla voidaan puuttua jos tarve on palaisin vielä tähän asemapaikkavelvoitteeseen kun siitä niin moni puhui tilannehan on se että taksilupaan liittyy velvollisuus päivystää siellä asemapaikalla nyt kun se taksikuski on siellä yöllä niin kuka tämän maksaa nyt sen maksaa se taksikuski itse siitä että hän on siellä oli kyytiä tai ei siitä ei maksa kukaan muu muuta kuin siinä vaiheessa kun se kyyti tulee onko tämä oikein sitten jos tämä velvollisuus nyt poistetaan niin se kunta tai liikenteen järjestävä viranomainen kyllä saa sen päivystyksen sinne se on maakunta tai kunta joka sen järjestää sopimalla tästä päivystyksestä sillä tavoin että siellä on joku taksiyrittäjä joka sen kyydin tarjoaa sillä alueella on oikeampaa että se liikenteen järjestävä viranomainen maksaa siitä kuin että se otetaan yrittäjän selkänahasta yrittäjillä kuitenkin on huonommin asiat tällä hetkellä

arvoisa puhemies kun käydään luultavasti tässä kohtaa viimeistä debatointikierrosta niin on pakko nyt lukea tämä meidän vastalauseemme tekstiosio kun täällä on vähän väitetty että me haluamme tavalla betonoida taksit tämä on ihan suora lainaus taksiliikenteen poistaminen lakiesityksestä ei tarkoita että vastustamme taksiliikenteen kehittämistä tai vaadimme nykyisen järjestelmän kahliutumista se tarkoittaa ettei meidän mielestämme nyt esitetty täydellinen vapautus markkinoiden varaan ilman vakuuttavia ohjauskeinoja

puhemies olen täysin vakuuttunut että myös oppositio on huolissaan tästä tilanteesta ja olen täysin vakuuttunut siitä että demaritkin ovat halunneet hyvää taksiliikenteelle mutta käytännössä on kuitenkin niin kuten olen sanonut että teidän vastalauseenne tähän lakiin käytännössä uhkaa sitä että taksi pääsee mukaan matkaketjuihin ja kela kyyteihin mutta sen olen sanonut jo moneen kertaan täällä tuli tämä ammattiliikennekäsitys edustaja taavitsainen nosti sen esiin kaikki ajoneuvot jotka ovat taksiliikenteessä tai pakettiautoliikenteessä pitää rekisteröidä ammattiliikenteeseen eli tämä väite että että ei vaadita mitään on täysin tyhjä ja jos kaikki eivät ole sitä huomanneet niin valiokunta vaatii myös kabotaasisäädöksiä pakettiautoille

arvoisa puhemies täällä hyvin edustaja kopra perusteli tätä päivystysvelvoitetta sehän on velvoite silloin kun on tarveharkintaan perustuva lupasääntely ja hinnat on rajattu siihenhän se lähtökohtaisesti perustuu ja siksi se on hyvä asia mutta kun sitä nyt muutetaan niin silloin tietenkin päivystysvelvoitteestakin pitää luopua koska ei voi velvoittaa ihmisiä joilla ei ole mitään oikeuksia tämä nykyinen säädäntö menee sitten tuossa arvoisa ministeri otti puheeksi tämän verohallinnon tiedon että taksamittari ei kerro vastaavatko mittarin ajettu matka ja tuottama hinta toisiaan valitettavasti verohallinnolla on tässä väärää tietoa minkä toin jo valiokunnassa esille kyllä taksamittari kertoo se on sinetöity mittari eli se kertoo tasan tarkkaan ajetut kilometrit ja ajetut tuotot ja niitä verohallinto pystyy vertailemaan ovat katsastuskonttorin sinetöimät tuotteet ja kyllä verottajan pitää niihin pystyä luottamaan ei siinä ole semmoista ongelmaa valitettavan paljon täällä on tätä harmaata tietoa liikkeellä

puhemies me kaikki varmaan muistamme olikohan taksiliiton markkinointikampanjan slogan aikanaan onneksi on taksi se on hyvä kysymys jatkossakin jos me pystymme vastaamaan tähän esitettyyn kysymykseen johonka voi laittaa kysymysmerkinkin onneksi on taksi vai onneksi oli taksi aikana jolloin me saatoimme laittaa lapsemme vanhukset taksiin luottavaisin mielin ja olla varmoja siitä että toisessa päässä tulee tyytyväinen asiakas turvallisin mielin autosta ulos palvelun saatuaan mutta tämä asemapaikkavelvoite on yksi keskeinen puute tässä esityksessä se tulee ammattiautoilijoilta itseltään esiin silloin kun palvelun saatavuutta heikennetään jossain vaiheessa tulee hetki jolloin myös kysynnän puolella tapahtuu iso notkahdus kun kysynnän puolella tapahtuu notkahdus missä on se taksi se onneksi on taksi se on siellä kaukana keskuskaupungin tolpalla odottamassa niitä asiakkaita jotka varmasti edustaja vartian ja muiden toimesta löytävat sinne kännykkäsovelluksiensa kautta mutta missä se maakunnan taksi on

arvoisa puhemies olisi mielenkiintoista palata siihen aikaan kun televerkot aikoinaan avattiin markkinoille ja kilpailulle minkälaisia uhkakuvia siihen on nähty mutta jos sitä ei olisi tehty niin ei meillä olisi koskaan syntynyt nokiaa emme olisi rakentaneet tämänkaltaista hyvinvointia liikenteessä me puhumme vielä paljon suuremmista summista me olemme ensimmäisinä maailmassa tekemässä tämänkaltaista muutosta se tarkoittaa että täällä syntyy palveluita jotka tulevat leviämään muualle maailmaan kun me puhumme takseista minä ymmärrän taksiyrittäjän ahdistuksen kun se ympäristö muuttuu se on pelottavaa mutta meidän ensisijainen tehtävämme eduskunnassa ei ole miettiä miten taksiyrittäjän käy miten kuluttajien käy kuluttajien kannalta mitä enemmän on tarjontaa sitä enemmän on kilpailua niin markkinatalous on toiminut kaikilla muillakin alueilla yhteiskunnassa ei ole mitään syytä miksei se toimisi myös taksien kohdalla se parantaa palvelua se lisää saatavuutta se painaa hintoja alas varmistutaan niistä reunaehdoista varmistutaan siitä että tieto kulkee verot maksetaan ja siitä että ei tapahdu väärinkäytöksiä mutta näille uhkakuville mitä täällä esitetään on vaikea nähdä todellisia perusteita

puhemies koska kyseessä on iso muutos nykyjärjestelmään niin aivan aivan aiheesta ja ymmärrettävästi asiaan liittyy myös paljon huolenaiheita ja ja epävarmuutta nyt tämä tietysti konkretisoituu nimenomaan tässä taksialalla ja taksikeskustelussa erityisen tärkeää on seurata ja aseman palveluiden alueellisen saatavuuden ja markkinoiden kilpailuedellytysten tasapuolisuuden sekä uudenlaisten liikennepalveluiden syntymisen tavoitteiden toteutumista mitä tällä lailla haetaan nimenomaan sitä on syytä seurata mitä tässä keskustelussa on tullut esille tästä asemapaikasta

näistä uhkakuvista kun nyt puhutaan niin on on hyvä että tämä kabotaasikysymys otettiin esiin sehän oli varsin ikävä asia kun siihen aikanaan jouduttiin eu tuomioistuimen paineesta taipumaan että näitä kabotaasisäädöksiä muutettiin ja silloin sosiaalidemokraatit suuresti pelottelivat että tämä on sitten kuljetusalan maailmanloppu nyt kun ne määräykset ovat olleet voimassa jonkun aikaa en ole nähnyt yhtään lehtiotsikkoa että se olisi ollut maailmanloppu korjatkaa jos joku on niitä lehtiotsikoita nähnyt mutta tämä liikennekaari on laaja kokonaisuus ja on hieman harmillista että keskustelu keskittyy pelkästään tähän taksikysymykseen täytyy muistaa että taksiyrittäjiä kyllä kuultiin valiokunnan kuulemisessa mutta kuultiin kaiken kaikkiaan seitsemääkymmentä eri asiantuntijaa tästä laajasta lakikokonaisuudesta lähetekeskustelussa esittämiäni huolia tämän lain suhteen on huomioitu erittäin hyvin valiokunnan mietinnössä jos mietinnön tekstillä ei olisi mitään merkitystä niin miksi niitä mietinnön tekstejä nyt sitten laadittaisiin täällä eduskunnassa miksi meidän aikaamme siihen käytettäisiin ne kuvastavat lainsäätäjän tahtoa ja se sinne huomioidaan

puhemies minä nyt vetoaisin teihin kansanedustajat lukekaa pääkaupunkiseudun taksiyhdistysten avoin avoin kirje joka on tänään tullut teille kaikille no hyvä eli minä lainaan sitä lähialueillamme ollaan menossa täysin päinvastaiseen suuntaan kuin suomessa ruotsissa vapautettiin taksien määrä ja hinnoittelu yhdeksänkymmentä luvun alussa viime aikoina säätelyä on kuitenkin lisätty koska vapauttaminen ei laskenut hintoja ja ja lisäsi harmaata taloutta ruotsissa ollaan esimerkiksi ottamassa käyttöön ensimmäinen viidettä fiskaali mittari jossa rajapinta on auki suoraan verottajalle juuri harmaan talouden estämiseksi älkää täällä kertoko että taksiyrittäjät ovat tyytyväisiä tähän hallituksen esitykseen suuri tyytymättömyys on kentällä ja se on varmaan tullut teille tietoon ja kiitos edustaja pakkanen te tunnette tämän asian ja tuotte esille näitä epäkohtia mitkä tämä hallituksen esitys

varmaan maailmassa täydellistä esitystä ei ole tehty sen jälkeen kun kumipyörän joku keksi mutta arvoisa puhemies kysyn ministeriltä kun hän on nyt arvokkaasti paikalla täällä moni moni liikenteen käyttäjä lähinnä julkisen liikenteen käyttäjä on harmitellut sitä ihan käytännössä kun linja autojen aikatauluja niitä vuorolistoja ei enää matkahuollosta kaikkien osalta saa onko tähän tulossa parannusta moni on sitä minultakin kysynyt että mistä ihmeestä he löytävät esimerkiksi kun ilomantsiin joensuuhun menevät linja autojen ajoaikataulut tai sitten jos haluaa mennä vaikka kuopioon niin sen aikataulun löytäminen vaatii äärimmäisen tarkkaa salapoliisityötä onko tähän tulossa parannusta minusta olisi hyvä että kootusti saataisiin nämä aikataulut näkösälle koska sehän parantaisi tämän julkisen liikenteen mahdollisuutta

puhemies todellakin täällä on otettu keskustelussa esille myöskin se että tähän pakettiin kuuluu paljon muutakin kuin taksit toki taksiliikenteen täysin markkinoille vapauttaminen on tämän paketin suurimpia asioita ja sen vuoksi varmasti ansaitsee sen keskustelunsakin tässä salissa muun muassa traktoreiden osalta meidän vastalauseessamme olemme ottaneet kantaa siihen kun nyt esitetään traktorien

kuusikymmentä kilometriä tällä on suuri vaikutus muun muassa liikenneturvallisuuteen sillä kyllä se on tätä päivää suomessa kun nähdään että muun muassa nuoret kuusitoista vuotiaat kokoontuvat kirjastojen tai kauppojen pihalle vanhempiensa traktoreilla ja kun näillä ajellaan kuusikymmentä kilometriä tunnissa sitten kuntataajamissa niin kyllä se on muun muassa liikenneturvallisuuden kannalta merkittävä asia on surullista että täällä hallitus kuulee eri tavalla taksiyrittäjiä kuin oppositio on kuullut oli aika kuuluva mielenosoitus viime viikolla tässä eduskuntatalon ympärillä kun taksiyrittäjät vastustivat

on niin helppo sanoa ei on helppo hakea myötätuntoa ja sanoa kaikkeen ei en kannata en kannata mutta sitten kun me tämän mietinnön olemme tehneet se että kun taksikuskeilta ja monilta teiltä opposition edustajiltakin olen kysynyt että mitä siinä mietinnössä lukee niin yllätys yllätys hyvin harva on todellisuudessa perehtynyt mitä täällä mietinnössä lukee sanotaan vain että ei pidä tehdä muutosta ei tarvitse tehdä näitä esimerkiksi hyvin monet niistä asioista mitä opposition edustajat ovat tänään tuoneet tässä esille lukevat täällä mietinnössä ne on täällä selostettu ja kerrottu miten niitten asioitten kanssa tullaan toimimaan ja tekemään ja tosihan on se että täydellisyyttähän ei pysty kerralla tekemään sen takia meillä liikenne ja viestintäministeriöllä on mahdollisuus asetuksilla tarkentaa ja säätää näitä asioita eli hyvin paljon siinä on vielä tehtävissä ja tehdään ja tullaan tekemään että me saamme semmoisen hyvän kokonaisuuden nyt sitten aikaiseksi

herra puhemies kiitoksia näistä moninaisista näkökulmista ja kiitoksia myöskin tästä keskustelusta tämä lakikokonaisuus on valtava muutos ja se ansaitsee siihen liittyvän keskustelun näkökulmat opponoinnin ja myöskin sen että ne lausumat joita valiokunta on tähän tuonut myöskin huomioidaan nimenomaan siitä näkökulmasta miten markkina kehittyy

että ne kehittyvät omalla tavallaan riippumattomasti samanaikaisesti meillä on haasteita ylläpitää maaseudun palveluita meillä on aidosti huolenaiheita siitä miten palvelut tulevat jatkossa uudistumaan miten tietoa voidaan hyödyntää nimenomaan asiakkaan ja kuluttajan parhaaksi ja millä tavalla me myöskin huolehdimme ja vastaamme yhdessä eduskuntana siitä että veronmaksajan rahat käytetään viisaasti ja harkitusti ja että pystytään luomaan yhtenäiset ketjut yhtenäiset palvelut yhtenäiset mahdollisuudet tasavertaisesti yhdenvertaisuutta korostaen koko maassa maaseudulle tämä uudistus on täysin välttämätön ainoastaan yhdistämällä kuljetuksia mahdollistamalla kokonaisvaltaisia palveluketjuja me pystymme turvaamaan että jatkossakin maaseudulla saadaan taksipalveluita meillä ei nytkään ole maaseudulla kaikkia kiintiöitä käytössä meillä on nytkin vapaita kiintiöitä siellä meillä ei nytkään ole velvoitetta päivystää kaikkialla syrjäseuduilla meillä nytkään taksit eivät ole maaseudulla tolpalla meillä nytkin maaseudulla keskimäärin kahdeksankymmentä prosenttia taksien tuloista tulee yhteiskunnan maksamista palveluista me haluamme että tällä uudistuksella luodaan takseille uutta tulevaisuutta me haluamme huolehtia siitä että palvelut kehittyvät me haluamme huolehtia siitä että meillä on jatkossakin maailman paras taksijärjestelmä

liikenteestä tulevia päästöjä me haluamme huolehtia siitä että meillä ajoneuvot ovat paremmassa ja tehokkaammassa käytössä siihen pitää antaa myös lupa ja siihen pitää antaa myös tilaa liikennemarkkinoiden kilometrimääräisestä liikevaihdosta taksien osuus on yksi pilkku neljä prosenttia me puhumme koko liikennemarkkinan uudistamisesta me puhumme myöskin siitä että voidaan luoda yhteiskuntaa varten kutsupohjaisia palveluita voidaan uudistaa joukkoliikennepalveluita ja meidän tavoitteemme on saada aikaiseksi tällä uudistuksella yhden miljoonan tonnin päästövähennykset vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä se edellyttää sitä että me aidosti saamme koko maahan aikaiseksi sellaisia palveluita jotka pystyvät kilpailemaan sen kanssa että me palvelemme itseämme ja löydämme aidosti kilpailukykyisiä ratkaisuja ja vaihtoehtoja myös autoilulle se tarkoittaa myöskin sitä että taksiyrittäjille ja yleensä liikennesektorin yrittäjyydelle toivon löytyvän sellaisia ratkaisuja jotka luovat myöskin mahdollisuuksia parempaan ansaintaan mahdollisuuksia parempaan kaluston hyötykäyttöön ja myöskin mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan taksiliiketoiminta on suomessa tällä hetkellä kannattavimpien liiketoimintojen joukossa suunnilleen samassa tasossa apteekkiliiketoiminnan kanssa niin

tämä tarkoittaa myöskin sitä että me haluamme huolehtia että tulevaisuudessakin näin voi olla mutta on myöskin ehkä selvää että jos me mahdollistamme markkinoille tulon ja sallimme yrittäjyyden niin meillä ei voi olla määräsääntelyä ja määräsääntelyn vastinpari on hintasääntely meillä ei voi olla joko tai tai vain toista meillä pitää olla joko molemmat tai ei kumpaakaan kiitos sitten

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat

useita kymmeniä lausuntoja osana lakia liikenteen palveluista on kannatettava tavoite digitalisaation edistämisestä tietorajapintojen avaaminen uusien liikennepalveluiden ja matkaketjujen luomiseksi on kannatettavaa ja digitalisaatiokehitystä tukevaa

päällekkäisyyksiä pitää voida välttää ja uusien palvelumallien käyttöönotto sekä esimerkiksi kuljetuskalustojen tehokkaampi käyttö on tärkeä keino myös liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi mutta siihen se hyvä lainsäädäntö sitten jääkin ja siitä ollaan täällä salissa tänään keskusteltu koska iso asia tässä uudistuksessa on se että hallituspuolueet ovat valmiit romuttamaan tällä lakipaketilla maailman parhaan taksijärjestelmän toistan uskallan sanoa maailman parhaan taksijärjestelmän te te olette valmiit luopumaan taksien hinta ja määräsääntelystä vielä viime eduskuntavaalien aikaan satakolmekymmentäkuusi kansanedustajaa piti määräsääntelyä hyvänä jos mietimme tämänhetkistä tilannetta taksi on viimeinen valtakunnallinen liikennemuoto joka on saatavilla kaikkialla suomessa kaikkina vuoden ja vuorokaudenaikoina kohtuulliseen hintaan taksipalvelu ei ole kadonnut maaseudulta ja haja asutusalueilta muiden liikennemuotojen tapaan tämän hetken sääntely takaa palveluiden saatavuuden luotettavuuden turvallisuuden ja kohtuullisen hinnoittelun alan kustannustason huomioiden tästä hallituspuolueet ovat nyt valmiit luopumaan jatkossa hallituksen linjauksien mukaan myös asemapaikkavelvoite on poistumassa kun asemapaikkaa ei enää ole yrittäjä voi aivan vapaasti toimia miten parhaaksi näkee siis käytännössä keskittyä hyville liikepaikoille ja sivualueet tulevat jäämään vaille autoa näin tämä vain menee päivystysvelvoitteen poistaminen taas tekee sen että yrittäjät ovat töissä vain kannattavina aikoina hiljaisemmat ajat samoin kuin työn tekemisen kannalta hankalat ajat jäävät helposti vaille riittävää tarjontaa jatkossa ei myöskään vaadita enää autokohtaisia lupia kun yhdellä luvalla voi liikennöidä vapaasti useammalla autolla eikä lupaa tarvita autossa valvonnan mahdollisuudet heikkenevät oleellisesti harmaalle taloudelle hallitus antaa tässä ihan täyden tarjottimen taksamittaria ei myöskään jatkossa enää vaadita hallituspuolueiden toimesta jos asiaa vähänkään miettii ymmärtää että autossa voi olla useampi kännykkä ja niissä useampi eri taksa applikaatio joissa kaikissa eri hinnat kuka kuvittelee tämän jälkeen palveluntuottaja ilmoittaisi kaikki tulonsa verottajalle taksinkuljettajilta ei ei enää vaadita jatkossa myöskään ammatillista kurssia pelkkä koe riittää tässä kohdin erityistä huolta aiheuttaa erityisryhmien taksipalveluiden laatu jatkossa turvallinen kalusto ja turvallinen kuljetus on heidän kohdallaan erityisen tärkeää taksien lisäksi en halua oikeastaan nostaa esiin kuin liikennekaaren sisällä olevat kaksi esitystä jotka tulevat sotkemaan kuljetusmarkkinoita ja viemään leivän muutamilta kuljetusyrittäjiltä yksi sellainen on se että hallituksen esityksessä ollaan poistamassa pakettiautojen luvanvaraisuus toinen on se että tavaraliikennelupaa ei edellytettäisi suomen sisäisessä tavarankuljetuksessa sellaisilta traktoreilta joiden suurin sallittu nopeus on enintään kuusikymmentä kilometriä tunnissa kukin meistä voi miettiä mitä nämä kaksi esitystä tarkoittavat paitsi kuljetusmarkkinoiden kannalta myös liikenneturvallisuuden ja ympäristön näkökulmasta arvoisa puhemies yleisesti tästä pitkittyneestä käsittelystä valiokunnassa voi todeta erityisesti kaksi murhetta ensimmäinen on se että kun hallituksessa ei ollut valmiutta pykälämuutoksiin lakiteksti on täynnä tulkintaohjeita paremman tulkintaohjeita paremman omantunnon vuoksi toinen mutta ei vähäinen murhe että kansalaiset ovat eri tavoin saaneet tietää että substanssivaliokunnan roolia asiantuntijavaliokuntana ei arvostettu vaan ministeriö päätti sapluunan jossa pysytään vaikka muutoksille olisi asiantuntijakuulemisten jälkeen ollut huutava tarve tätäkö on hallituksen demokratiakäsitys laajemminkin me sosiaalidemokraatit yhdessä vasemmistoliiton kanssa jätimme valiokunnassa tähän hallituksen esitykseen vastalauseen se on tullut tässä debatissa jo selväksi taksien kohdalla meille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin esittää että pidättäydytään nykylainsäädännössä koska me emme missään nimessä halua vapauttaa takseja hinta ja määräsääntelystä lisäksi teimme pykälämuutokset että pakettiautot pidetään jatkossakin luvanvaraisina ja suomen sisäisissä kuljetuksissa suurin sallittu nopeus traktorilla kuljettavalla tavaralla on neljäkymmentä kilometriä tunnissa vastalauseemme pitää sisällään myös kolme lausumaehdotusta nyt huomaan että aikaa on mennyt mutta arvoisa puhemies ihan tähän loppuun vielä kun valiokunnan puheenjohtaja totesi tässä mietinnön esittelypuheenvuorossaan useamman kerran sanat seuranta ja muutospaineet ja sitten siellä mietinnössä on tietysti ne lausumat ja näistä asioista keskusteltiin myös tässä debatin aikana hyvin hyvin paljon niin kyllä jotenkin itse lähtisin siitä että eiköhän meidän pitäisi tehdä pääsääntöisesti sellaista lainsäädäntötyötä tässä talossa ettemme me ainakaan heti kun valiokunnan käsittelyn jälkeen laki tulee ensimmäiseen käsittelyyn tänne saliin olisi jo huolissamme niin monesta asiasta että niitä pitää täällä sitten miettiä siitä kannasta kuin olemme tänään miettineet ja tehdä lausumia seurannasta ja kaikesta muusta sinänsä lausumat ovat hyviä mutta kun niillä paikataan tavallansa huonoa lainsäädäntöä silloin ne eivät ole oikeutettuja

arvoisa puhemies

hajonnut tai on tapahtunut onnettomuus rautaisella ammattitaidollaan he pystyvät puhelimessakin selvittämään sen mikä letku on sillä kertaa aiheuttanut vian arvostan suuresti heidän sitkeyttään ja nälän kuumuuden kylmyyden pimeyden ja yksinäisyyden sietokykyään sekä henkilö että tavarakuljetusalan ihmisten turnauskestävyys on kova pienyrittäjän työviikko on usein yli neljäkymmentäviisi tuntinen eivätkä lomat ja pyhät aina toteudu he ovat duunareita isolla dllä kuljetusyrittäjänä on raskasta silloin kun töitä ei ole tai niitä on liikaa tai kun koneet hajoavat ja velat painavat päälle toisaalta arki on mukavaa silloin kun saa tehdä sitä työtä josta tykkää mutta miten arvostaa maan hallitus suomalaisia kuljetus ja taksiyrittäjiä ensin se teki ministeri soinin johdolla päätöksen luopua suomen kansallisista kabotaasikuljetuksia koskevista määräyksistä eikä taistellut eun komissiota vastaan ei siis pitänyt huolta omien yritystensä menestymisestä ja nyt maan hallitus perussuomalaisen edustaja jalosen johtaman valiokunnan esityksen mukaisesti heikentää suomalaisten raskaiden ajoneuvojen kuljettajien yrittäjien mahdollisuutta pärjätä alalla sallimalla tavaran kuljettamisen ilman liikennelupaa eli niin että ja yritykseen ei kohdisteta mitään liikennelupavaatimuksia silloin kun auto painaa alle kolme pilkku viisi tonnia nykyisin raja on kaksi tonnia tämä vapauttaa viranomaisten valvonnan piiristä pakettiautoilla harjoitettavan ammattimaisen kuljetustoiminnan tällä muutoksella luodaan kahdet selkeästi eri kuljetusmarkkinat jotka eivät tule olemaan sääntelyn velvoitteiden ja niistä aiheutuvien kustannusten osalta tasavertaisessa kilpailuasetelmassa

työntekijöiden työttömyyden lisääntymistä ja valtion verotulojen vähentymistä liikennelupa ei ole ollut tähänkään asti este työntekijöiden palkkaamiselle ja laadukkaalle palvelulle työllisyyden ja liikevaihdon osalta merkityksellistä on kuljetustarve eikä liikenneluvan poistaminen lisää kuljetettavien tavaroiden määrää töitähän yrittäjillä on jos vain on tilauksia joita pitää kuljettaa rakennustyömaille tehtaille satamiin lentokentille kauppoihin ja kuluttajille arvoisa puhemies liikennelupa on kaiken viranomaisvalvontamme perusta harmaan talouden myötä suomi menettää vuosittain miljardeja euroja liikennesektori ja rakennusala ovat suurimmat alat joissa harmaata taloutta esiintyy jo nykyään ja tehokkaalla valvonnalla on onnistuttu sitä kitkemään

pienyrittäjä ei ei ota itselleen voita leivän päälle arvoisa puhemies suomalaiset tavalliset pienet ja keskisuuret kuljetusyritykset ja taksiyrittäjät tarvitsevat nyt puolustajia puolustajia tarvitsevat myös kansalaiset kun taksialalle tuloa ei jatkossa käytännössä säädellä lainkaan hinnoittelu vapautuu takseissa ei ole enää taksamittareita ja paikallistuntemusalueena onkin koko suomi niin on suuri vaara että suomessa tulee olemaan huijatuksi tulleita asiakkaita taksien saatavuus kaupunkien ulkopuolella laskee kun enää ei ole päivystysvelvollisuutta eikä asemapaikkaa kakkua jakamaan tulee varmasti suuri määrä takseja silloin kun juna saapuu rautatieasemalle mutta sen jälkeen ei varmasti takseja näykään entä kun pitää lähteä tärkeään kokoukseen tai työpaikalle tai päästä sateisena hiljaisena arki iltana kotiin hiljaisessa suomalaisessa pikkukaupungissa silloin pitää alkaa soitella taksiyrittäjille ja kyselemään hintoja ihminen palveluiden tarvitsija ei ole tässä keskiössä ja hinnat voivat olla käytännössä mitä tahansa eikä kukaan takaa päivystystä maaseudulla kunnat laitetaan nyt maksamaan päivystävistä takseista mistä ne rahat otetaan lasten päivähoidostako ruotsin huonoista huonoista kokemuksista ei ole opittu näköjään yhtään mitään ei taksien eikä soten osalta taksien vapauttaminen ruotsissa ei laskenut hintoja ja lisäsi harmaata taloutta miksi ihmeessä emme ota käyttöön samaa kuin ruotsi nyt että takseissa tulee olemaan sellainen taksamittari jossa on suora yhteys verottajalle harmaan talouden estämiseksi

arvoisa puhemies

yksimieliseen lopputulokseen vaan lakiin jäi vielä kaksi suurta puutetta ensimmäinen koskee tavaraliikenteen harmaata taloutta ja toinen taksien sääntelyä ylipäätään harmaan talouden torjuntaa ei tässä laissa huomioitu riittävästi me vasemmistoliitossa haluamme suojella kotimaista työtä ja rehellisiä yrittäjiä tavaraliikenneluvan rajoja ei pidä nostaa vaan niiden tulisi olla kahdessatuhannessa kilossa pakettiautojen ja kilometrissä tunnissa traktoreiden osalta vasemmistoliiton tavoite on estää ja kitkeä harmaata taloutta sekä panostaa suomalaiseen osaamiseen ja yrittäjyyteen taksien kohdalla valiokunnan tekemät muutokset olivat lähinnä kosmeettisia varsinainen ongelma eli asemapaikka ja maksimihintasääntelystä luopuminen jäi ennalleen ymmärrän kyllä tarpeen sääntelyn muuttamiselle ja tavoitteet luoda uudenlaisia joustavia palveluita mutta näiden muutosten hinta on liian kova etenkin harvaan asutulla alueella sekä kuvaannollisesti että konkreettisesti taksien hinnat nimittäin nousisivat siellä missä kysyntää ei ole niin paljoa ja saatavuus ylipäätään heikentyisi lisäksi kyytien hintojen yksittäisiltä ylilyönneiltä ei suojelisi mikään mikä vaarantaa erityisesti ikääntyneiden ihmisten aseman kaupungeissa tilanne olisi toinen täällä suuri tarjonta pitää huolen siitä että hinnat ovat kurissa samalla kuitenkin voi tosin käydä niin ettei taksinkuljettaja enää tule toimeen tekemällään työllä kuulimme viime perjantaina taksiyrittäjien äänekkään protestin tätä lakia kohtaan olemme myös saaneet jatkuvasti viestiä taksikuskeilta sekä sähköpostilla että asiakkaina haluankin kiittää kaikkia viestin lähettäjiä meille päätöksentekijöille on nimittäin todella tärkeää ja arvokasta saada kuulla eri tahojen näkemyksiä järkevintä tässä vaiheessa on jättää taksien sääntelyä koskevat pykälät pois laista liikenteen palveluista ja suunnitella ne paremmin ja riskit huomioon ottaen arvoisa puhemies
vasemmistoliitto korostaa että emme ole esittäneet koko lain hylkäämistä liikenteen sääntely kaipaa uudistamista ja on hienoa että nyt vastataan tulevaisuuden tarpeisiin liikenteen digitalisaation ja liikennetiedon avaamisen osalta erilaiset uudet liikenteen palvelut ovat tärkeitä jotta liikennetottumuksemme voivat muuttua ja voimme saavuttaa liikennesektorille asetetut päästövähennystavoitteet uudet liikenteen palvelut luovat myös uutta työtä tulemme näkemään liikennesektorilla seuraavien viidentoista vuoden aikana todella suuren muutoksen me emme nyt voi edes kuvitella miten liikumme vuonna kaksituhattakolmekymmentä saati sen jälkeen siksi meidän täytyy katsoa avoimin mielin tulevaisuuteen ja luoda tilaa uusille ideoille samalla on kuitenkin pidettävä mielessä kirkkaana se mikä on arvokasta laadukkaat ja sujuvat koko maan kattavat palvelut liikenneväylien kunnossapito reilut pelisäännöt markkinoilla veronmaksun ja valvonnan luotettavuus päästöjen vähentyminen ja turvallisuus liikenteessä arvoisa puhemies olisimme halunneet kestävän ja kokonaisuuden laiksi liikenteen palveluista myös taksiliikenteen osalta näin ei valitettavasti käynyt ja siksi vasemmistoliitto yhtyy sosiaalidemokraattien vastalauseeseen jossa taksilainsäädäntö esitetään erotettavaksi nyt tässä käsiteltävänä olevasta laista on pakko kysyä hallitukselta kenen etu on tuhota suomalainen yksi maailman luotettavin parhain ja toimivin taksijärjestelmä

arvoisa puhemies viime vuosikymmeniä ja viestintätekniikan joka ei osoita hidastumisen merkkejä päinvastoin se kiihtyy tähänastinen digitalisaatio onkin vasta esimakua haasteista

liikenne on yksi digitalisaation radikaalisti muuttamista toimialoista jo pelkkä tekniikan muutos on raju ensimmäiset robottilaivat seilaavat suomen vesillä kaksikymmentä luvulla ensimmäiset robottiautot ajavat suomen teillä ensi vaalikaudella ensimmäiset drone lähetit kuljettavat ostoksia tallinnan kaduilla jo nyt mutta tekniikka on vain digitalisaation väline digitalisaatio ei tarkoita esimerkiksi drone lähettejä vaan niiden mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja ja arvoketjuja

kun veturien höyryvoima korvasi hevosten lihasvoiman syntyi aivan uudenlainen suomi rautatien vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja talouteen olivat dramaattiset mutta murros kesti vuosikymmenten ajan nyt kaikki tapahtuu nopeammin paljon nopeammin sopeutumisaikaa on vain vuosia jotta suomi voi olla edelläkävijä uusien liikenteen palveluiden kehittäjänä ja viejänä suomen liikennelainsäädännön

mitään liikennemuotoa on mahdotonta kapseloida toimialan muutosten ulkopuolelle se olisi yhtä järkevää kuin vossikkatoimiluvan sitominen hevosvoiman käyttöön olisi ollut sata vuotta sitten tästä esityksestä käyty keskustelu on keskittynyt taksipalveluiden sääntelyn keventämiseen murroksesta joka kattaa kaikki liikenteen sektorit näin kokonaisvaltaisessa murroksessa on tietysti riskinsä se on totta ja nimenomaan meidän lainlaatijoiden tehtävä on ottaa ne huomioon jotta pystymme paitsi hyödyntämään uuden tekniikan mahdollisuudet myös minimoimaan ainakin ennakoitavissa olevat riskit liikenne ja viestintävaliokunta tekikin perusteellista työtä kuuli laajaa joukkoa asiantuntijoita ja kiinnitti huomiota useisiin kipupisteisiin toki ote olisi voinut olla tiukempikin mutta liian tiukka sääntely voi ehkäistä paitsi riskit myös innovaatiot kilpailun kilpailun rajoitukset rajoittavat väistämättä myös palveluiden kehittymistä hallituksen esityksen tavoitteena kannatettavana tavoitteena on kuitenkin nimenomaan mahdollistaa uusien uutta tekniikkaa hyödyntävien asiakkaiden tarpeista lähtevien liiketoimintamallien synty henkilö ja tavaraliikennemarkkinoilla arvoisa puhemies näin laajassa lakipaketissa on ongelmana että kokonaisuudessa on väistämättä mukana myös sellaisia yksityiskohtia joita on vaikeampi kannattaa esimerkiksi huoli harmaasta taloudesta on perusteltu mutta siihen on mielestäni kiinnitetty valiokunnan mietinnössä ja lausumissa paljon huomiota lisäksi valiokunta teki esitykseen muutoksia jotka ainakin auttavat torjumaan harmaata taloutta se ei tietenkään tarkoita ettei tilanteen kehitystä tulisi seurata kuten valiokunta lausumassaan edellyttää lisäksi valiokunta valtuutti poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen jatkamaan lain noudattamisen valvomista hallituksen esityksen olisi nimittäin voinut tulkita niinkin että liikennepalveluiden luvanvaraisuutta ei olisi tien päällä valvonut kukaan joka tapauksessa tähän lakiin palataan vielä monta kertaa näin suuri paradigman muutos vaatii hienosäätöä eikä toimintaympäristön kiihtyvä muutos ainakaan helpota asiaa arvoisa puhemies valiokunnan mietinnössä on kuitenkin yksi kohta jota en voi kokonaisuuden nimissäkään hyväksyä lakiesitys vapauttaisi traktoreilla tehtävät kuljetukset tavaraliikenneluvasta kuudenkymmenen kilometrin tuntinopeuteen asti esitetyn lupapoikkeuksen vaikutus luvanvaraisiin kuljetusmarkkinoihin ei olisi vähäinen ja mikä tärkeintä se heikentäisi liikenneturvallisuutta merkittävästi traktorilta edellytetään kuorma autoihin verrattavaa jarrujärjestelmää vasta kun sen nopeus on yli kuusikymmentä kilometriä tunnissa myös ajokorttivaatimukset ovat traktoreilla kevyemmät jo viisitoista vuotiaana voi saada lt ajokortin joka oikeuttaa ajamaan perävaunuineen traktoria jonka enimmäisnopeus on se kuusikymmentä kilometriä tunnissa kun tämä laki tulee voimaan tiellä voi siis tulla vastaan ilman liikennelupaa ajavan viisitoista vuotiaan kuljettama kuudenkymmenen kilometrin kulkeva viisitoista tonnia painava traktori perävaunuyhdistelmä jossa ei ole edes kuorma autojen jarruja siksi vihreiden vastalauseessa esitetään traktorien lupapoikkeuksen rajanopeuden laskemista neljäänkymmeneen kilometriin tunnissa se parantaisi liikenneturvallisuutta ja vähentäisi vaikutusta luvanvaraisiin kuljetusmarkkinoihin mutta mahdollistaisi edelleen maatilayrittäjien oheisbisnekset eli esimerkiksi halko ja hiekkakuljetukset

edustaja kymäläinen ja edustaja kymäläisen puheenvuoron jälkeen tämän asian käsittely keskeytetään ja siihen palataan sen jälkeen kun kaikki muut istunnon asiakohdat on käsitelty

puhemies tämä

kirkkolain muutosesitys on luonnollista jatkoa sille kehitykselle mikä oikeastaan huipentui vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä hyväksyttyyn uuteen kirkkolakiin tämähän oli hyvin merkittävä muutos ja oikeastaan entisestään väljensi kirkon ja valtion suhteita jos toki silloinkaan ei ollut lupaa puhua valtionkirkkojärjestelmästä suomen olosuhteissa tämän jälkeen tätä lainsäädäntöä on vielä uudistettu ja tarkennettu muun muassa hiippakuntahallinnon muutoksella kaksituhatta luvulle tultaessa tuolloinhan hiippakuntakokous ja rovastikuntakokouskäytännöistä luovuttiin ja lääninrovastin virka tuli määräaikaiseksi tuolloin tuomiokapituli nimitti kolmesta eniten ääniä saaneesta rovastikunnan papeilla siis oli

siis käytti nimitysharkintaa nythän tähän on tulossa sikäli muutos että tuomiokapituli nimittää jonkun rovastikunnan kirkkoherroista eikä siis enää ole rovastikunnan pappien suorittamaa vaalia tämä osaltaan vahvistaa ja selkeyttää lääninrovastin tehtävää ja virkaa osana episkopaalista hallintoa oikeastaan kun näitä muutoksia on kahdenkymmenen vuoden aikana paljon tapahtunut on hyvin paradoksaalista että nyt on kuljettu sitä mitä arkkipiispa juva seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä luvun taitteessa ajoi hän tuolloin väsähti tähän kirkon lainsäädäntöuudistuksen hitaaseen tahtiin mutta sitten kuitenkin hänen viitoittamallaan tiellä on kuljettu arkkipiispan virkaan arkkipiispa on paitsi arkkihiippakunnan johtava piispa mutta arkkipiispalla on myös kokonaiskirkollisia keskeisiä tehtäviä on saatu muutos sikäli että arkkihiippakuntaan on perustettu toinen piispan virka ja joitakin kokonaiskirkon tehtäviä on on otettu arkkipiispalta pois tilanne on ollut sikäli erikoinen että voidaan sanoa että kaksi viimeistä arkkipiispan viran hoitajaa ovat oikeastaan tulleet valituiksi niin sanotusti kotikentältä ja kotikentän äänillä aikaisemmin vaikka siis arkkihiippakunnan äänestäjiä on ollut äänestäjien ylivoimainen enemmistö on kuitenkin valituiksi ja nimitetyiksi tullut tullut henkilöitä jotka ovat oikeastaan olleet hyvin tunnettuja ja arvostettuja kokonaiskirkon piirissä nythän tätä äänestäjien rakennetta tullaan muuttamaan niin että muualta suomesta tulevien osuutta kasvatetaan ei nyt olla vielä ihan fifty fifty tilanteessa vaan on neljäkymmentäviisi tilanne mutta kuitenkin muualta suomesta tulevien äänestäjien osuus tulee kasvamaan puhemies

yksi keskeinen asia oli siinä että

kun vanha kirkkolaki ja sen muutokset vahvistettiin eduskunnassa niin tuolloin ennen tuota vuoden yhdeksänkymmentäneljä lakia

käsittelyyn saivat osallistua vain ne kansanedustajat jotka olivat kirkon jäseniä

tämä käytäntö muuttui ja kirkkolakiin oikeastaan jäivät sellaiset suuret linjat eräänlaiset raamit ja sitten paljon niitä asioita joita oli aikaisemmin kirkkolaissa siirrettiin kirkolliskokouksen hyväksyvän kirkkojärjestyksen piiriin tämä on ollut luonnollisesti hyvä kehitys ajoittain tälläkin hetkellä puhutaan taas kirkon ja valtion suhteesta varsinkin kun kun maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä joidenkin kirkon ääntä käyttävien ihmisten mielipiteet ovat kenties monella tapaa ristiriitojakin herättävinä tulleet esille nämä kirkon ja valtion suhteet ovat olleet puheenaiheina kirkolla kirkolla on suomessa julkisoikeudellinen asema itsehallinto se jollain tavalla vertautuu ahvenanmaan saamelaiskäräjien tai yliopistojen itsehallintoon mutta joka tapauksessa kaikissa olosuhteissa kirkolla ja valtiolla on aina jonkinlainen suhde se on ollut kaikenlaisissa yhteiskunnissa niin totalitaarisissa järjestelmissä kuin hyvin hyvin vapaissa yhteiskunnissa mielestäni nobel palkittu kirjailija eliot kiteytti tämän hienosti olen tainnut ennenkin tästä samasta paikasta lausua t s eliotin sanat että jos kirkon ja valtion suhteet ovat hyvät niin silloin kirkossa on jotain vikaa jos kirkon ja valtion suhteet ovat huonot niin silloin valtiossa on jotain vikaa

arkkipiispan asemaa ja tehtäviä näistä tehtävistä ainakin tällä hetkellä virassa olevalla arkkipiispalla on omalaatuinen käsitys helsingin sanomat otsikoi kolmastoista yhdeksättä kaksituhattaviisitoista että arkkipiispa kari mäkisen mukaan kirkon tehtävä ei ole puolustaa suomen etua tämän ja muiden huolestuttavien lausuntojen ohella joita viime aikoina on kirkosta esitetty näissä kyseenalaistetaan suomen viranomaisten lainvoimaisia päätöksiä heitänkin esille kysymyksen onko näin hyvä ja oikein kirkon velvoitteista säädetään lailla ja kirkko mielletään yhteiskunnalliseksi instituutioksi veronkanto oikeuksineen mielestäni on kestämätöntä että sen piiristä otetaan tällaisia oikeusvaltiotamme kyseenalaistavia kantoja

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia

esityksen tarkoituksena on sallia pienten hirvieläinten sekä villisian metsästys jousiaseella mielestäni tämä on hyvä ja ajankohtainen muutos pidän myös perusteltuna sitä että jousiaseella valkohäntäpeuraa tai villisikaa metsästävän on suoritettava ampumakoe jo tällä hetkellä voimassa olevan metsästyslain pykälän mukaan kuusipeuraa saksanhirveä japaninpeuraa metsäkaurista hirveä valkohäntäpeuraa metsäpeuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se joka on suorittanut ampumakokeen joten tämä ampumakoe jousimetsästäjälle on tältäkin osin perusteltua samalla pitäisi kuitenkin myös ymmärtää villisian vaarallisuus silloin kun se on haavoittunut metsästysaseen kuljettamista koskevaa säännöstä halutaan muuttaa niin että jatkossa erillistä poliisin myöntämää lupaa ei tarvitsisi hakea lakiin on tarkoitus kirjata yksityiskohtaisesti tapaukset joissa ampuma aseen kuljettaminen olisi sallittua tämä on hyvä muutos ja mahdollistaa entistä helpommin metsästysaseen kuljettamisen myös pyörätuolilla kulkevalle vajaakuntoiselle metsästäjälle toki aikaisemminkin on voinut luvan saada suomen riistakeskuksen kautta mutta rehellisesti ja kokemusta omaavana voin sanoa että luvan saanti on ollut tosi vaikeaa ja byrokraattista mielestäni pyörätuolilla kulkevalle henkilölle varsinkin silloin kun siinä on se moottori voitaisiin automaattisesti myöntää tämä lupa kuljettaa asetta silloin kun hänellä on niin sanottu invapysäköintilupa ja hän selvästi joutuu käyttämään metsästäessään pyörätuolia tai muuta vastaavaa moottoroitua kulkuvälinettä se olisi osaltaan sitä byrokratianpurkua suurpetojen ravinnolla ja haaskalla houkuttelu on esityksen mukaan tarkoitus kieltää mutta kuvaamiseen ja katseluun syntynyt elinkeinotoiminta sallia pienpetojen ravinnolla houkuttelun kieltoa ei esityksessä ole haaskanpidosta ja ravintohoukuttimen käyttämisestä säädetään tällä hetkellä vain osalta metsästyslain kolmannenkymmenennenkolmannen pykälän toisessa momentissa suurpetojen houkuttelusta ei ole metsästyslaissa muita säännöksiä metsästyslain pykälä uudistettiin edellisellä vaalikaudella lain perusteluissa on eli viljapellot riistapellot riistalaitumet kohdalla kirjaus joka tekee lain noudattamisen metsästyksessä erittäin hankalaksi viljapellolta saa käynnistää mutta karhua ei saa ampua viljapeltoon josta sato on vielä korjaamatta riistalaitumelta riistapellolta tai niiden läheisyydestä karhujahtia ei saa aloittaa se tulkitaan lain mukaan ravintohoukuttimen käytöksi tästä voin esimerkin sanoa että koirahan ei tätä välttämättä tiedä koira kulkee omia polkujaan ja voi ihan yhtä hyvin sen karhun jäljen löytää siitä pellon läheltä ja karhu tulee ammutuksi kauempana pellosta mutta siinä metsästäjä helposti syyllistyy sitten metsästysrikokseen on usein metsästysalueita joilla lyhyiden välimatkojen sisällä on viljapeltoja riistalaitumia sekä riistapeltoja tällaisella alueella karhunmetsästys on tarpeettoman vaikeaa nykylainsäädännön mukaan ja tämä tulee korjata tämän hallituksen esityksen käsittelyn aikana yksi tärkeimmistä ongelmista karhunmetsästyksessä on että tätä riistalaitumen tai riistapellon läheisyyttä ei ole metsästyslaissa tai asetuksessa erikseen rajattu onko läheisyys siis viisikymmentä vai viisisataa metriä vai jotain muuta joissain maakunnissa tulkintaa pyydetään paikalliselta poliisilta vaikka poliisi ei olisi koskaan metsästänyt hänen pitää tämä päätös antaa kun häneltä kysytään vaikka poliisi ei olisi virassaan lainlaatija poliisi on kuitenkin mahdollisen metsästysrikoksen sattuessa esitutkinnan käynnistäjä sekä toteuttaja poliisi saattaa antaa metrimäärää kysyttäessä jokaisessa maakunnassa erilaisen vastauksen metsästäjille koska heillä ei ole erillistä ohjeistusta tulkintaan tämä ei ole metsästäjien yhdenvertaisuus ja tasapuolisuusperiaatteiden mukaista pitäisin myös hyvänä ettei kuvaushaaskoja saa pitää ihan kuka tahansa luvan tulisi olla suorassa yhteydessä siihen paljonko on kuvaushaaskan liikevaihdon osuus henkilön kokonaisliikevaihdosta olisiko se esimerkiksi kolmekymmentä prosenttia vai viisikymmentä prosenttia koko liikevaihdosta jääköön eduskunnan ratkaistavaksi

hallitus esittää useita kannatettavia muutoksia metsästyslakiin ja erityisesti haluan keskittyä esityksen myönteisyyteen ja kehittämishaluun mitä tulee jousimetsästystä kohtaan eli jousimetsästysoikeutta oltaisiin laajentamassa suurempaan riistaan ja samalla asetettaisiin tällaiseen metsästykseen ampumakoevaatimus jousimetsästystä en itse varsinaisesti ole harrastanut mutta jousiammuntaa tuntevana sanoisin että meillä suomessa ollaan oltu vuosikaudet jäljessä jousimetsästykseen liittyvissä asioissa vieläkin jää siinä mielessä kehitettävää että on vaikea ymmärtää miten vaikka amerikassa kaatuu noin kaksi kertaa suurempi hirvi tai karhu jousella mutta suomessa ne olisivat niin sitkeitä ettei niitä voi jousella edelleenkään metsästää joka tapauksessa tämä lakiesitys kuitenkin vie tätä jousimetsästyksenkin asiaa parempaan suuntaan ja on siksi kannatettava

arvoisa herra puhemies

millään tavalla järkevää toimintaa on edesvastuutonta jättää ase maastoon vain sen takia että voi itse matkata kulkuneuvon kyydissä tienvarteen yhdessä saaliinsa kanssa toteutuessaan tämä lakiehdotus mahdollistaa järjen käytön myös tässä asiassa metsästäjä saa nousta myös maastossa moottorikäyttöisen ajoneuvon kyytiin aseensa kanssa silloin kun sillä noudetaan metsästyssaalista taikka kokiessaan elävänä pyytävää loukkua taikka jalkanarua

toinen selkeä parannusehdotus on lisätä jo nykyisin jousella metsästettävien eläinten luetteloon esimerkiksi metsäkauris valkohäntäpeura villisika ja mufloni itse ruutiaseella metsästävänä arvostan erittäin korkealle jousimetsästyksen jousen käyttö metsästykseen onnistuu vain metsästettävien eläinten elintavat hyvin tuntemalla ja saalismäärät jäävät vähäisiksi jousella metsästäminen on myös turvallisempaa kuin ruutiaseella sillä nuoli harvoin lentää niin pitkälle kuin hauli taikka luoti niin sanotut takavaara alueet jäävät aivan olemattomiksi ruutiaseisiin verrattuna mielestäni myös tämä on aivan erinomainen uudistus metsästyslakiin lakiesityksessä olevien erittäin hyvien ja kannatettavien kohtien vastapainona esityksessä on joitakin kohtia jotka mietityttävät ja askarruttavat ainakin minua metsästäjiltä saamani palautteen perusteella en ole ajatusteni kanssa aivan yksin lakiesityksessä kielletään ravintohoukuttimen käyttö karhunpyynnissä ravintohoukuttimen käyttö kieltämällä tavoitellaan sitä että suurpedot eivät tottuisi ihmisten hajuun käydessään maastossa ihmisten asettamilla haaskoilla ensi vaikutelmalta ajatus vaikuttaa oikein loogiselta hieman pitempään pohdiskeltaessa mietteet voivat kysymykseen miten karhu erottaa kuka on tuonut maastoon kirjolohien perkuujätteitä onko tuojalla ollut olkapäällään kameralaukku vai ampuma ase minun ymmärrykseni mukaan kontio ei kykene erottelemaan haaskantuojasta muuta kuin sen että ihminen on perkuujätteet taikka sianruhot maastoon kipannut jos eläin saa ravintoa ihmisen tekemältä haaskalta on mielestäni aivan sama kuka sen haaskan tekee kuvaaja vai metsästäjä minun mielestäni haaskojen tekeminen pitää kieltää kaikilta taikka sallia myös metsästyksessä käytettäväksi tässä pitää olla selvä ja selkeä raja minun on erittäin vaikea ymmärtää että kuvaaja saa rahdata sianruhoja maastoon mutta metsästäjä ei saa näiden haaskojen ympärillä tienoolla ja välissä tapahtuvaa karhunmetsästystä on erittäin hankalaa valvoa jos ravintohoukuttimelta metsästäminen sallittaisiin ei olisi ongelmia myöskään valvonnassa vastaavasti jos ei olisi maastossa yhtään haaskaa ei olisi tulkintavaikeuksia myöskään ravintohoukuttimen käytön suhteen kun tavoite on estää eläinten hakeutumista ihmisasutuksen piiriin niin ainakin minä ajattelen niin että jos eläin kaadetaan haaskalta ei ainakaan se eläin enää hakeudu asutuksen piiriin uskon myös että eläin oppii varomaan haaskoja ja sitä kautta myös ihmisten hajuja jos eläimen ollessa haaskalla sen vierestä kaatuu toinen niin sanottu paukkuarkuus ja sitä kautta arkuus hakeutua ihmisasutusten piiriin leviää äkkiä eläimiin joko tai mutta ei mitään siltä väliltä tämä on monen metsästäjän mielipide arvoisa herra puhemies en myöskään pidä tarpeellisena laajentaa saalisilmoitusten tekoa nykyisestä moni kantaa lompakossaan eri kauppaketjujen bonuskortteja joista näkee mistä mitäkin on ostettu ja missä kaupassa kulloinkin on käyty en näe hyvänä että metsästäjille sälytetään velvollisuus ilmoittaa montako jänistä on ampunut tai montako lintua on eräksi saatu minä en halua lisätä enää metsästäjille holhouskulttuuria kun sitä muuallakin on jo aivan kohtuuttomasti kiitoksia

arvoisa puhemies tästä esityksestä tässä on useita hyviä kohtia mutta muutamaan minä haluaisin erityisesti nyt sitten kiinnittää huomiota todella pahasti kiinnitän huomiota on tämä kolmaskymmenesneljäs a pykälä eli ravintohoukutin jossa karhun suden ahman ja ilveksen metsästyksen valvonnan tehostamiseksi näiden lajien tarkoituksellinen houkuttelu ravintoa hyväksi käyttäen on mutta sitten tämä kolmas momentti yritys jonka kaupparekisteriin ilmoitetun toiminnan laatu tai toimiala on luontokuvaus ja katselutoiminta saa kuitenkin pitää maastossa ravintohoukutinta karhun suden ahman ja ilveksen houkuttelemiseksi minä en voi hyväksyä tällaista luonnon tasapainon rikkomista tässä sekoitetaan täysin luonnon biodiversiteetti luonnon normaali elämä ja tasapaino miten meillä voidaan oikeasti luontoa ympäristöä suojella tällä tavalla että annetaan luontoon karhuille susille ahmoille houkutukseksi ruokaa ja sitten mennään valokuvaamaan tätä asiaa tämä on todella täydellistä luonnon olosuhteiden rikkomista erityisen paha tilanne tämä on poronhoitoalueella me olemme tässä salissa keskustelleet monta kertaa petovahinkojen korvaamisesta mutta sitten kuitenkin annetaan tämmöinen mahdollisuus haaskakuvaamiseen parhaissa paikoissa saattaa olla kolmekymmentä eri karhua jotka ovat haaskalla siellä syömässä niitä haaskoja mitä siinä tapahtuu lähialueella kuolee hyvin paljon poroja porot ovat vasattomia sillä kyllähän ne karhut varmasti syövät paljon muutakin kuin niitä haaskoja ja ne syövät kaiken muunkin luonnon eläimistön siitä ympäristöstä tätäkö me suomessa haluamme tehdä me haluamme todellakin rikkoa luonnon olosuhteita ja pahinta tässä on se että monet luonnonsuojelijat luontoaktivistit tukevat ja kannattavat vielä tätä toimintaa joka rikkoo näin pahasti luonnon tilannetta tässä oli tämä sitten toinen kohta tässä laissa on tämä aseen kuljettaminen kolmaskymmenesviides pykälä

voimassa olevassa laissa valtuutus valtioneuvoston asetuksella säätää tarkemmin poronhoitotyötä suorittavan poromiehen aseen kuljetuksesta tämä valtuutussääntö tulisi kumotuksi mutta poronhoitotyötä suorittavan poromiehen katsottaisiin jatkossa täyttävän muun hyväksyttävän perusteen jolloin paliskunnan poroisännän esityksestä jatkossa suomen riistakeskus myöntäisi poronhoitotyötä suorittavalle poromiehelle luvan kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa metsästysasetta tämä kuulostaa ihan hyvältä toivon mukaan tämä myöskin saadaan pelittämään ja toimimaan niin että poromiesten aseenkuljetusasia olisi jatkossa joustavaa ja sitten todellakin vähennettäisiin sitä turhaa byrokratiaa mitä on tällä hetkellä ollut tämän asian kanssa pelittämään minulle ihan varta vasten yksi poroisäntä sanoi että sano nämä terveiset siellä salissa eteenpäin että kuinka tärkeä asia on on että tämä saadaan kulkemaan joustavasti sitten otan esille asian mikä on savukosken kunnan osalta kaikkein tärkein nimittäin metsästyslain kahdeksas pykälä se ei tullutkaan tähän lakiin matkaan kahdeksas pykälä kertoo kotikunta asiasta että henkilöllä jolla on kotikunta lapin tai kainuun maakunnassa tai pudasjärven kuusamon tai taivalkosken kunnassa on kansallispuistoissa oikeus metsästää mutta nyt sitten savukosken kunta on kirjoittanut ihan tämmöisen virallisen kirjeen ja toivomuksen että jotakin tämän kanssa tehtäisiin nimittäin kotikuntalaki on muuttunut ja savukosken kunnassa on havaittavissa että muuttuneen kotikuntalain antamaa mahdollisuutta vaihtaa kotikuntaa jopa useampaan otteeseen vuoden aikana on käytetty hyväksi harjoitettaessa metsästystä valtion mailla

aiheuttamista haitoista osoitetun kompensaation muoto kuluneen syksyn aikana uk puiston alueella on tehty havaintoja entuudestaan tuntemattomista metsästäjistä jotka ovat kuitenkin esittäytyneet paikkakuntalaisiksi kyseessä ovat mitä ilmeisimmin henkilöt jotka tosiasiassa eivät asu savukoskella vaan ovat muuttaneet kirjansa savukoskelle kanalintumetsästyksen ajaksi tilanne tulee korjata muuttamalla metsästyslain kahdeksatta pykälää vastaamaan verotusmenettelylain viisi ensimmäisen pykälän säädöstä tällöin metsästysoikeus valtion mailla määräytyisi vuoden viimeisen kalenteripäivän mukaan jos siis henkilö olisi kirjoilla vuoden viimeisenä päivänä esimerkiksi savukoskella olisi hänellä oikeus metsästää seuraavan vuoden alusta savukoskella tällöin saataisiin tukittua kotikuntalain muuttumisesta seurannut porsaanreikä mistä tässä on kysymys tämähän voi kuulostaa siltä että hyvä että tulee metsästysturisteja mutta savukosken kunta on metsästysalueista se jonne on kaikkein eniten halukkaita tulijoita

kestää puoli minuuttia kun savukoskelle valtion maille kaikki luvat on myytynä elikkä sinne todellakin olisi halukkaita tulemaan enemmän ja kyllä silloin haluttaisiin savukoskelainen olla kun

elämään mutta paikallisille paikallisille asukkaille se metsästysoikeus paikallinen erityisoikeus on todella merkittävä ja iso asia se on saatu taisteltua sillä tavalla että on jotakin edes koska eihän siellä niin hirveästi niitä harrastusmahdollisuuksia ole jos siinä kävisi niin että se olisi kaikilla käytettävissä niin kuin tässä nyt voisi käyttää kotikuntalain väärinkäytöllä hyväksi sitä tilannetta niin sen jälkeen tämä oikeutus olisi myös paikallisilta

mitä meillä erityisiä asioita on kyllä pitää olla pyhiä ja meidän pitää kunnioittaa niitä ja niiden mukaan toimia harmi että me emme sitä ainakaan vielä tähän lakiesitykseen saaneet matkaan mutta toivottavasti vielä valiokunnassa tämän asian yhteydessä tulee käsittelyyn että voisiko tämän asian kanssa jotakin alkaa tekemään

nyt käsittelyssä olevassa metsästyslain muutosesityksessä tavoite on päivittää metsästystä koskevat säädökset ajan

on suomessa ollut pakollinen hirvien metsästäjille vuodesta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäyhdeksän koetta on kehitetty paljon vuosien varrella ja nyt on taas tarve uudelle muutokselle nyt muutos koskee jousimetsästystä joka on kasvattanut suosiotaan aika lailla jousien kehittymisen tahdissa jatkossa on mahdollista metsästää suurempaa riistaa ja siksi metsästyslain ampumakoetta koskevaa sääntelyä on muutettava huomioiden jousimetsästys siten että myös jousiaseella metsästävän henkilön pitää suorittaa ampumakoe ennen suurikokoisten riistaeläimien metsästystä pidän tätä esitystä hyvänä tähän asti ampumakoevelvollisuus on koskenut rihlatulla aseella metsästävää pidän hyvänä myös että hirvieläinten pyyntilupaan pyyntilupamenettelyyn ja yleisesti metsästyksen johtajaan liittyviä säännöksiä täsmennetään tässä esityksessä arvoisa puhemies metsästysaseen kuljettamista koskevaa säännöstä täydennetään tällä esityksellä nykyinen laki kieltää aseiden kuljettamisen moottoroiduilla ajoneuvoilla maastossa ja on rajanvedoltaan vanhentunut edustaja kulmala täällä kuvasi hyvin sitä että näillä muutoksilla mahdollistetaan esimerkiksi moottoroiduilla tai muulla kulkemisen apuvälineillä aseen kuljettaminen luvallisesti myös maastossa metsästäjien keski iän noustessa tällainenkin muutos on ilmeisen tarpeellinen eikä riko vanhankaan lain henkeä aika vain on muuttunut ja metsästäjäkunta ikääntynyt arvoisa puhemies mikä tärkeintä nämä muutokset on tarkoitus saattaa voimaan pääosin jo ensimmäinen elokuuta kaksituhattaseitsemäntoista eli ne ehtivät vaikuttamaan jo seuraavalle metsästyskaudelle

arvoisa puhemies jatkan vielä hieman siitä mihin ensimmäisessä puheessani jäin

viisisataa hehtaaria pinta aloja ja yhtenäisyyttä koskevista vaatimuksista voidaan poiketa maa ja metsätalousministeriön määräyksen nojalla voimassa olevan lainsäädännön mukaan valkohäntäpeuran metsästykseen vaaditaan pyyntilupa ampumakoe metsästyksen johtaja ja oranssit tai punaoranssit huomioliivit ja päähine sekä vähintään tuo aikaisemmin mainitsemani viidensadan hehtaarin yhtenäinen alue erityisesti etelä ja länsi suomessa yhtenäiset metsästysalueet ovat pieniä ja metsästys siten mahdotonta vaikka valkohäntäpeurakannat ovat erittäin runsaita lajin runsaus näkyy myös peurakolareina liikenteessä ymmärrän toisaalta hyvin tämän linjauksen mutta se suosii vain metsästysseuratoimintaa ja siinä on unohdettu yksittäinen metsästäjä joka ei kuulu metsästysseuraan pitää muistaa että suomessa on metsästäjällä edelleen yhdistymisvapaus ja silti hänellä on mahdollisuus metsästää miksi minä en saisi metsästää omilla maillani kahdella erillisellä neljänsadan hehtaarin maa alueella valkohäntäpeuraa joka on alkuperäiseen suomen luontoon kuulumaton hirvieläinlaji eläinlaji jota on tällä hetkellä suomessa noin kuusikymmentätuhatta viiva seitsemänkymmentätuhatta ja jonka vuotuinen saalismäärä on keskimäärin noin kaksikymmentätuhatta mikä tekee tästä niin erilaisen eläimen etten jatkossa voisi esimerkiksi neljänsadan hehtaarin yhtenäisellä maa alueella sitä turvallisesti hirvitornista ampua laajan yhtenäisen metsästysalueen vaatimus asettaa maanomistajat ja metsästysyhdistykset eriarvoiseen asemaan metsästysyhdistyksellä voi vuokrasopimusten mukaisesti olla laajat alueet käytettävissään mutta se ei välttämättä hyväksy uusia jäseniä eikä suostu yhteislupamenettelyyn yksityisten maanomistajien kanssa maanomistaja jolla on alle viidensadan hehtaarin yhtenäinen alue ei ole oikeutettu pyyntilupiin vaikka valkohäntäpeurakanta olisi alueella vahva ja pyyntilupien myöntäminen olisi perusteltua yhteislupaan kuulumattoman maanomistajan yhtenäinen pinta ala voi siten jäädä liian pieneksi jolloin alue on valkohäntäpeurojen metsästykseen kelpaamaton siinäkin tapauksessa että erillisistä lohkoista koostuvan tilan kokonaispinta ala ylittää vaaditun viidensadan hehtaarin määrän mielestäni yhtenäisen alueen yhtenäisen alueen vaatimus on perusteltu hirven mutta ei muiden hirvieläinten kohdalla tämä vaatimus tulisi poistaa valkohäntäpeuran osalta hallituksen esityksen perusteluissa on kerrottu että yleistyessään tällainen kehitys vaikeuttaisi järjestäytynyttä metsästystä ja metsästysseurojen mahdollisuuksia järjestää hirvikannan verotus suunnitelmallisesti ja turvallisesti viidensadan hehtaarin sekä yhtenäisen alueen vaatimuksen poistaminen johtaisi pyynnin pirstoutumiseen näin voi joku perustella asiaa mutta tällä hetkellä metsästävän maanomistajan ei tarvitse kuulua metsästysseuraan joten mennään lain mukaan tässäkin asiassa arvoisa puhemies mikäli tämä viidensadan hehtaarin yhtenäisen alueen vaatimus säilyy valkohäntäpeuran osalta tämä lakiesitys jää torsoksi eikä osaltaan muistuta meitä siitä että suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta ja meillä kaikilla tulee olla yhtäläiset metsästysoikeudet kuulummepa metsästysseuraan tai sitten emme

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys metsästyslain muuttamiseksi

suomalaiselle erittäin tärkeä harrastus se on ikiaikainen oikeus joka suomalaisilla on ollut nauttia metsän tuotosta metsästämällä saamalla riistaa tämän päivän suomessa metsästämisestä on tehty joissakin piireissä erittäin arveluttava harrastus jotkut näkevät sen jopa kiellettävänä harrastuksena mutta minun mielestäni se kuuluu suomalaiseen kulttuuriin erittäin vahvasti ja

yhtenä metsien monikäyttömuotona metsästys on erittäin hyvä ja erittäin kannatettava se tarjoaa monelle harrastajalle erittäin mieluisia hetkiä suomalaisessa metsässä ja ennen kaikkea antaa mahdollisuuden irtautua kiireisen kiireisen elämän rutiineista hetkeksi aikaa tässä lakiesityksessä laitetaan ajan tasalle muutamia tavoitteita jotka muutetaan tällä lakiesityksellä tätä aikaa vastaaviksi esimerkiksi ampumakokeen sääntelyä muutetaan niin että se helpottaa riistanhoitoyhdistysten työtä järjestää näitä vaativia kokeita tähän liittyvä hallinnollinen taakka kevenee ja se vastaa samalla hallituksen tavoitetta byrokratian purkamisesta jousimetsästys sallitaan sallitaan tällä lakiesityksellä useammalle riistalajille se uudistuksia myös vaatimuksiin niin että jousimetsästystä harrastava metsästäjä joutuu suoriutumaan ampumakokeesta elikkä tilanne ei ole villi vaan hän joutuu antamaan näytön siitä että osaa metsästää tuossa ajattelin äsken itsekseni että jos oikein pitkälle mennään tässä jousimetsästyksessä ja lähdetään karhua metsästämään jousella niin sitten siinä on ihan aidon metsästyksen tuntua koska siinä on jo sitten haastavuutta tieteenkään ei tämä laki sitä vielä salli mutta se voisi olla tulevaisuudessa varmaan jonkunlainen extremelaji hirvikannan hoitosuunnitelman täytäntöönpanoon tulee helpotuksia lupamenettelyä helpotetaan mielestäni tämän lakiesityksen yksi parhaita kohtia on se että yhteislupamenettely otetaan suoraan lakiin tätä yhteislupamenettelyähän eri metsästysseurat ovat menestyksekkäästi harjoittaneet yhdessä

haavoittuneen hirven meneminen naapurimetsästysseuran alueelle on pystytty hoitamaan tyylikkäästi kun on sovittu yhteisluvista sillä on vältetty monta kiusallista tilannetta ja monelta poliisin selvitykseltä on vältytty kun laki laki on tältä osin toimiva tai käytäntö on ollut tähän asti hyvä ja toimiva mutta nyt se otetaan lakiin ja se on silloin pysyvä ja erittäin hyväksi havaittu keino arvoisa puhemies lopuksi vielä ravintohoukuttimien käytöstä minun mielestäni tämä esitys ravintohoukuttimien käytön kieltämisestä on erittäin hyvä ja kannatettava se mitä suomen metsissä tapahtuu tällä hetkellä on erittäin murheellista hyvin monelta taholta tulee päivittäin viestejä siitä että yhä useampia haaskoja on tuonne metsiin tehty moni niistä on varmaan tehty valokuvausta varten en tiedä onko sitten miten paljon metsästystä varten siitä minulla ei ole tietoa joka tapauksessa

eli haaskojen käyttö kielletään tässä maassa se on erittäin hyvä

kaksi esimerkkiä joita olen joutunut läheltä seuraamaan toinen on kotiseudultani jossa pienellä alueella on valtava määrä haaskoja näitä ravintohoukuttimia ja sillä alueella sekä karhuja että susia on niin paljon että siellä liikkuminen alkaa olla monelle heikompihenkiselle joka vähän pelkää pimeitä paikkoja ja metsän

ja se pelkästään johtuu mielestäni näistä haaskoista se että ne haaskat poistetaan on erittäin hyvä asia toinen asia joka on vielä vakavampi on kuhmosta jossa eräällä alueella sijaitsee haaska jota pitää yksi luonnonvarakeskuksen kenttäasiamies kenttäasiamies en muista miehen nimeä mutta kuitenkin hän on luonnonvarakeskuksella töissä kyseinen herra pitää siellä samalla alueella haaskaa ja valokuvaa näitä suurpetoja mutta samalla hän itse vaikuttaa tämän alueen susilupiin

eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun minun mielestäni ei voi olla niin että samainen henkilö joka alueella toimii kenttämestarina kieltää ja antaa lausuntoja metsästäjien lupahakemuksista ja sen jälkeen kun hän lupahakemuksiin antaa kielteisen lausunnon itse pitää riistaa ja kuvaa niitä samoja susia siltä alueelta tämä on äärimmäisen tuomittavaa toimintaa nyt muistan hänen nimensäkin seppo ronkainen on kyseinen henkilö minun mielestäni tähän toimintaan pitää puuttua olen tehnyt tästä oikeusasiamiehelle kantelun ja ei nyt ihan puoltatoista vuotta vielä viipynyt siellä käsittelyssä uskon että ratkaisu tulee pian arvoisa puhemies asia on vakava kun viranomainen tekee tällaista että itse osallistuu lupien myöntämismenettelyyn antamalla lausuntoja itse pitää haaskaa ja vielä sellaisella paikalla missä sitä ei saisi pitää ja sitten vielä tekee sitä elinkeinotoimintana virkamiehenä minä pidän sitä erittäin paheksuttavana ihmettelen kansanedustajana erittäin suuresti että tällaista toimintaa suomessa sallitaan ja että viranomaiset eivät siihen puutu tämä on minun mielestäni aivan käsittämätöntä odotan että tässä asiassa lähdetään toimenpiteisiin ja välittömästi ei näin voi toimia

puhemies täällä nyt käsitellään metsästyslain muuttamista ja ainakin itse tämän hallituksen esityksen puitteissa sain kansalaispalautetta kahdesta asiasta ensinnäkin tuolla kuhmossa metsästetään karhuja ja siellä saattaa olla satoja ihmisiä metsästyksenjohtajan alaisuudessa ja nyt kun tänne lakiin tulee pakolliseksi metsästyksenjohtaja niin kuka ottaa enää sitten vastuun siitä jos siellä porukoita on satoja saattaa tulla vähän ongelmia löytää sellaista henkilöä tosin täällä on maininta että voidaan ottaa riittävä määrä apulaisjohtajia mutta ilmeisesti käytäntö osoittaa mitä tämä sitten tulee tarkoittamaan toinen palaute tuli tietenkin siitä että nyt kun laissa sallitaan sitten tämmöinen ammattimainen kuvaus jossa kuvataan karhuja suurpetoja susia niin siihen sisältyy sellainen ongelma että jos sama susilauma käy siellä kuvauksessa jatkuvasti syömässä niin se on helppoa riistaa tavallaan nämä sudet sitten tottuvat ihmisen hajuun ja on mahdollista että nämä samat sudet aikanaan sitten pyörivät tuolla pihoissa tämäkin täytyy tunnistaa että suurpedot lähtökohtaisesti ovat erämaa alueitten asukkeja ja arkoja ja sillä tavalla jos ne tottuvat liian paljon ihmiseen niin siitä tulee ongelmia olivatpa sitten kyseessä sudet tai mutta yksi asia mitä täällä sivuttiin edustaja maijala otti minun mielestäni tärkeän asian esille on tämä metsästyslain vapaa metsästysoikeus lapissa ja kainuussa ja tietyissä kunnissa sitä vastaan minulla ei ole mitään ja minun mielestäni se on aikanaan sinne tullut ja sitä sitä pitää puolustaa minun mielestäni linjakkaasti pitäisi myös todeta tämä kotipaikkakunta sillä ei saisi minunkaan mielestäni kikkailla koska minä aika oikeudenmukaisesti suhtaudun asioihin ja silloin jouduttaisiin miettimään milloinka pitää olla kirjoilla että jos hyväksytään se että vaihtelee kirjoja monta kertaa vuodessa ja on oikeutettu metsästämään minun mielestäni se ei ole oikein ja tenojoki sopimuksessahan joka tehtiin nyt hyväksyttiin eduskunnassa norjan ja suomen välillä pitää asua jo edellisenä vuonna seitsemän kuukautta ja sitten olla verokirjoilla tammikuun alussa että saa oikeuden sitten toinen juttu mikä minua vähän harmittaa on tämä että jollakin tavalla meillä on aika vahva metsästyksen vastaisuus tässä yhteiskunnassa

erityisesti koirien kannalta meidän virheellinen petopolitiikka jossa sitten ammutaan susi ammutaan sieltä tai täältä ja jätetään nämä laumat sinne pyörimään tämä ei johda mihinkään tämä on vain enemmänkin johtanut siihen että kaikki tappelevat keskenään kylän asukit ja poliisit ja tutkijat ja rajavartiolaitos minun mielestäni jos se on ollut tarkoitus niin silloin tämä susipolitiikka ja petopolitiikka on erinomaisesti onnistunut kaikki tappelevat keskenään kukaan ei ole kaupan päälle saadaan vielä eläinrääkkäystä lisättyä sillä tavalla että joka toinen susi taitaa siellä kohta jo haulit turkissa kulkea jos tämä on teidän mielestänne täällä jonkun mielestä hienoa petopolitiikkaa niin olen kyllä vahvasti eri mieltä ja minun mielestäni tämä petopolitiikka pitäisi hoitaa niin että kokonaisia laumoja poistetaan sen sijaan että ammutaan laumoista yksilö sieltä täältä ja niin että poistetaan niitä laumoja jotka todellisuudessa aiheuttavat ongelmia syövät koiria ja estävät ihmisten metsästystä

ei voi jatkaa mutta se on johtanut myös toisenlaiseen ongelmaan nyt jos nämä metsästysmahdollisuudet heikkenevät tällä perinteisellä alueella ja me valtion eli meidän kaikkien omistamille maille perustamme kansallispuiston niin minun on erittäin vaikea käsittää että tämä metsästyslain kahdeksas pykälä se oikeus metsästää koskisi enää vain paikallisia eli eli he saisivat ilmaiseksi metsästää mutta sitten niiltä muualta tulevilta jotka omistavat myös valtion metsiä kiellettäisiin kokonaan se ei mene minun oikeustajuuni että toiselle annetaan ikään kuin lisää oikeuksia ja toiselle annetaan porttikielto miten näin voidaan menetellä tämä tulee tässä hossan kansallispuistoasiassa esille että kun entisillä metsähallituksen hyvillä lupa alueilla jonne kansallispuisto perustetaan yli yksitoistatuhatta hehtaaria hallituksen esitys lähti siitä että paikallisille annettaisiin edelleen oikeus vapaaseen metsästykseen ilman rajoituksia ja muita mutta sitten toisilta ulkopaikkakuntalaisilta jotka tähän saakka ovat saaneet käydä metsästämässä kun se monin paikoin on sitten hankalaa niillä omilla seuduilla

ole nykypäivää tällä tavalla hienolla yhteistyöllä ja maa ja metsätalousvaliokunnan viitoittamalla tiellä olisi hieno edetä tässä kainuun metsästyskulttuuria edistävässä hossan kansallispuistoasiassa

arvoisa puhemies tahdon minäkin nostaa yhden asian tästä esille nimittäin jousimetsästyksen se on asia mitä mitä olen henkilökohtaisesti ajanut ajanut että riistavalikoima laajenee jousimetsästyksen osalta tässä edustaja hoskonen nosti karhunmetsästyksen jousella esille jos mennään katsomaan muihin maihin ja mantereihin niin se se on ihan mahdollista amerikan mantereella kuten myös hirvenkin metsästys samoin sieltä löytyy alligaattorinmetsästystä jopa norsuihin asti elikkä jousiaseen teho riittää riistaan kuin riistaan lajiin kuin lajiin joten näistä keinotekoisista

kyllä hiljakselleen päästä pois se on totta että esimerkiksi karhun kohdalla on tiettyjä riskejä olemassa mutta onhan majavallakin nyt erityisvaatimuksia miten miten majavaa saa metsästää jousella eli nämä ovat lajikohtaisesti rakennettavissa jos näin tahdotaan jousiase sinänsä ei rajoita mitään edustaja kulmala otti esille tämän valkohäntäpeuran yleisyyden ja siinä yhteydessä tämän viidensadan hehtaarin vaatimuksen tuo on myös niitä asioita mitä kannattaa pohtia valiokunnassa mutta niin tai näin olen ajanut tätä jousimetsästysasiaa intohimoisesti ja nyt olen erittäin tyytyväinen että etenee

arvoisa herra puhemies näin aluksi haluan kiittää edustaja markku eestilää erinomaisesta puheenvuorosta äsken nosti esille tämän hossan kansallispuiston asian vaikka se ei tämän lakiesityksen käsittelyyn sinänsä liity niin ehdottomasti olen hänen esittämänsä ajatuksen kannalla ympäristövaliokunnan varajäsenenä että se metsästyshomma siellä pitää kyllä pystyä hoitamaan niin että paikallisilla on totta kai oikeus itsestäänselvyys ja että sitten näiden muiden muiden suomalaisten osalta jotka sinne metsälle menevät olkoon se sitten metsähallituksen harkinnassa miten riistakanta mitäkin kestää mutta kun se on kansallispuisto niin kyllä siinä pitää kaikkia suomalaisia silloin tasapuolisesti kohdella ja sitten tähän varsinaiseen asiaan arvoisa puhemies mitä tulee näihin haaskanpitoihin ravintohoukuttimien käyttöihin metsästyksessä niin olen erittäin vahvasti sitä mieltä että se on totaalisesti kiellettävä tässä maassa itärajan pinnassa kotikunnassanikin ja siinä lähialueilla on monia monia ravintohoukuttimia näillä alueilla on valtavat määrät susia valtavat määrät karhuja tilanne on karannut täysin täysin käsistä ja pahintahan tässä on juuri se että sudet karhut ahmat ilvekset on totutettu helpolle ravinnolle ja se on aiheuttanut sitten ongelmia nämä sudet ja karhut tulevat pihoihin etsimään ravintoa jos metsästä sattuu se luontainen ravinto olemaan vähissä elikkä

tässä asiassa mielestäni täytyy toimia loogisesti kun ollaan luonnossa elävien villieläinten kanssa tekemisissä eläkööt siellä aivan täysin rauhassa mutta älköön ihminen menkö sinne sorkkimaan väliin laittamalla metsään ravintohoukuttimia ja sitä varten arvoisa puhemies nostin esille sen kuhmon tapauksen jossa luonnonvarakeskuksen virkamies itse pitää haaskaa ja perusteena on tutkimushaaska sain siitä äsken sähköpostiini muutamia kuvia ja perustelutekstin kyseinen virkamies pitää siellä tutkimushaaskaa ja sitä sitten käydään kuvaamassa myydään turisteille matkoja ja kuvaajilta kuvaajilta varmaan otetaan jotakin jotakin korvausta että saavat siellä käydä kuvaamassa villieläimiä minun mielestäni tällainen toiminta suomen virkamieheltä joka saa suomen valtiolta palkkaa on erittäin tuomittavaa ja

laillisuusvalvojan vastuulle tällaisen asian ja toiminta kuuluu tulee toimia mahdollisimman ripeästi en painosta oikeusasiamiestä mitenkään erikoisesti siihen suuntaan että päätöksen pitää tulla huomenna se tutkimus vaatikoon oman aikansa mutta päätöksen pitää tulla kohtuullisessa ajassa koska se se samalla vaikuttaa kyseisen henkilön osalta susiluvista annettaviin lausuntoihin sille alueelle myönnettäviin lupiin niin täällä kuhmon alueella kuin myös ylä savossa esimerkiksi vieremällä jossa susitilanne on karannut täysin käsistä se on todella niin niin vakava tilanne että siellä ihmishenki näyttää olevan vähempiarvoinen kuin suden elämä ja juuri tämän samaisen henkilön ja samantyyppisten samanhenkisten ihmisten ansiosta tällaiseen tilanteeseen on ajauduttu ja siihen kuuluu olennaisena osana nyt tässä hallituksen esityksessä oleva ravintohoukuttimien kielto ja sen pitää tulla totaalisesti voimaan tämä nykyinen meno missä missä suomessa mennään on mielestäni täysin tuomittavaa sen on kerta kaikkiaan loputtava niin että päästään oikeasti luonnonvaraisten eläinten luonnonmukaiseen käytäntöön ruokittakoon kotieläimiä kotieläimiä kotipiirissä ja pidettäköön niistä siellä hyvä huoli mutta se ei koske luonnossa eläviä villieläimiä ei missään tapauksessa

arvoisa puhemies minun mielestäni on kyllä tärkeää nostaa eduskunnassa esille sellainen asia että jos me täällä edistämme vastakkainasettelua ja metsästys on tänä päivänä sellainen joka jakaa ihmisiä toiset yrittävät suojella toiset haluavat metsästää ja siellä on valtavia riitoja niin minä koen että me kansanedustajat ja lainsäätäjät olemme oikeasti jollakin tavalla epäonnistuneet kyse ei ole siitä että pitää osoittaa jotakin henkilöä tai syyttää mutta tällä tavalla me emme kyllä pitkälle pääse jos me teemme täällä lakeja sillä tavalla että milloin mikäkin väestöryhmä kokee että heiltä viedään oikeuksia niitä annetaan jollekin yhdessä laissa ja taas toisessa laissa niin me ajaudumme muutaman vuoden kuluttua semmoiseen tilanteeseen että me emme pysty hallitsemaan näitä asioita minä haluan että ihmiset kunnioittavat suomessa lakeja ja täällä kunnioitetaan yhdenvertaisuutta ja tasa arvoa ja omistajia kohdellaan samalla tavalla se on on aina ollut suomen vahvuus että ihmiset luottavat toisiin ja ihmiset luottavat instituutioon hyvät kollegat ei särjetä tätä

siihen että haaskanpito kiellettäisiin täydellisesti luonnon olosuhteissa

pari yötä ollut tällaisella kuvaushaaskalla ja sehän on on erittäin mielenkiintoista kun ei tiedä mistä päin se karhu tai susi mahdollisesti sinne tulee mutta en pidä todellakaan järkevänä että näitä kuvaushaaskoja on joka puolella maakuntaa en toki olisi ihan täysin kieltämässä niitä koska se on elinkeino elinkeino jollekin siinä kuin joku muukin mutta se on selvä juttu että esimerkiksi kun karhunmetsästys alkaa kahdeskymmenes kahdeksatta ja tiedetään että jossakin päin on kuvaushaaska niin se metsästyshän aloitetaan sieltä kuvaushaaskan läheltä missä kävin oli kahdeksan kahdeksan karhua käynyt juuri edellispäivänä niin että se todellakin kerää niitä karhuja ja susilaumoja susista voitaisiin puhua suu vaahdossa vaikka useita päiviä en usko todellakaan että susiongelmat muuttuvat meillä miksikään niin pitkään kuin meillä nämä virkamiehet mitkä tällä hetkellä päättävät näistä ovat töissä jousimetsästyksestä voisin sen verran sanoa edustaja jaloselle että se on erittäin hieno asia että hän on vienyt tätä asiaa eteenpäin olen myös itse jousimetsästäjä ja ja olen ampunut useita supikoiria ynnä muita mutta karhunmetsästykseen en lähtisi kyllä todellakaan jousen kanssa koska minua jännittäisi se minä olen ollut itse karhujahdissa ja en jousen kanssa todella lähde sinne ellei ole joku kiväärin kanssa varmistamassa että se minun jousella ampumani nuoli todellakin tappaa sitten sen sen karhun maa ja metsätalousvaliokunta tästä hossa asiasta teki erinomaisen lausunnon se ei vähentänyt eikä lisännyt kenenkään metsästysoikeutta mutta valitettavasti sillä meidän lausunnollamme ei ollut kovin kovin paljon merkitystä koska se meni täällä

ympäristövaliokunnan käsiteltäväksi ja he kävelivät meidän ylitsemme mennen tullen

arvoisa herra puhemies

tämä lakipaketti voi luoda myös kokonaan aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia edistää kilpailua ja mahdollistaa ihmisille sekä tavaroille nykyistä sujuvamman ja tehokkaamman liikkumisen niin kaupungeissa taajamissa kuin maaseudullakin tässä isossa lakipaketissa asiakas on keskiössä kun tähän asti liikenteen kehittäminen on ollut hyvin paljon järjestelmäkeskeistä koska kyseessä on iso muutos nykyjärjestelmään niin aivan ymmärrettävästi asiaan liittyy myös paljon huolenaiheita ja epävarmuutta nyt tässäkin tänään keskustelussa ja tuon puolen vuoden aikana mitä se oli liikenne ja viestintävaliokunnassa käsittelyssä nämä asiat ovat konkretisoituneet etenkin taksialalla erityisen tärkeää on seurata ja varmistaa aseman palveluiden alueellisen saatavuuden markkinoiden kilpailuedellytysten tasapuolisuuden sekä uudenlaisten liikennepalveluiden syntymisen tavoitteiden toteutumista jatkossa samoin esimerkiksi sääntelyä ja toimintaa on tarpeen seurata hyvinkin tarkasti nimenomaan harmaan talouden torjumisen näkökulmasta koko tässä isossa tulevaisuuteen tähtäävässä asiassa ovat eniten keskusteluttaneet ja askarruttaneet taksit ja taksialan tulevaisuus omasta mielestäni on hyvä että taksiala on mukana tässä lakikokonaisuudessa mikäli se olisi jätetty kokonaan tämän lain ulkopuolelle niin todennäköisesti se ei olisi ollut myöskään taksialan etu myöskin taksiliitto on itse halunnut että taksit ovat tässä liikennekaaressa liikenteen palveluista nyt ehdotetun taksijärjestelmän on arvioitu edistävän resurssien tehokasta käyttöä ja helpottavan kuljetusten yhdistämistä toki on tässäkin yhteydessä todettava että valiokunnan laajassa kuulemisessa asiantuntijat ovat sekä kannattaneet että vastustaneet esitettyjä uudistuksia huolta on on ollut etenkin taksien saatavuudesta haja asutusalueilla taksipalveluiden korkean laadun säilymisestä ja hiljaisten viikonloppujen hinnoista taksiliikenteen suurimmat muutokset ovat nyt lupakiintiöjärjestelmästä luopuminen sekä asemapaikka ja enimmäissääntelyn muuttaminen muuttaminen valiokunnan käsittelyssä ja mietinnössä on kiinnitetty erityisesti huomiota muun muassa taksiliikenteen palvelun laatuun kuljettajan lupavaatimuksiin ja hinnoitteluun valiokunta haluaa turvata taksiasiakkaiden oikeusturvan säilyttämällä trafin määrittelemän taksinkuljettajan kokeen jossa vaaditaan muun muassa ainakin toisen kotimaisen kielen osaaminen nimenomaan kielen osaaminen ja riittävä paikallistuntemus taksinkuljettajalla tulee olla edellytykset huolehtia asiakkaan turvallisuudesta ja ottaa huomioon mahdolliset toimintarajoitukset taksinkuljettajilta edellytetään jatkossakin ammattitaitoista ajotaitoa ja henkilökohtaista soveltuvuutta tähän vaativaan työhön nyt taksiluvan haltijoista tulee aidosti yrittäjiä jotka myös vastaavat että heillä on ammattitaitoiset taksinkuljettajat jatkossakin taksiliikenteen harjoittaja vastaa että taksinkuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa kun olen kuunnellut tämänpäiväistä keskustelua harmittaa se että monissa puheenvuoroissa on tavallaan syyllistetty taksinkuljettajia ja ja taksialaa aivan turhaan sillä he ovat ammattitaitoista ja palvelevaa väkeä kyllä tänäkin päivänä kun nyt taksipalvelun hintasääntely muuttuu niin jatkossa trafi voi puuttua asiaan mikäli hinnoittelun osalta todetaan olevan merkittäviä ongelmia valiokunnassa on kannettu huolta myös taksien tunnistettavuudesta siksi on tärkeää että taksiliikennettä suorittavan ajoneuvon tulee asiakkaan tunnistettavissa samoin asiakkaan oikeusturvan kannalta on tärkeää että hinnoittelu on selvästi tiedossa ennen matkan alkua ja että asiakas saa maksustaan taksamittarin tai vastaavan laitteen osoittaman kuitin jatkossakin siis takseissa vaaditaan taksamittari tai luotettavuudeltaan ja tietosuojaltaan vastaava laite kun hinta perustuu matkan tai matka ajan mittaamiseen kaiken kaikkiaan tämä laki liikenteen palveluista on ihmisten liikkumista ja tulevaisuuden tarpeita mahdollistava lakikokonaisuus jota tulevat jatkossa täydentämään jo valmistelussa oleva kakkosvaihe sekä aikanaan myös siten saadaan sitten kaikki liikennemuodot samalle viivalle arvoisa puhemies valiokunnan mietinnössä olevat kolme lausumaa ovat aivan aiheellisia ja perusteltuja niissä kiinnitetään huomiota siihen että luvanvaraista liikennettä koskevan sääntelyn noudattamisen viranomaisvalvonta säilyy tehokkaana eikä lupasääntelyn keventämisen myötä saa syntyä harmaaseen talouteen tai markkinahäiriöihin liittyviä ilmiöitä sekä myös että valtioneuvosto seuraa tiiviisti nyt säädettävän lakikokonaisuuden vaikutuksia ryhtyy tarvittaessa viipymättä toimiin sääntelyn muuttamiseksi

eri vaiheissa matkan varrella hallituksen esitys on muuttunut toki paljon ja tänään on sitten lopullisen esityksen salikeskustelun vuoro laissa lähdetään liikkeelle siitä että henkilökuljetukset ja niihin läheisesti liittyvät kuljetukset edustavat noin kolmenkymmenen miljardin euron liikevaihtoa suomessa ja siitä yksityisautoilun osuus on erittäin merkittävä laskentatavasta riippuen siellä yli yhdeksänkymmenen prosentin luokkaa tänään suurimman huomion on keskustelussa saanut taksiliikenne jonka osuus tästä potista on prosenttia voimme siis syyllä sanoa että taksiliikenne on merkittävin osa suomalaisesta henkilöliikenteestä jos tätä keskustelun määrää mietitään yksi pilkku viisi prosenttia on kuitenkin alan liikevaihto koko potista ja täysin vaille huomiota osuus on sen lähes yhdeksänkymmentä prosenttia mielestäni tähän olisi tullut kiinnittää huomio paljon suuremmassa määrin kun kaiken kaikkiaan tänään on keskusteltu laista liikenteen palveluista hyvää tässä hallituksen esityksessä on digitalisaation eteneminen muun muassa lippukäytäntöjen

kuljetusvälineiden

aikatauluista tiedottaminen on tätä päivää ja se on digitalisaation kautta hyvä asia taksien merkitsemiseen taksikupuun taksivaloon on myös valiokuntakäsittelyssä kiinnitetty huomio muistuttaisin kuitenkin että jo olemassa oleva taksi suomessa on hyvin merkitty taksikuvulla ja taksivalolla tässä hallituksen esityksessä on nostettu tämäntyyppisiä asioita esille jotta se päähuomio ilmeisesti ilmeisesti saataisiin käännettyä siitä suurimmasta kysymyksestä pois hyvää tässä esityksessä on myös nuorten yrittäjien alalle tulo heille ei ole juurikaan mitään vaatimuksia alalle tulolle nuhteettomuus ja kun rikostausta on puhdas niin lupa taksiyrittäjälle heltiää ja kun se lupa on yrityskohtainen niin määräsääntelystä luopumisen myötä lupia tulee niin paljon kuin haluaa nuoret yrittäjät varmaan kiittävät tästä asiasta ja täällä salikeskustelussa on tänään hehkutettu myös paljon tämän asian puolesta hyvää tässä varmaan on tämä vapaa hinnoittelukin koska toki markkinataloudessa jos eletään vapaa hinta on aina se mikä sillä hetkellä

on maksimaalisesti saatavissa tästä myös nuoret yrittäjät varmasti kiittävät koska vapaa hinnoitteluhan mahdollistaa myös huippuhinnat toki hintajoustoa tulee varmaan olemaan verrattuna nykyiseen tämän päivän kiinteätaksaiseen hintajärjestelmään mikä suomessa on ollut tässä vapaassa hinnoittelussa trafilla on sitten mahdollisuus määritellä joku kattohinta mutta jokainen voi kuvitella että jos vappuaatonyönä kokee että on satasen maksanut jostain kyydistä niin kannattaako yöllä trafin virkamiehelle soittaa ja alkaa nuhtelemaan ja asiasta oikaisua tämä on sellainen kaunis toive mutta ei normaalielämässä tule kyllä toteutumaan tämmöinen hintasääntely tietenkin sitten jos jatkuvaa ylihinnoittelua jollain alueella on trafi voi puuttua mutta siinäkin tapauksessa ollaan jo koko lailla myöhässä ja voin sanoa että kun maito on kaatunut niin turhaa sitä on enää pyristellä itse haluaisin tässä hallituksen esityksessä ja valiokunnan mietinnössä vertailla tilannetta nykytilaan koska tänään on käyty keskustelua siitä mikä muuttuu ja mitä hyvää tässä uudessa esityksessä on lupa on edelleen toki taksille edellytys ja lupa on tulevaisuudessa sitten yrityskohtainen tänä päivänähän lupa on autokohtainen ja esimerkiksi luvan myynti ei ole mahdollista vaan vaan se lupa luovutetaan pois takaisin ely keskukselle ja tällä lailla seuraava yrittäjä joka aloittaa pääsee mahdollisimman pienin kustannuksin aloittamaan koska hänen ei itse liikenneluvasta maksaa kuin niin sanottu leimavero mikä on tänä päivänä muutaman sata euroa tätä on kovasti hehkutettu että tämä on hyvä asia koska tästä tulee myyntitavaraa itse alalla kaksikymmentäkuusi vuotta toimineena tiedän että mikäli aletaan tekemään bisnestä liikenneluvilla se nostattaa välittömästi taksan hintaa ja näin kuluttajat sen maksavat mutta näin on tänään keskustelussa moneen otteeseen todettu että tämä on hyvä asia itse pidän sitä haitallisena ja huonona asiana kyytien yhdistelyä on kovasti hehkutettu tässä uudessa esityksessä ja se toki tulevaisuudessa voi olla mahdollista tänä päivänä kuitenkin lainsäädäntö estää vielä elintarvikekuljetuksen tavarankuljetuksen ja henkilökuljetuksen yhdistämisen säännöllisesti koska elintarvikekuljetuksissa on määrätyt kylmä tai lämminsäädökset tänä päivänä taksi ei ole siihen tarkoitukseen sopiva

myös erilainen arvonlisäveropohja elintarvikkeitten kuljettamisessa tavarankuljetuksessa ja henkilökuljetuksessa on iso kynnyskysymys ja luulen että käytännön ongelmia myös tästä tästä syntyy no tätä on pidetty uudistuksena mutta moneen otteeseen on todettu että postin kuljettamista on taksi hoitanut suomessa jo viime vuosisadalta joten se siitä uudistuksesta kilpailun edellytyksethän tässä tietenkin on aina se yksi asia mitä halutaan verrata ja täällä on annettu ymmärtää että tasapuoliset on lain suuri tavoite se pitää paikkansa se on hyvä tavoite mutta erilainen autoveropohja autoverosäädökset mitkä ovat tällä hetkellä vielä voimassa ja tässäkin esityksessä erityisesti painotetaan että autoveroasiaan ei puututa luovat jo sellaisen tilanteen että nuo tasapuoliset kilpailun edellytykset eivät toteudu autoveroasiahan sinällänsä on hyvä taksin autoveroetu neljätuhattakahdeksansataa euroa säilyy ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakahdeksantoista sitten kaikilla joilla on se taksilupa taskussa on mahdollisuus ostaa autoverovapaa auto mutta mitään velvoitetta ei ole aloittaa taksiliikennettä koska ei ole millään lailla velvoittava vaan taksiluvan voi hankkia kuka vain suomessa ja niin mennä sitten autokauppaan ja ostaa

pois itselleen ja ajella sitten sillä siviiliajoa niin paljon kuin haluaa koska millään lailla ei velvoiteta liikenteen aloittamista tänä päivänä mikäli haluaa taksiluvan ja ottaa veroedun on ehdottomasti kuuden kuukauden sisällä aloitettava liikennöinti ellei niin luvan joutuu palauttamaan ely keskukselle ja toki autoveroedunkin joutuu sitten maksamaan autokauppiaalle mikäli on kerennyt auton ostaa elikkä tänä päivänä se on velvoite aloittaa tulevaisuudessa mitään velvoitetta harmaan talouden ongelmiin on myös kiinnitetty täällä paljon huomiota ja tämä esitetty lainsäädäntöuudistus verrattuna nykytilaan on erittäin monilta osin selvästi löysempi ja mahdollistaa monella tapaa harmaan talouden tulon takaisin alalle elikkä palataan noin kaksikymmentä vuotta ajassa taaksepäin ja

on luovuttu missään päin maailmaa tämä ei ole lähtenyt laskemaan kyytien hintoja eikä juurikaan ta loutta parantanut vaan on lähdetty voisiko sanoa montun kautta aina yrittämään ja sitten asioita on jouduttu uudestaan palauttamaan taksien saatavuudesta on täällä kannettu myös huolta itse näen että haja asutusalueilla taksin saatavuus heikkenee nykypäivästä koska tänä päivänä asemapaikkavelvoite on ja päivystysvelvoite ja kohtuullisen etäisyyden päästä on taksi saatavissa joka puolella suomea

tämä velvoite sitten poistuu ja sitten mennään kysynnän ja tarjonnan mukaan ja jokainen voi kuvitella tilanteen miten silloin käy saatavuus heikkenee ja toki sitten hintakin hintakin siinä kyseisessä kyydissä aina menee markkinoiden mukaan maaseudun palveluista on kannettu myös huolta ja tämä saatavuuskysymys koskee erityisesti maaseutua palvelut siellä mielestäni ovat selvästi uhanalaiset no ruotsin ja tanskan esimerkkiä tuossa jo mainitsinkin olisin nähnyt viisaana että suomi olisi ottanut naapurimaista nyt esimerkkiä ja mennyt tässä säädännössä ruotsin nykytilannetta vastaavaan tilanteeseen kun haluttiin uudistuksia tehdä siellähän on nämä säädökset ja harmaa talous saatu nyt hyvin hanskaan vielä muutama sana taksien koulutuksesta ja kuljettajien koulutuksesta nyt yrittäjäkoulutusta ei vaadita

tähän liikennekaarikeskusteluun vielä sen verran että erittäin suuresti arvostan suomalaista taksiyrittäjyyttä siellä ovat todelliset alan ammattilaiset ja tämä uusi lainsäädäntö mikä nyt on saanut liikennevaliokunnan mietinnössä lopullisen muotonsa on mielestäni kohtuullisen hyvä kompromissi totta kai sinne jää vielä muutamia ongelmia joista emme kaikkea edes tiedä vielä koska uusi lakihan ei ole voimassa ja uutta käytäntöä olemassa mutta onneksi

ja välittömästi puututaan meillähän on on läntisessä naapurissa ruotsissa tästä esimerkkejä mitä pahimmillaan voisi olla se taksiliikenteen epäonnistuminen jos lainsäädäntö ei vastaa olemassa olevia olosuhteita mutta uskon että liikennevaliokunta on tätä asiaa ja omassa pohdinnassaan tarkasti miettinyt ja mielestäni lopputulos mikä on nyt saatu aikaiseksi on hyvä ja sitä tulee sitten parantaa lähiaikoina tulevilla mahdollisilla lain korjauksilla sitten vielä yksi asia arvoisa rouva puhemies on tämän tavarakuljetusliikenteen puolella olen hyvin tyytyväinen siitä että traktorien liikennelupamenettely poistuu liikennetraktorithan nykyisin pystyvät hyvin kätevästi kuljettamaan isojakin kuormia ja ihan turvallisesti ja ne ovat hyviä esimerkiksi maaseutuolosuhteissa siellä missä kuorma autoja ja isoja kaivinkoneita ei ole nopeasti saatavilla tuommoinen liikennetraktori jossa on etukuormaaja kyllä aika hyvin pystyy muun muassa teiden sorastukset hoitamaan itsenäisesti ilman sen suurempia apuja siitä on suuri apu ja se toimii todella tehokkaasti ja ja nyt kun siltä liikennelupamenettely poistuu se on monelle nuorelle yrittäjälle erittäin merkittävä asia

arvoisa rouva puhemies käsillä oleva esitys laiksi liikenteen palveluista on huomattava ja kunnianhimoinen lainsäädäntöhanke

tasapuolisuuden sekä uudenlaisten liikennepalveluiden syntymisen osalta kun rajapinnat liikkumispalveluja koskeviin olennaisiin tietoihin avataan ja säädetään niiden yhteistoiminnasta syntyy mahdollisuuksia uusille markkinointi myynti ja palveluntuottamistavoille tarkoitus on edistää palveluiden kehittymistä asiakkaiden ehdoin vapaan ja terveen kilpailun periaatteita noudattaen

kilon painoisen kaluston osalta ja liikenteen harjoittamisen luvanvaraisuuden raja nostetaan niin ikään kolmeen pilkku viiteen tonniin yli kahdentuhannen kilon painoisella autolla tavaran kuljettaminen ammattimaisesti vaatii siis kuitenkin rekisteröitymistä trafin rekisteriin arvoisa puhemies liikennekaaren valiokuntakäsittelyssä ylivoimaisesti eniten aikaa ja työtä oli taksiliikenteen muutoksien ja niiden vaikutusten pohdinnassa valiokunta ei hyväksynyt alkuperäistä ministeriön esitystä sellaisenaan vaan sitä täydennettiin matkan varrella ja sen lisäksi valiokunta otti mietinnössään kantaa taksipalveluiden järjestämiseen valiokunta on siis neuvotellut ministeriön kanssa lukuisia muutoksia matkan varrella taksijärjestelmässä on siis tapahtumassa kolme isoa muutosta luopuminen lupien määräsääntelystä hintasääntelystä ja ja asemapaikkavelvoitteesta näiden muutosten vaikutuksia henkilöliikennepalveluihin on haluttu arvioida huolellisesti taksiliikenteen osalta valiokunnassa on käyty suuri määrä keskusteluja ja asiantuntijaa huomionarvoista on että perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut että taksilupien määräsääntelystä luopuminen on valtiosääntöoikeudellisesti perusteltua taksiliikenneluvan saanti siis helpottuu merkittävästi enää se ei myöskään ole ajoneuvokohtainen lupaa ei kuitenkaan saa kuka tahansa jatkossakaan vaan tietyt perusehdot on täytettävä alun perin esitysluonnoksen ajatuksena oli luopua kuljettajan ajoluvasta ajolupa säilyy kurssivaatimus helpottuu olennaisesti mutta kuljettajan soveltuvuus ja taidot mitataan kokeella jatkossakin ja tietty taito ja taso ja kyvyt on oltava valiokunta muun muassa lisäsi lakiin vaatimuksen että kuljettajan kielitaito ja esteettömyysosaaminen mitataan kokeella taksin on on oltava asiakkaalle helposti tunnistettavissa tästä säädellään erikseen kokoomukselle on tärkeää että oikeus taksitunnisteiden käyttöön on vain taksiluvan haltijoilla tällä hetkellä keltaisen kuvun voi autonsa katolle laittaa kuka tahansa eikä sitä ainakaan lailla ole kielletty

asetettavat asetettavat vaatimukset joita valiokunta penää ja jossa esimerkiksi olisi automaattinen digitaalinen rajapinta sen varmistamiseksi että yhteiskunnalliset velvoitteet varmasti tulevat hoidettua erityisen tarkkana tulee olla ulkomaisten välityspalveluiden osalta muun muassa sen suhteen että arvonlisävero ja muut vastuut maksetaan suomeen tällä hetkellä asia ei ole mitenkään itsestäänselvä edelleen joidenkin ulkomaisten välityspalveluiden osalta on viitteitä siitä että rahaliikenteen ja varsinaisen välityspalvelun hoitavatkin eri yhtiöt suomalaisen viranomaisen on seurattava toimintojen asianmukaisuutta tarkasti sillä tällainen järjestely hämärtää vastuuta ja antaa perusteen tarkastella perusteellisemmin kyseisten yritysten tahtoa hoitaa yhteiskuntavastuunsa

mahdollisten markkinahäiriöiden syntyessä ja harmaan talouden suhteen edelleen eduskunta vaatii valtioneuvostolta selvityksiä tämän lain vaikutuksista aina vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi asti ja tarvittaessa valtioneuvoston on ryhdyttävä viipymättä toimiin sääntelyn parantamiseksi mikäli aihetta on arvoisa puhemies on kysytty tarvitaanko tällaista uudistamista lainkaan mielenkiintoinen piirre asiantuntijakuulemisissa oli se että kukaan kuultavista tai keskusteluun osallistuneista ei missään vaiheessa sanonut että taksialalla tai henkilöliikenteessä menisi liiketoiminnallisesti hyvin ja että nykytilanne kannattaa säilyttää tällaisenaan olen keskustellut kymmenien taksiyrittäjien ja taksikuskien kanssa eikä heistä yksikään ole todennut että ajettavaa on ihan riittävästi eikä enempää kaipaisi oltu yhtä mieltä niin ainakin siitä että kyytejä ja ajettavaa pitäisi olla enemmän toisaalta on käynyt myös ilmi että kuljettajia on vaikea saada nykykäytäntö on hankala ja muutoksia siis tarvitaan varmasti moni taksialan toimija joutuu miettimään omia toimintatapojaan kilpailun kirittävä vaikutus on yleisesti tunnettu talouden tosiasia kun kilpailu lisääntyy liikennealalla kuluttajan liikkumispalvelun hintalapun voi kokonaisuutena tarkastellen odottaa pienenevän ja laadun paranevan kun palveluja tarjotaan yhdistellään ja käytetään monipuolisemmin ja tehokkaammin on tämä oletus perusteltu

verrattavana liikenteenä tällöin maksajana olisi yhteiskunta eikä taksiyrittäjä niin kuin tällä hetkellä summa summarum edessä on suuri muutos liikenteen palveluissa tilanne on uusi ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia tämän lain myötä suomeen syntyy aito liikkumispalvelumarkkina ja mahdollisuuksia uudentyyppiselle liiketoiminnalle ja uusien innovaatioiden helpommalle soveltamiselle tiedän että joitain uudistus arveluttaa ja toisaalta tiedän että moni suhtautuu tähän innostuneesti ja on jo ryhtynyt kehittämään toimintojaan maailma muuttuu ja toimintatavat kehittyvät tämä lainsäädäntö antaa suomelle mahdollisuuden olla kehityksessä mukana ja jopa näyttää muille suuntaa

arvoisa puhemies

rajoitti yksilöiden vapauksia samoin nopeusrajoituksia tuhatkahdeksansataa luvulla suhtauduttiin ilmassa liikkumiseen erittäin epäluuloisesti nyt todennäköisesti meistä jokainen on lentänyt useita kertoja ja se on arkinen ja turvallisin liikkumisen muoto muutos on myös mahdollisuus liikenne kehittyy uusilla visioilla ja mahdollisuuksilla tätä pitää tukea poliittisilla päätöksillä ei vaikeuttaa siksi onkin ollut varsin surullista kuulla täällä tänään että taksiyrittäjät ovat ilman erittäin tiukkaa sääntelyä heti harmaan talouden suurkuluttajia minun oma kokemukseni palveluyrittämisestä lähtee rehellisyydestä ja luottamuksesta ilman sääntelyäkin palvelun pitää olla erinomaista joustavaa ja velvollisuudet hoidetaan lain mukaan liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö liikennekaaresta ja siihen liittyvistä laeista on laadittu varsin perusteellisesti lakiesitys on varsin uudistuksellinen ja monia uusia avauksia on lakiesitykseen otettu mukaan eniten keskustelua ovat herättäneet taksiliikenteen muutokset tavoitteena on jatkuvasti ollut taksiliikennetoiminnan mahdollistaminen edelleen tulevaisuudessakin supistuvilla tilauskannoilla varsinkin maaseutualueilla ovat monet taksiyrittäjät lähes vain koululaiskuljettajia ja kela kyytien hoitajia varsinaiset asiakaskyydit ovat olleet melko vähissä pitkästä tolpalla päivystyksestä huolimatta on tulossa muutoksia juuri näihin tiukkoihin säännöksiin kankea etusijajärjestelmään perustunut taksilupajärjestelmä poistuu ja jatkossa lupa pitää olla yrittäjällä olipa hänellä niitä autoja sitten yksi tai useampia samoin linja autoliikenteelle tehdään paljon sääntelyn poistamista ja mahdollistetaan entistä yrittäjämäisempää toimintaa ilman jatkuvaa lupien hakemista erilaisiin uusiin reitteihin tai toimintaideoihin tällä lailla rakennetaan pohjaa tulevaisuuden liikenteen palveluille tällä lailla saadaan hyvä perusta hyödyntää digitalisaatiota entistä enemmän tulevaisuuden palvelukokonaisuuksille perusajatuksena olisi edelleen että keskiössä olisi asiakas järjestelmän sijaan minä ainakin luotan suomalaisen taksialan ammattilaisiin jotka tämän muutoksen myötä nopeasti kehittävät omaa lain sallimiin laajempiin kokonaisuuksiin arvoisa puhemies toinen tärkeä kokonaisuus tässä laissa on tavaraliikennetoiminnan helpottaminen perimmäisenä ajatuksena on helpottaa ilman kankeaa lupajärjestelmää suoritettavaa tavaraliikennetoimintaa toiminta jolla on vähäinen vaikutus kuljetusmarkkinoihin ei edellytä jatkossa liikennelupaa tämä ratkaisu on todella toivottu ja oikeansuuntainen norminpurku tältä osin normeja on hyvä purkaa myös pitempään lain mukaan muun muassa traktoriliikennelupa poistuu enintään kuusikymmentä kilometriä tunnissa kulkevilta traktoreilta tämä helpottaa varsinkin maansiirtotehtävissä olevien traktoriyrittäjien toimintaa toisin kuin monet haluavat pelotella traktoriliikennöinti suoritetaan yleensä siellä mihin kuorma autoilla ei pääse toiminta alueet ovat siten toisiaan täydentäviä eivätkä kilpailevia näin helpotetaan hankalissa olosuhteissa olevien maanrakennustöiden sujuvampaa ja edullisempaa toteutumista samalla myös valvontaresursseja säästetään merkittävästi kun ylimääräisiä sääntelyrajoja vähennetään käytännössä monet yrittäjät ovat tuskastuneet ilmiantojen ja valvontojen noidankehään jota onneksi tällä esityksellä ainakin vähennetään täällä tänään esillä olleisiin väitteisiin siitä että nyt kossit alkavat traktorilla ajella kuuttakymppiä käytännössä tuollaisia traktoreita ei suomesta löydy laki sallii mutta käytännössä sellaisia ei ole toki traktorit kulkevat reilua viittäkymppiä jo nykyisinkin niiltä osin kauhukuvien luominen on harhauttavaa koska nykyisinkään liikenneriskit eivät ole uhkamaalauksista huolimatta lisääntyneet tässä esityksessä vapautetaan ne vain liikenneluvasta ei ajoluvasta arvoisa puhemies tämä lakiesitys on kannatettava vaikka joitain huolia lakiesitykseen liittyy pidän kokonaisuutta oikeansuuntaisena valiokunta on mietintöön lisännyt kolme lausumaehdotusta lausumaehdotusta joita pidän varsin onnistuneina ja

arvoisa puhemies hallitus on ottanut suuren riskin lähtiessään romuttamaan suomen erinomaisesti toimivaa taksijärjestelmää

koko länsi euroopassa ja jopa yhdysvalloissa missään ei ei ole vielä tehty onnistunutta taksialan säätelyn purkua vaan nekin harvat maat jotka ovat tähän lähteneet ruotsi hollanti ja irlanti potevat valtavia ongelmia ja tekevät koko ajan uutta säätelyä epäkohtien korjaamiseksi miten pelkkään markkinata louteen perustuva malli voisi onnistua harvaan asutussa suomessa jossa kansalaiset ja yhteiskunnan vastuulla olevat taksipalvelut ovat täysin riippuvaisia toimivasta taksijärjestelmästä tämän vuoksi tanska islanti ja jopa varakas norja pitävät edelleen voimassa taksilupien ja taksimaksujen säätelyä koska se keino turvata palvelut koko maassa ja kaikkina aikoina poikkeuksena on ruotsi jonka taksiliikenteen mallia ei ole aikaisemmin tänne haluttu toki lupamäärien säätely on siellä lopetettu mutta se on korvattu tiukalla muulla säätelyllä niin sanotulla soveltuvuusharkinnalla lähtökohtana että maaseutualueiden palvelut ostetaan yhteiskunnan rahalla mikäli tämä hallituksen esitys hyväksytään merkitsee se suurelta osin taksipalvelujen voimakasta heikennystä tai jopa loppumista useissa maaseutumaisissa kunnissa uber taksiliikenne on laitonta näin totesi helsingin hovioikeus kun se tuomitsi kaksi kuljettajaa sakkoihin ja vahingonkorvauksiin luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta tosiasiallisesti suomessa tietyt tahot tietyt tahot myös liikenne ja viestintäministeriössä innostuivat kyytipalvelu uberin rantautumisesta eurooppaan ja myös suomeen vaikka jopa sokea kreettakin näki että toiminta on voimassa olevan taksilainsäädännön vastaista on huomattava että tähän uber ylistämiseen lähtivät myös monet mediat äänenpainot kyllä laantuivat sen jälkeen kun saksassa ranskassa espanjassa belgiassa ja ruotsissa toiminta laittomana valiokunnassa on ollut esillä vaihtoehto jossa lupa tarvittaisiin aina kun kuljetuksia hoidetaan korvausta vastaan nykykäytäntöä vastaavat poikkeukset olisi lueteltu erikseen kuten satunnainen yhteisajaminen vastavuoroisesti tai pientä korvausta vastaan lasten kuljettaminen harrastuksiin vaikka siitä jotain korvausta maksettaisiinkin siis yleensä sellaiset tilanteet joissa ei ei ole kyse taksityyppisestä toiminnasta selkeä rajanveto ei hallituspuolueille kelvannut joten epäillä sopii että tässä haetaan taas jotain porsaanreikää uberille tai jollekin muulle toiminnalle johon ei haluta esimerkiksi tulojen salaamisen vuoksi hakea liikennelupaa erittäin huonoa lakiesityksessä on myös lähes kaiken koulutuksen karsiminen pois nykykäytännöstä koulutus on esityksen esityksen mukaan tarkoitus sälyttää yrityksille kuitenkin uusi tyypillinen yritys on yhden henkilön harjoittama taksiyritys sehän siis tulisi alalle usein ulkomaalaistaustaisena ilman minkäänlaista yrittäjäkoulutusta valiokunnassa kuljettajia koskevaa sääntöä sentään muutettiin sen verran että kuljettajiksi aikovilta vaaditaan jonkinlainen koe

ruotsista ei ole haluttu kokemuksia ottaa vaikka olisi jotain kannattanut kuitenkin selvittää ruotsissa vaaditaan kuluttajansuojan ja verotuksen vuoksi takseissa luvat ja oikeat taksamittarit taksien pitää kuten muissakin euroopan maissa näyttää takseilta

vaaditaan myös taksamittarit joilta joilta saadaan suoraan tiedot ilman mitään pilvipalveluja verotusta ja palkanmaksua varten täällä valiokunnassa jopa trafin edustajat pitivät taksamittaria kilpailun esteenä korkean hankintahinnan vuoksi nykyaikainen jopa suomessa valmistettu taksamittari uudella tiedon taltioivalla tekniikalla maksaa noin seitsemänsataa euroa ei voine olla kenenkään yrittäjätoiminnan aloittamisen este miten hoidetaan asiakkaan ja kuljettajan väliset riitatapaukset kun matkan hinnasta syntyy ristiriita ruotsissa kuljettajat niin sanotut friåkaret ovat olleet suurissa ruotsin kaupungeissa suuri ongelma muun muassa ylisuuren hinnoittelun vuoksi näille ruotsissa voida mitään kun vahvistettua enimmäistaksaa ei ole suomessa nykyisin on jatkossa esityksen mukaan ei kun väärinkäytöksiä hinnoittelun osalta alkaa esiintyä koska trafi määrää hintakaton ja kenelle kaikille vaiko väärinkäytöksiin syyllistyneille hallituksen tavoitteena on vähentää byrokratiaa ihmettelen vain miten se voi onnistua nykyisin taksiasioita hoitaa valtakunnassa noin viisitoista henkilöä siis kymmenentuhannen yrittäjän ja noin viidentoistatuhannen kuljettajan ammattia miettikääpä paljonko tuohon verrattuna tarvitaan väkeä vaikkapa vain kuluttajavalitusten käsittelyyn tai rikosten selvittelyyn jota väistämättä tällä lakiesityksellä taksiliikenteeseen syntyy siitä ei ole epäilystäkään on myös syytä huomioida että jo rakentamat keskitettyihin tilausjärjestelmiin ja yhteiskunnallisiin kuljetuksiin perustuvat kuljetukset ovat säästäneet jo nyt yhteiskunnan varoja pelkästään kela kuljetuksissa noin kaksikymmentä miljoonaa euroa vuositasolla oma lukunsa on vielä hallituksen esityksen mukaan taksiliikenteessä käytettävä kalusto mitä tekevät takseina kuorma ja pakettiautot kevyet ja raskaat kolmipyörät ja nelipyörät ja niin edelleen läntisessä euroopassa ja muuallakin halutaan että taksit ovat uusia ja vähäpäästöisiä henkilöautoja mikäli tämä esitys hyväksytään se tulee aiheuttamaan suunnattoman epävarmuuden alan yrittäjien ja heidän perheidensä toimeentuloon rajut muutokset tulisivat koskettamaan nuoria vasta luvan saaneita yrittäjiä velkarahalla hankittu auto ja laitteet syntyykö ulkomailta tulevien taksien suuryritysten kautta suomeen halvat taksihinnat ja jäävätkö verorahat suomeen oma arvioni on että voitot menevät ohi verotuksen samaan osoitteeseen kuin uberinkin voitot tästä laskun maksaa suomalainen taksin pienyrittäjä ja ja heidän kuljettajansa kannatan että lakiesitys hylätään ainakin taksiliikenteen säännösten osalta ja uusi valmistelu aloitetaan nykyisten taksisäännösten pohjalta pohjaksi asetetaan alueelliset lupakiintiöt asemapaikat ja kuluttajataksa joka on myös kuluttajaa suojaava enimmäistaksa luvat ovat joukkoliikennelain tapaan autokohtaisia ja takseina voitaisiin käyttää vain uusia vähäpäästöisiä henkilöautoja laatuvaatimuksista ja nykyisen koulutuksen laajuudesta sekä alan yrittäjien ja ja kuljettajien osalta pidetään kiinni jolloin alan peruskoulutustaso ja taksipalvelujen laatu säilyy lopuksi helsingin ja uudenmaan taksiyrittäjät julkaisivat asiantuntijanäkemyksen mitä tulee tapahtumaan jos hallituksen esitys hyväksytään uusi laki johtaisi sekavaan järjestelmään jonka ongelmat ovat tuttuja esimerkiksi tukholmassa ja tallinnassa valvonnan puuttuessa hinnat voivat olla käytännössä mitä tahansa eikä kukaan takaa päivystystä harvaan asutetuille alueille vastuu ja vahingot kaatuvat kaatuvat matkustajille juuri näistä syistä tukholmassa on palattu säännellympään malliin perinteiset taksit eivät toki ole katoamassa sen sijaan suomalainen taksiala sellaisena kuin se on palvellut sadanyhdentoista vuoden ajan on jäämässä historiaan uudet toimijat voivat tuoda kasvua mutta pelkona on on se että se kohdistuu harmaan talouden alueelle taksiyrittäjät toteavat että liikennekaarihanketta puoltavien vastuulla on ratkaista miten palveluiden laatu ja toiminnan rehellisyys tulevaisuudessa varmistetaan taksimatkustamisen kun ei kuulu olla onnenkauppaa lopuksi haluan kiittää edustaja pakkasta asiantuntevasta puheenvuorosta ja erityisesti siitä rehellisestä puheesta jonka piditte täältä pöntöstä

arvoisa puhemies aloitin esittelypuheenvuoron toteamalla että tämä lainsäädäntö muuttuu paljon ja se muuttuu periaatteellisesti mikä johtaa siihen että joillakin voi olla vaikeuksia ymmärtää mitä tässä säädetään on todella paljon vääriä käsityksiä kuten esimerkiksi äskeisessä puheessa se että mitä nyt nämä kuorma autot ja nämä miten ne liittyvät tähän taksiliikenteeseen jos toimittaisiin tosiaan niin kuin tämä äskeinen näkemys oli niin silloin näillä voisi nimenomaan liikennöidä ilman lupaa ja velvoitteet eivät tulisi koskemaan koskemaan niitä jolloin liikenne vapautuisi eli tämä demareitten vastalause ohjaa säädöksiensä vangiksi eivätkä ne ainakin vaarantaisivat sen käytännössä niihin liikenneketjuihin ja todennäköisesti kelan kyyditkin jäisivät saamatta eli tämän lain henkeä kun se on ei pystytä enää tässä kohtaa korjaamaan

täällä on perussuomalaisten kimppuun hyökätty hyökätty tämmöisillä väärillä valheilla kerron hieman miten tähän tilanteeseen on on päädytty ja tämä juttu on mennyt kun ministeri berner toi keskusteluun sen ensimmäisen esityksensä missä oli muun muassa tämä kymppitonnin kymppitonnin puuhasteluraja ja silloin ei olisi tarvinnut mitään velvoitteita olla mihinkään suuntaan niin se ei se ei käynyt tosiaan perussuomalaisille

silloin kun se oli lausuntokierroksella joo täsmennetään hyvä eli silloin kun se ensimmäinen muotoilu tuli siitä käytetään nyt muotoilu termiä ja ja se ei perussuomalaisille käynyt ja se ei

sitten kun ajan saatossa keskustelujen saatossa kävi ilmi että tätä ei nyt saada semmoisessa muodossa läpi että taksin

nykylainsäädäntö olisi mukana tässä liikennekaariesityksessä niin siinä vaiheessa taksiliitto muutti linjaansa vaihtoi sen b vaihtoehtonsa joka on siis markkinaehtoinen liikenne tietyin tietyin säädellyin kuvioin ja siinä vaiheessa myös sitten perussuomalaiset siirtyivät keskustelujen jälkeen vastaavalle linjalle ja näin ollen taksiliittoa kuunnellen päädyttiin liikennekaareen

eli liikennekaari kun tuli tänne niin siinä oli siinä oli sitten pohjana markkinaehtoinen liikennekuvio kun siitä mentiin eteenpäin ja tehtiin täsmennyksiä niin edelleenkin on taksiliitto ollut mukana sitä on kuultu ja osa näistä tiedoista mitkä julkisuudessa nyt menevät vähän sinne sun tänne on on tämmöistä väärään tietoon pohjautuvaa nyt on joka tapauksessa valiokunnassa tehty näille pykälämuotoiluille mitä meillä nyt on käytössä niin niin hyvä mietintö lainsäädäntö kuin se on mahdollista nyt se tulee esimerkiksi niin että vaikka lupien määrä ei ole enää rajoitettu niin samat lupaehdot koskevat kaikkia esimerkiksi niin että sen ajoneuvon tulee olla ammattiliikenteeseen rekisteröity ja ja sitä kautta tulevat tietyt laatuvaatimukset muun muassa vakuutukset katsastukset ynnä muut täällä on väitetty että lupaa ei tarvitse olla mukana autossa se on väärää tietoa lupa pitää olla autossa mukana siellä pitää olla myös kuljettajan kuljettajan tiedot tiedot mukana elikkä siellä autossa pitää olla kahden luvan tiedot matkassa matkanvälitysjärjestelmällä

on se sitten missä tahansa ja minkämoisessa järjestelmässä tahansa kaikki maksuliikennetiedot mitä on tiedossa on ilmoitettava nämä ovat niitä niitä kohtia jotka on valiokunnan pöydän ympärillä nähty erittäin tärkeiksi ja näitä tullaan paimentamaan jos on jotain epäilystä että tämä kirjoitusasu on jotenkin niin että se voisi aiheuttaa aiheuttaa tulkintavaikeuksia niin sitten kakkos ja kolmosvaiheessa tähän tullaan palaamaan se on valiokunnan henki että kaikesta rahaliikenteestä ilmoitetaan aina kaikki tiedot eteenpäin tämä on sitä harmaan talouden torjuntaa

tämä on joka tapauksessa niin tasapuoliseksi tehty kuin kuin pystyy no ydinhän tässä oli tosiaan se

tulee olla tässä samassa lakisääntelyssä jos taksi jostain syystä olisi tästä ulkopuolella niin kuin esimerkiksi demareitten vastalauseessa ilmoitetaan tai ehdotetaan tarkoittaa se sitä niin kuin olen jo sanonut aikaisemminkin että se vaarantaa sen että ne eivät pääse näihin matkaketjuihin mukaan eivätkä ne pääse edes kela kyyteihin mukaan mikä tarkoittaisi sitä että taksiyrittäjien tulot romahtaisivat koska tämän lain muoto on semmoinen että se mahdollistaa mahdollistaa muunlaisen toiminnan se olisi ollut mahdollista kirjoittaa silloin alkuperäisen perussuomalaisten tavoitteen mukaan elikkä koko laki olisi muotoiltu niin että taksi toimii sen sääntelyn perusteella mikä nyt tällä hetkellä on mutta kun se on kirjoitettu tähän muotoon niin sitä ei pysty ottamaan pois ilman että taksi kärsii tämä mahdollistaa nyt siis nämä matkaketjut nyt täällä pääkaupunkiseudullahan on ollut maas kokeilu mitä siitä on kuultu kuultu uutisia niin se on toiminut juuri niitten odotusten mukaan mitä näiltä matkaketjuilta odotetaan elikkä kokeilijat ovat vähentäneet oman auton käyttöä ja lisänneet lisänneet joukkoliikenteen ja taksin käyttöä joka on osana joukkoliikennettä tämä tarkoittaa kun puhdasta rahaa käytetään taksiliikenteeseen enemmän

taksiyrittäjien tulojen tulojen lisääntymistä se tarkoittaa myös sitä että sen ihmisen joka on liittynyt näihin palveluihin menot pienenevät koska sitä omaa autoa ei välttämättä tarvita tämä toimii silloin kun tämä lähtee kunnolla menemään nythän on vasta kokeilu silloin kun tämä lähtee kunnolla menemään ja ja se tulee tässä ympäri maailmaa on hyviä paikkoja mistä se kehittyy niin siinä vaiheessa tästä hyötyvät taksiyrittäjät joukkoliikenneyrittäjät ylipäätänsä ja koko koko kansa koska silloin joukkoliikenteen olemassaolo lisääntyy ja sen käytettävyys lisääntyy niin tai näin perussuomalaiset ovat koko ajan puolustaneet suomalaista taksia suomen kansaa tällä pykäläkokoonpanolla pykälämuotoilulla minkä tässä on nyt hallitus valinnut ja taksiliitto siunannut tämä on niin hyvä kuin tällä pykälämuotoilulla saa kiitoksia tästä

hallituksen esityksen koulutusosioon haluaisin vielä puuttua tässä esityksessä luovutaan lähes kaikesta siitä koulutuksesta mitä tänä päivänä yrittäjäkoulutusvaatimus lopetetaan taksinkuljettajalle kuljettajakoulutus mikä on viikon mittainen koulutus ja on vain tämä koe itse arvostan koulutusta ja suomalaista koulutusta myös yrittäjille pidän tärkeänä tämä on sinällänsä vähän hämmästyttävä linjaus tässä asiassa että kun on kyse henkilökuljetuksista pienistä lapsista tai vammaisista niin niiden kuljettajalla ei ole koulutusvaatimusta siihen määrään nähden kuin tänä päivänä vaan niistä ollaan valmiita luopumaan kun taas raskaan liikenteen ja linja auton koulutuksesta valiokunnassa tiedetään että sinne kouluttajavaateet tulevat jäämään ja sitä koulutusasiaa ei missään vaiheessa haluttukaan kyseenalaistaa minun mielestäni olisi ollut linjakasta että myös takseissa olisi säilynyt tämä koulutusvaade toisaalta sitten linja autoissa ja kuorma autoissa olisi luovuttu koulutusvaateesta mutta kyllä minä arvostan tätä koulutusta ja pidän tärkeänä että laadukkaan taksipalvelun yksi edellytys on että kuljettajat ja ja luvanhaltijat tietävät lainsäädäntöasiat riittävällä tarkkuudella eivätkä pelkästään ole palvelualttiita ja hallitsevat kielen ja paikkakuntatuntemus on riittävä niin kuin esityksessä sanotaan täällä on monessa puheenvuorossa kiinnitetty huomiota taksin kannattavuuteen ja on arvioitu että tämä on huonoa bisnestä ministeri omalla suullaanhan tänään sanoi että taksi on toinen huippubisnes apteekkialan lisäksi suomessa ja siitä lausumasta ymmärränkin sen että mikä vimma nyt sitten on muuttaa tätä nykyjärjestelmää meillähän apteekkialaakin kovasti ollaan suunnittelemassa uusiksi ja jos tämä on se motivaatio muuttaa suomalaista taksijärjestelmää niin pidän sitä hiukan erikoisena alana tiedän että monella taksiyrittäjällä on toiveita lisää ansioita lisää ajokilometrejä itse kuitenkin kaksikymmentäkuusi vuotta alalla

ei ole yhtään miinusmerkkistä vuotta ollut tietysti tällainen asiahan ei ei kelpaa asiantuntijalausunnoksi koska se on omakohtainen kokemus mutta kyllä minä olen ainakin toistaiseksi pystynyt harrastamaan ja tekemään kannattavaa taksitoimintaa suomessa on nostettu keskusteluun myös ulkolaiset kyydinvälitysjärjestelmät ja niin kuin valiokunnassa saatiin kuulla

menee tässä muodossa läpi ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakahdeksantoista muun muassa uber on sitten laillista toimintaa suomessa koska silloin kuljettaja jolla on lupa ja tämä tilausvälitys mikä nyt on jo luvallista sillä on yhteys on luvallinen kuljettaja ja uber välitystoiminta on on luvallista silloin ei enää lainsäätäjä tai viranomainen pääse tähän asiaan kiinni siksi itse halusin siihen ammattimaisen liikenteen määritelmään tiukemman määritelmän elikkä olisi ollut tämä korvausta vastaan toiminta mutta sitä ei valiokunnassa saatu läpi ja se neuvottelutuloksen kautta taksiliiton ja ministeriön neuvottelussa jäi siihen muotoon missä se tässä yhteydessä esityksessä oli mutta se mahdollistaa sitten tulevaisuudessa tämäntyyppisen liiketoiminnan työnantajavelvoitteista ja niiden noudattamisesta tällä hetkellä taksityönantajat noudattavat omia alansa sopimuksia ja neuvotteluita tulevaisuudessa en olisi niinkään varma jos alalle tulee sitten kovin kirjavaa yrittäjäporukkaa mukaan kuljettajien ammattitaito ja velvoitteet monissa puheenvuoroissa hiukan jopa kyseenalaistettukin ja uskon että yksi tapa harmaata taloutta on välttää työnantajavelvoitteita ja uudella yrittäjällä tietysti houkutus tulla alalle on on kovasti sellainen että vältetään ylimääräisiä kuluja nämä ovat hankalia ja olinkin aika yllättynyt että muun muassa näissä opposition

omissa muutosesityksissä ei millään lailla kiinnitetty kuljettajan asemaan huomiota ja tätä pidin vähän huonona linjauksena olisin odottanut että vasemmistopuolueet ainakin ovat huolissaan taksinkuljettajan tilanteesta mistä itse kannan kovasti myös huolta koska tälläkin hetkellä kolmelle vakituiselle kuljettajalle palkkaa maksan sitten kaiken kaikkiaan tämä tosiaankaan missään muualla päin maailmassa onnistunut näin kova vapauttaminen ilman säädöksiä mennä tähän linjaukseen toivotaan tietenkin että se suomessa onnistuu suomi olisi ensimmäinen maa joka pystyisi tämän vapauttamisen tekemään niin että kaikki menee hyvin kovasti valiokunta itsekin on epäileväinen koska on laittanut omat lausumat tähän omaan esitykseensä kolme lausumaa ja on kova huoli harmaan talouden seurannasta niin kyllä kai rehellisyyttä on tunnistaa että kyllä tässä nyt sellaista esitystä tehdään mistä kannetaan kovasti huolta tämä kuuluisa suomalainen luotettava taksijärjestelmä on kyllä nyt suuresti uhanalainen

suomalainen taksi ei kuole tähän esitykseen suomalainen taksi pärjää kyllä tässä on suomalainen yhteiskunta se menettää mielestäni merkittävän määrän verotuloja tässä harmaan talouden mahdollisuudessa tämä ehkä kuulostaa jo vähän jankkaamiselta tästä harmaasta taloudesta mutta otetaan nyt esimerkiksi tämä mittari tai vastaavan tyylinen laite siihen autoon niin se jo mahdollistaa niin monta välivaihetta että harmaan talouden niin sanottu rintataskuun laittaminen tulee ilman muuta houkuttelevaksi vaihtoehdoksi mikäli alalle tulee tuollainen määrä uutta toimijaa niin kuin esityksessä on arvioitu että tuhatmäärin tulee uusia takseja liikenteeseen erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla niin tilanne on äärimmäisen hankala silloin kun tämä uusi tilanne syntyy asioita hieman väljemmin tulee ilman muuta tästä tästä syystä uskon että suomalainen yhteiskunta on suurin menettäjä tässä suomalainen taksi tulee selviämään tästäkin ja ja jos tässä on liikenneministeriöllä ajatuksena että saadaan suomalainen taksiyrittäjä polvilleen niin se ei tule toteutumaan tässäkään esityksessä taksien hinnoista ja niiden näyttämisestä elikkä kun hinta pitää kertoa etukäteen vielä nostaa yhden esimerkin meillähän on suomessa pitkään ollut lentokentällä nämä keltaiset taksit ja siellähän on ollut hinta kerrottuna paljonko kyyti maksaa lentokentältä helsinkiin tämä on ollut ihan normaali käytäntö luvanvaraista toimintaa laillista toimintaa sitäkään varten ei olisi tällaista uudistusta tarvinnut tehdä jos oikein tarkkaavainen kuluttaja on huomannut niin se tarjous saattaa olla joskus kaksikymmentäviisi euroa per henkilö helsingin keskustaan vaikka hotelli marskiin sieltä sitten siinä odotellaan neljä viiva viisi matkustajaa ja kaikki euroa tälle yritykselle no se on sataviisikymppiä se on erinomaisen hyvä keikka sille taksiyrittäjälle totta kai tämä yksittäinen asiakas saa edullisen kyydin kaksikymmentäviisi euroa mutta jos tämä kyseinen ryhmä olisi valinnut siitä taksijonosta sellaisen auton mihin mahtuu vaikka kuusi matkustajaa niin se sama kyyti olisi maksanut tämän päivän hinnoittelulla lentoasemalta tuohon hotelli marskille noin seitsemänkymmentäviisi viiva kahdeksankymmentä euroa ja se kun

neljätoista euroa normaalilla käytännöllä ja normaalilla taksalla tätä pidetään nyt sitten uudistuksena että edullinen kyyti mutta tätä normaalia kolmentoista viiva neljäntoista euron taksaa pidetään suomalaisen taksin hinnan kannalta liian korkeana itse hyvin koska kotiseudullani kouvolassa nuoret erityisesti harrastavat tällaista porukan kasaamista kun ollaan samaan suuntaan menossa niin kasataan viisi viiva kuusi kaveria samaan autoon ja lähdetään sieltä yön syliin kotiin päin kyyti on hyvinkin edullinen kymmenen viiva viisitoista euroa niin saadaan nuoret turvallisesti kotiin mutta tässä uudistuksessahan nyt ei tästä olekaan kyse vaan pidetään järkevämpänä mennä tähän ehkä vähän kalliimpaan vaihtoehtoon ja pidetään sitä hienona uudistuksena sinällänsä nämä uudistukset mitä

arvoisa rouva puhemies haluan vielä tässä lopuksi käyttää siitä että täällä edustajat jalonen ja savio ovat maininneet että perussuomalaisten vaatimuksesta tähän esitykseen saatiin muodot kyllä valiokunnassa tehtiin työtä niin hallitus oppositio rintamalla kuin hallituksen sisälläkin on on minusta pikkusen erikoista että tässä nyt nostetaan tämä perussuomalaisten osuus niin merkittävään osuuteen tässä valiokunnan työssä käytän tämän puheenvuoron myös siksi että vain nämä keskustelut taltioituvat historiankirjoihin

valiokuntakeskustelut taikka ilta sanomien keskustelu ne ovat eri juttu mutta tämä on se virallinen paikka missä tästä keskustelua käydään ja ainakin itse

vahvasti tämän hallituksen esityksen muutoksiin vaikuttivat sen sisältöön samoin oppositio omilla näkemyksillään kokonaisuus mitä tästä on mennyt ja tämä on monen kipuilun kautta syntynyt lopputulos ei pelkästään perussuomalaisten esitys sinällänsä perussuomalaiset olivat kyllä kaapintekijän paikalla että jos olisivat halunneet suomalaisen taksiliikenteen säilyttää heillä olisi ollut siihen valtaa ja tahtoa mutta saattoi olla että taitoa hiukan puuttui

arvoisa rouva puhemies kuten edellä edustaja pakkanen jo otti esille viittaan edustaja savion puheeseen jossa hän toi esille että hallituksen esityksessä olisi ollut tämä kymppitonnin raja sitä ei ole ollut hallituksen esityksessä ministeri berner ei ole sitä esittänyt sitä ei ollut nimenomaan hallituksen esityksessä se oli siellä lausuntokierroksella ja lausuntokierroksen jälkeen se on poistettu sieltä ja kun edustaja savio otti esille että kuljettajan pätevyysvaatimuksia

valiokunnan käsittelyn yhteydessä nimenomaan perussuomalaisten esityksestä kyllä ne kuljettajan pätevyysvaatimuksiin nimenomaan kuljettajakokeeseen

valiokunnan yksimielisesti ja kaikkien hallituspuolueiden edustajien yhteisesti esille tuomia asioita voin itse kyllä todeta tämän kun olin siellä itsekin niitä esittämässä myöskin kaikki hallituspuolueiden edustajat olivat näitä asioita yhteisesti esiin tuomassa samoin myöskin oppositiopuolueiden edustajat omaehtoisesti toivat näitä asioita hyvin voimakkaasti esille en haluaisi kyllä nostaa ketään tai mitään hallituspuoluetta erityisesti esille tämä on yhteinen kompromissi mikä ollaan löydetty yhteisiä parannuksia ollaan saatu siihen hallituksen esitykseen ja yhteisesti niitä asioita ollaan viety eteenpäin ja tämä on käsittääkseni kyllä myöskin hallituspuolueiden yksimielisesti hyväksymä esitys

arvoisa puhemies edustaja pakkasen puheenvuoroon pieni täsmennys se on täysin kuten edustaja torniainen sanoi elikkä sitä kymppitonnin rajaa ei ollut hallituksen esityksessä vaan se oli siinä bernerin esityksessä pakkaselle voisin tässä kohtaa todeta että keskustan puoluevaltuusto on antanut täyden tukensa bernerin politiikalle eli eli se keskustelu lienee jossain

pakkanen antaa ymmärtää joka tapauksessa perussuomalaiset oli suuressa roolissa siinä kohtaa kun hallituksen esitystä tehtiin ja siellä on nimenomaan näitä kovia vaatimuksia mitkä hallituksen esitykseen tulivat mutta ne mitä on tehty valiokunnassa on tehty niin kuin täällä on todistettu hyvässä yhteishengessä koko valiokunnan toimesta eli myös oppositio mukaan lukien ja myös edustaja pakkanen mukaan lukien

varsin yhtenäisiä ja huolissamme muun muassa tästä taksihommasta

nyt oli tämmöinen tämmöinen puheenvuoro missä toin asiat esille kun täällä voi jäädä jollekin jotain väärää mielikuvaa

arvoisa puhemies haluan nyt vielä täsmentää tässä omaa äskeistä puheenvuoroani kun se herätti ilmeisesti hieman hämmennystä tähän kymmenentuhannen euron liikevaihtorajaan viitatessani tarkoitin tosiaan lausuntokierroksen jälkeen tulleita muutoksia hallituksen sisäisten neuvotteluiden tuloksena on on tosiaan hyvä että tämä muutos tehtiin hallituksen sisäisissä neuvotteluissa hyvässä yhteisymmärryksessä kuitenkin perussuomalaiset hyvin vahvasti olivat sillä kannalla että tämä raja tulee tästä alkuperäisestä luonnoksesta poistaa samoin mihin viittasin tästä kielitaitovaatimuksesta perussuomalaiset ovat vaatineet jo ennen valiokuntakäsittelyä mutta on tietysti hyvä että nämä nämä muutokset ovat tähän lakiin nyt tulleet ne varmasti edistävät taksiliikenteen sujuvuutta jatkossa kiitos näistä muutoksista kaikille jotka ovat olleet niitä kannattamassa